päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

edustaja mäenpää

ole muuttunut paun mukaan yhä seitsemänsadan postilaisen palkkoja ollaan heikentämässä jopa kolmekymmentä viiva viisikymmentä prosenttia siirtämällä heidät halvemman työehtosopimuksen piiriin sittemmin edellä mainitut ministerit ovatkin olleet vähemmän rehvakkaita sttn tietojen mukaan omistajaohjausministeri paatero tiesi palkanalennuksista hyvissä ajoin ja jopa antoi tukensa niille arvoisa ministeri ensin te vaikenitte sitten kiertelitte toimittajien kysymyksiä ja ja sanoitte että siirto on jo tehty kuka tässä on siunannut ja mitä mitä peittelette kun ette ole vastannut suoraan

arvoisa herra puhemies tämä kiista on eittämättä niin kuin aikaisemminkin on kyselytunnilla todettu todella hankala ja sen ratkaisun avaimet ovat toivottavasti siellä työmarkkinajärjestöillä elikkä työntekijöiden ja työnantajien käsissä ihan niin kuin normaalistikin työehtosopimuskysymyksissä tähän informaatioon josta tämä uutinen oli on tietysti posti informoinut että heillä on erilaisia suunnitelmia mutta päätöksenteko jonka tekee tietenkin postin hallitus on tehty ja siitä on informoitu myöskin siirron ajankohdasta vasta jälkikäteen ja tässä kohtaa ei ollut mahdollista sitten tehdä tietenkään mitään nyt meillä tänään on otettu askel eteenpäin kun on asetettu postin ja paun osalta uusi nelikko selvittämään tätä kiistaa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies ei herätä hirveästi luottamusta kun vastaukset vaihtuvat ja niitä kierrellään ja kaarrellaan pääministeri rinne on täysin hiljaa muu ministeriporukka pakenee vastuutaan sillä etteivät juuri he vastaa omistajaohjauksesta iltalehden tietojen mukaan pääministeri rinne on kuitenkin kuiskutellut posti ja logistiikka alan kanssa ilmeisesti minimoidakseen vahinkoja kun asiasta kysyttiin pääministeri ei kommentoinut vaan siirsi vastuun takaisin omistajaohjausministeri paaterolle ja kuten aiemmin tuli selväksi paatero pyörittelee kysymystä suussaan vastaamatta siihen aamulla ministeri paatero taas kertoi mtvllä ettei häneltä ole kysytty ja että päätös oli jo tehty puolenpäivän aikaan paatero täsmensi että posti oli jo kyllä informoinut häntä etukäteen mitä sekoilua koettakaa nyt päättää ja vastatkaa suoraan selittelettekö jatkossakin vai oletteko valmiit toteamaan että postin palvelut turvataan koko maassa eikä postilaisten palkkoja heikennetä

edustaja on täysin selvä että tämän hallituksen linjana on kaksi asiaa tähän asiakokonaisuuteen liittyen se että postipalvelut tulevat jokaiselle suomalaiselle tulevaisuudessa parempina kuin tällä hetkellä ja toisaalta se että näitten seitsemänsadan ihmisen työehdot joista nyt on kysymys tullaan turvaamaan tämä on hallituksen linja hallitus että tämmöinen työehtoshoppailu loppuu tästä

postin tilanne on ollut ongelmallinen jo vuosien ajan työntekijöiden asema on heikentynyt ja postinjakelun laatu kärsinyt kirsikkana kakun päällä ovat olleet johdon palkkiot toiminta ja golfosakkeet nyt olisi korkea aika laittaa homma ruotuun hallituksen on nyt viimeistään puututtava peliin omistajaohjauksen kautta kun tätä menoa posti on pian historiaa arvoisa puhemies kysyn asianomaiselta ministeriltä miten omistajaohjauspolitiikan keinoin postin ongelmat tullaan ratkomaan työntekijöiden asemaa heikentämättä jotta jälleen yhtenä kauniina päivänä niin kuin tuolla ulkonakin tänään monet totesivat kusti polkisi ja posti kulkisi ongelmitta tosiaan tuolla ulkona oli tänään portailla huolestuneita työntekijöitä ja aivan kuten edustaja mäenpää sanoi myös yritykset ovat erittäin huolissaan

arvoisa herra puhemies on ymmärrettävää että postin työntekijät ja asiakkaat niin yritykset kuin yksittäiset ihmisetkin ovat huolissaan sen takia tänään posti ja pau ovat yhdessä pyytäneet meille hyvin tuttuja ja luotettuja ihmisiä elikkä jukka ahtela lasse laatunen ann selin ja lauri ihalainen tuekseen tähän ratkaisun löytämiseen uskon että tällä neljän hengen ryhmällä joka aloittaa työskentelyn mahdollisimman nopeasti saadaan ratkaisu löydettyä näitten osapuolten välillä minkä jälkeen saadaan mahdollisimman nopeasti posti takaisin kulkemaan ja meille kaikille tärkeä palvelu huolehdittua mutta myöskin tietysti niin että työntekijät kokevat tulleensa kuulluiksi
edustaja harkimo
arvoisa herra puhemies postissa on seitsemänsataa työntekijää joiden keskiansio on

euroa ja pysyy sellaisena vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi asti ja todennäköisesti senkin jälkeen se on aika pitkä aika kun tämmöinen palkka pysyy samana eli sitä ei lasketa tai viidelläkymmenellä prosentilla kolmeen vuoteen silti puhutte palkanalennuksista ja tilanne on saatu näyttämään siltä että pienipalkkaisia ihmisiä sorretaan sorretaanko heitä oikeasti onko oikeasti kyse ay järjestöjen välisestä taistelusta lisäksi ammattiliitto kuvittelee voivansa painostaa omaa puoluettaan ja ministereitään erottamaan postin hallituksen tämän valtapelin maksajiksi ovat nyt jo joutuneet suomalaiset yritykset joiden rekat kulkevat tyhjinä ja laivat kulkevat tyhjinä ja yt neuvottelut uhkaavat tilannetta pahentaa se että omistajaohjausministeri väistelee vastuuta jos te olette tiennyt tästä asiasta että tämmöinen liittosiirto tehdään se on iso suunnitelma yrityksessä sitä tehdään monta kuukautta ei se tule yhtäkkiä eikä hallitus päätä siitä yhtäkkiä miksi te ette ole silloin reagoinut tähän ja onko niitä palkanalennuksia oikeasti tulossa ja

arvoisa herra puhemies tässä palkkaan liittyen tietenkin kaikki ovat sitä mieltä että että ihmisillä pitää olla semmoinen palkka että sillä tulee hyvin toimeen tämä on lähtökohta tässä tämä kaksituhattakuusisataakuusikymmentä euroa keskimäärin joka on lajittelijoiden osalla on myöskin turvattu jo nyt sen sopimuksen osalta minkä ovat tehneet teollisuusliitto ja medialiitto omalla pöytäkirjallaan sen lisäksi on

turvaa siitä että se palkka myöskin tulevaisuudessa uusien työntekijöiden osalta säilyisi mahdollisimman hyvänä tässä neuvottelussa tietenkin pidettävä yllä tätä olemme yrittäneet viestiä sinne ja ja olen ymmärtänyt että viesti on myöskin otettu vastaan

puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei hyväksy eikä tule jatkossakaan hyväksymään työehtoshoppailua missään muodossa me emme anna suomalaisilla työmarkkinoilla tilaa kehitykselle jossa työnantaja voi valita mieluisensa sopimuksen vasemmistoliitto puolustaa työntekijöiden oikeutta riittävään palkkaan ja reiluihin työehtoihin posti on siirtänyt työehtosopimuksen huonompaan ilman neuvotteluja ja vastoin työntekijöiden tahtoa kiista ei kuitenkaan koske seitsemääsataa paketinlajittelijaa vaan kyseessä on laajempi periaatteellinen kysymys työehtojen merkittävästä heikennyksestä postilta valtionyhtiönä on erityisesti syytä odottaa yhteiskuntavastuuta ja työntekijöiden kunnioittamista on selvää että pienipalkkaiset työntekijät taistelevat oikeuksistaan niillä laillisilla ja ainoilla keinoilla joita heillä on mutta nyt kysymys on laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta työehtoshoppauksesta kysynkin hallitukselta mitä tehdään jotta tällaista työehtoshoppailua estetään jatkossa

arvoisa puhemies postin tilanteeseen jokainen meistä jotka vähänkin politiikkaa ja yhteiskunnan tapahtumia seuraavat näki jo viime keväänä ennen eduskuntavaaleja että postissa tämä digitalisaatio on johtamassa siihen että jotakin siellä tapahtuu ja silloin jo postin puolelta tuli indikaatioita siitä että ollaan tekemässä isoja muutoksia

että yli yhdeksäntuhannen ihmisen työehdot olisivat heikentyneet kolmekymmentä viiva viisikymmentä prosenttia tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti ja ilman että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä seitsemänsataa ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin tämä on paljon paljon vakavampi ilmiö kuin pelkästään postissa vaikka se on näitten ihmisten kannalta äärettömän vaikea asia hallitus huolehtii siitä että tällainen työehtosopimusshoppailu tavalla tai toisella suomalaisesta yhteiskunnasta kitketään

arvoisa puhemies omistajana valtion pitää käyttää omistajan valtaa ja tehdä päätöksiä jotta suomi ei ajaudu lakkovyöryyn meillä ei ole aikaa työryhmiin me tarvitsemme nyt päätöksiä tyytyväiset työntekijät ovat yrityksen voimavara ja laadun tae tes shoppailu ajaa monet perheet ongelmiin on asuntovelkaa on perheet elätettävänä ja pienenevät tulot myös pienentävät tulevia eläkkeitä arvoisa puhemies valtio saa vuosittain postilta kymmeniä miljoonia osinkoa ja jos osingot vähenisivät niin ei tarvitsisi lähteä tes shoppailuihin pääministeri rinne kysyn teiltä alennetaanko postin osinkovaatimuksia vai aikooko posti lähettää tulevat osingot kasvavina kehitysavun määrärahoina ulkomaille

on aina valitettavaa että joudutaan työtaistelutoimiin aina mutta kun katsoo työtaistelujen määrää suomessa mitä on viime vuosina tapahtunut niin määrä on varsin vähäinen etenkin verrattuna moniin muihin maihin tässä ihan

että on jo tämä työryhmä nämä neljä henkilöä on postin ja paun tahto me varmaan kaikki täällä rivissä tuemme sitä ajattelua jos he kaksi osapuolta haluavat itselleen tukea sinne neuvotteluihin en en mene kieltämään sitä vaan tuen sitä ajattelua että sitä neuvottelua viedään eteenpäin vuosittain on mahdollisuus ja näin tehdään aina käydä läpi osingot kaikkien yhtiöiden osalta kaikkien yhtiöiden osalta voidaan joka vuosi käydä läpi ne osingot mitä valtiolle maksetaan

arvoisa puhemies tämä asia huolestuttaa kansalaisia hyvin paljon koska paitsi että että meillä ei tällä hetkellä posti kulje niin myöskin uhkaavat merkittävät tukilakot meidän vientiämme ja vaikeuttavat kansalaisten elämää esimerkiksi julkisen liikenteen osalta ja muuten tuntuu että se mitä hallitus tästä asiasta tähän asti on lausunut on pikemminkin vaikeuttanut kuin helpottanut tätä tilannetta no se on hyvä asia että teillä on nyt tämä selvityshenkilöiden ryhmä ja nämä henkilöt ovat sellaisia jotka varmasti nauttivat yleistä yleistä luottamusta mutta nyt avainasia tietysti on se että kun tähän asiaan nyt haetaan yhdessä ratkaisua luovutaanko siihen siihen asti näistä tukilakoista jotka ovat äärimmäisen haitallisia suomalaiselle yhteiskunnalle kansantaloudelle ja suomen kansalaisille onko niin että sinä aikana kun selvityshenkilöt tekevät työtään näitä tukilakkoja ei ole ja on työrauha

arvoisa herra puhemies meille jää nyt nähtäväksi kun tämä tieto tästä äsken mainitusta neljän hengen työryhmästä on julkaistu viisitoista minuuttia sitten mikä on ammattiliittojen joilla on tukilakot käynnissä tai tulossa reaktio jos on nähtävissä ratkaisu nopeasti niin uskon että se tapahtuu myöskin näitten tukilakkojen osalta nopeasti mutta ne eivät ole meidän päätettävissämme täällä maan hallituksen eivätkä eduskunnan osalta vaan niistä päättävät päättävät ne ammattijärjestöt

arvoisa puhemies postin tilanne koskettaa kaikkia suomalaisia posti on puhuttanut tätä salia viimeisten kuluneiden vuosien aikana useaan otteeseen ja uskon että tarvitsemme laajempiakin ratkaisuja tietenkin tämä tilanne tällä hetkellä on akuutti tehdään se nyt selväksi sdpn eduskuntaryhmä ei hyväksy minkäänlaisia työehtojen ja palkkojen alentamisia siis ei minkäänlaisia olemme valmiit toimimaan kaikin tavoin tukeaksemme tätä tavoitetta joka myöskin hallituksen tavoite on yritystoimintaa ei voi rakentaa kestävästi palkkoja alentamalla tilanne on toki postin osalta nyt kärjistynyt ja kovin ikävä ja kuten useat puheenvuoroissaan ovat todenneet työntekijät ovat kovin tiukoilla mutta he eivät lakkoile pienestä palkkojen halpuuttaminen johtaisi monet hakemaan tukia selviytyäkseen arjen menoista ja sellainen ei voi olla suomen suunta arvoisa ministeri voimmeko arvioida miten nopeasti tämä työryhmä voisi saada ratkaisuja aikaiseksi

arvoisa herra puhemies ehkä on liian hankalaa arvioida työryhmän joka ei ole vielä aloittanut työskentelyn nopeutta mutta uskon että kun tämä tahtotila on osapuolilla näin vahva että he ovat tämän yhteisen työryhmän halunneet perustaa ja kun nämä ihmiset ovat hyvin nopealla aikataululla vastanneet kyllä kutsuun osallistua tähän työskentelyyn niin uskon että myöskin heillä on vahva tahtotila saada tämä ratkaistua mahdollisimman nopeasti itse toivon että tämä olisi muutamissa päivissä mutta en uskalla sanoa minkäännäköistä aikatauluarviota koska se ei ole minun päätettävissäni

puhemies kansalaiset ja yritykset ovat ihmeissään kun kirjeet ja tavarat eivät kulje ja näyttää siltä että nämä lakot ovat laajentumassa myöskin monille muille aloille tällä hetkellä joulusesonki lähestyy ja se että tätä tilannetta ei saada ratkaistua on todellakin huolestuttavaa koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta ja ainut mitä täällä salissa kuulee on se kuinka hallituspuolueitten edustajat täällä sotkeutuvat nyt työmarkkina asioihin ja kertovat kantojansa millä tavalla millä tavalla he ovat jo lukinneet omat näkemyksensä tässä asiassa nyt olisi tärkeää miettiä postin kokonaisuutta ja sitä mitä tulevaisuudessa postille tehdään ja te arvoisa ministeri paatero olette esittänyt että posti tulisi pilkkoa siten että yleispalveluvelvoitteen alainen toiminta jota on noin neljä prosenttia postin liikevaihdosta laitettaisiin omaan yhtiöön

arvoisa herra puhemies tämä erilaisten vaihtoehtojen miettiminen erityisesti siellä nykyisen postin sisällä on jo käynnissä meillä on nyt tämä työehtosopimuskeskustelu jossa on tämä kiista ja sen lisäksi on jo käynnistynyt valtiosihteereistä koostuva työryhmä joka miettii nykyisen postin sisällä uusia mahdollisuuksia joilla posti voi tulevaisuudessakin toimia ja mikä voisi olla meidän tulevaisuudennäkymä minkälaisena postin näemme kymmenen vuoden päästä tai kahdenkymmenen vuoden päästä tätä työskentelyä tehdään tämä vaihtoehto postin pilkkomisesta joka oli tässä yhdessä haastattelussa on ollut esillä julkisessa keskustelussa en ottanut kantaa haluanko näin mutta sanoin että se on yksi mahdollisuus jota on käytetty muun muassa ruotsissa ja tanskassa missä tämä hinta on ollut joitakin satoja miljoonia jotta voidaan se posti jakaa
myönnän vielä

postin tilanne on todellakin harmillinen ja erittäin paha sen me kaikki yhdessä varmasti toteamme keskusta toivoo että neuvotteluosapuolet nimenomaan neuvotteluosapuolet pääsevät erittäin nopeasti yhteiseen neuvotteluratkaisuun ja sopimukseen lakosta ja siihen liittyvistä tukitoimista kärsivät paitsi posti ja postin työntekijät ennen kaikkea tavalliset suomalaiset ihmiset ja elinkeinoelämä suomalaiset yritykset myöskin ministeri paatero vastaa omistajaohjauksesta ja ministeri marin yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvista kirjeiden jakeluun liittyvistä asioista mutta arvoisa pääministeri miten te itse kuvailisitte tämänhetkistä tilannetta miten tämä tilanne vaikuttaa tavallisiin suomalaisiin kansalaisiin jotka ovat huolestuneita ja miten

tulee vaikuttamaan myöskin tavallisten ihmisten arkeen ja siitä syystä hallitus on toiminut tässä asiassa jatkuvasti hyvin tarkkaan seuraten ja silloin kun sovittelussa on tullut tilanne jossa tarvitaan toimenpiteitä lähtenyt liikkeelle toimenpiteissä niin kuin ministeri paatero totesi niin tänne tulee neljä erittäin kokenutta työmarkkinoitten osaajaa auttamaan tässä tilanteessa näitä sopimusosapuolia hakemaan sitä ratkaisua ja minä uskon että tämä joukko jos kuka kykenee tekemään sopuesityksen tähän riitaa niin nopeasti kuin se on ylipäätään mahdollista tehdä

arvoisa puhemies tämä lakko on kaikkien kansalaisten helppo ymmärtää tässä lakossa ei ole kyse palkankorotusvaatimuksista vaan että nykyinen palkkataso säilyisi ja työntekijät perheineen pystyisivät elättämään itsensä kai te arvoisa hallitus ymmärrätte minkä pandoran lippaan avaatte jos valtio suostuu omistajana postin valtaviin palkkaleikkauksiin postin jonka voidaan katsoa tuottavan yhteiskunnan pyörimisen kannalta kriittistä palvelua jos te hyväksytte tämän olette näyttämässä esimerkkiä kaikille muillekin suuryrityksille että jopa palkkojen puolitus on ok kun se kikkaillaan työehtosopimusta vaihtamalla omistajaohjaaja siis te vihervasemmistolainen kansanrintamahallitus vasemmistoliitto ja demarit mukaan työväenpuolueet siis etunenässä näyttää katselevan sivusta muualle kun tämä tapahtuu kysyn vielä kerran vastatkaa suoraan oletteko valmiit tekemään rajujakin ratkaisuja että postilaiset saavat jatkossakin edes säädyllistä palkkaa työstään ja että nämä yrittäjien

arvoisa herra puhemies kyllä muistaakseni kaksi kertaa tämän keskustelun aikana olen jo sanonut että tietenkin kaikkien tavoite tahtotila jos haluatte toisen sanan on se että kaikkien työntekijöiden palkat turvataan ja näin on tällä hetkellä ilmoitettu myöskin postin toimesta mutta myöskin tämän medialiiton ja ja teollisuusliiton yhteisellä pöytäkirjalla tässä ison postin työntekijämäärän elikkä jakelijoiden osalta myöskin on tietenkin tämä tavoite ei pelkästään tämän seitsemänsadan osalta vaan tämän ison yli seitsemäntuhannen hengen osalta

uskon että siellä on jo tältä osin päästy varmaan hyvään ratkaisuun elikkä palkkojen taso säilytetään vähintäänkin nykyisellään se on lähtökohta

seuraava kysymys edustaja mykkänen
arvoisa puhemies monimutkaisten asioiden päätöksenteko on syytä tehdä arvioidun tiedon pohjalta ei mututuntumalla tästä olemme toivottavasti samaa mieltä hallituskin on jo hallitusohjelmassaan antanut kansalaisille lupauksen tietopohjaisesta politiikasta te sitouduitte sanalla sanoen sitouduitte tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa valmistelussanne no tällä viikolla on käynyt ilmi että riippumattomien eduskunnan tietopalvelun asiantuntijoiden mukaan teidän ensi vuoden talousarvionne laskee suomen työllisyyttä viidellätuhannella hengellä siis teidän tekemänne esitykset vähentävät täytettyjen työpaikkojen määrää työllisten määrää suomessa suomen työllisyys olisi siis ensi vuonna parempi jos ette olisi mitään kysyn nyt teiltä onko teidän mielestänne asiallista että teidän ministerinne teilaavat eduskunnan tietopalvelun riippumattomat laskelmat mututuntumalla ymmärrykseni mukaan teidän hallituksenne omat ministeriöt käyttävät näitä samoja arviointimenetelmiä pääministeri rinne ettekö luota siis itse kehumaanne tutkittuun tietoon riippumattomiin laskelmiin onko teillä varaa sivuuttaa tutkittuun tietoon perustuva esitys olankohautuksella kun omat vaikutusarvioidut työllisyyspäätöksenne puuttuvat tai itse asiassa ne ovat työpaikkoja poistavia

tämän hallituksen arvovalinta on se että poistetaan suomalaisesta yhteiskunnasta eriarvoisuutta poistetaan suomalaisesta yhteiskunnasta eriarvoisuutta sen eriarvoisuuden taustalla ovat monessa suhteessa toimeentuloihin liittyvät vaikeudet tämä hallitus nostaa kahdellakymmenellä eurolla joka sinällään ei ole hirveän iso raha mutta näille ihmisille iso raha työttömyysturvan peruspäivärahan tasoa ja perusturvan tasoa noin laajasti ottaen ja se on se laskennan peruste joka myös valtiovarainministeriössä todetaan että vaikuttaa työllisyyteen laskennallisesti negatiivisesti

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää

on aivan totta mitä pääministeri sanoi että tulen yllättymään jos ensi keväänä hallituksen esitys todella viimein sisältää vaikutusarvioidut kymmenientuhansien työpaikkojen lisäykset mutta yllätyn erittäin mielelläni silloin jos näin tapahtuu

eri luotettavuustasoa kuin ministeriöiden laskelmat vai teettekö te ne ensi kevään päätöksetkin mututuntumalla silloin en ylläty niinkään nyt on kuitenkin myös niin että vetoatte aina tähän eriarvoisuuskysymykseen joka onkin erittäin tärkeä mutta katsokaa siinäkin tietopalvelun laskelmia on kaksi tapaa vähentää eriarvoisuutta suomessa joko voidaan lähteä siitä että nostetaan kädet pystyyn työttömyyden kanssa ja yritetään auttaa heikoimmassa asemassa olevia jotka ovat työttömyyden varassa on aina tärkeätä että suomessa on kohtuullinen sosiaaliturva ja sitä ei kukaan ole poistamassa mutta toinen tapa on se että yritetään saada suurtyöttömyys poistettua niin on tehty ruotsissa ja tanskassa ja me haluamme siihen kelkkaan mukaan ihmisten on voitava elää säällistä elämää omalla työllään oletteko eri mieltä tästä

arvoisa puhemies olin todella pettynyt kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin se piti sisällään merkittäviä määriä leikkauksia työttömien merkittäviä määriä leikkauksia työttömien turvaan se piti sisällään myös työttömien eläkkeitten leikkauksen totaalisesti tulevaisuudessa ansioturvan piirissä olevien ihmisten osalta olin todella pettynyt siihen linjaan jonka kokoomus nosti esille vaihtoehtobudjetissaan kertoen aivan toista politiikkansa sisällöstä nyt on tosiasia se että paljastitte oman kovan oikeistolaisen luonteenne se on selvä asia mutta arvoisa puhemies on olemassa arvoja arvoja jotka vaikuttavat politiikan tekoon sillä tavalla että kun teidän vaihtoehdossanne

euroa vuodessa ja isotuloiset lisäävät tulojaan tuhat euroa vuodessa samaan aikaan hallituksen toimenpiteet menevät päinvastoin niin että alimmat tulodesiilit saavat merkittävästi lisää ja ylimmät tulodesiilit eivät tämän hallituksen politiikka on oikeudenmukaista ja tuloeroja tasaavaa suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies kansalaiset kyselevät ainakin minulta aika usein miksi te ette siellä eduskunnassa keskustele siitä mitenkä saadaan enemmän rahaa vaan keskustelette vain aina siitä kenelle ja kuinka paljon annetaan

te tulette tämän eduskunnan saliin ja esittelette ne työllisyystoimet joilla sitä rahaa oikeasti hankitaan ja vientiä edistetään ja nostetaan bruttokansantuotetta arvoisa pääministeri milloinka me me saamme tämän työryhmän esityksen tänne

työllisyyteen liittyvät esitykset ovat tulossa sen aikataulun mukaisesti mitä hallitusohjelmassa on todettu ensi keväänä kehysriihessä käydään läpi erityisesti paikalliseen sopimiseen ja työttömyysturvan kehittämiseen liittyviä asioita ja sitten on elokuussa noin kolmekymmentätuhatta päätösperusteista lisätyöpaikkaa se on se mitä mitä hallitus on luvannut ja sen mukaan me tulemme toimimaan arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeätä että kyetään nyt korjaamaan eläkeläisten työttömien lapsiperheiden asemaa tässä yhteiskunnassa ja sitä tämän hallituksen politiikka todella tarkoittaa me olemme tavanneet varmaan vähän erilaisia ihmisiä siellä toreilla ja turuilla minä olen tavannut niitä eläkeläisiä jotka kertovat että joutuvat miettimään ostavatko lääkkeitä vai ruokaa minä olen tavannut lapsiperheitä jotka joutuvat miettimään voiko lasta päästää harrastuksiin sen takia että perheellä ei ole rahaa näitten ihmisten asemaa tämä hallitus nyt korjaa

arvoisa puhemies työllisyysaste on tärkeä indikaattori mutta ainoana onnistumisen mittarina se on hiukan vaarallinen vähintään yhtä tärkeä kysymys on se tulevatko ihmiset toimeen sillä palkalla joka heille työstä maksetaan yksi ongelma on palkkojen polkeminen kuten postin tapauksessa toinen ongelma on osa aikaisen työn lisääntyminen jos henkilö tekee työtä muutaman tunnin viikossa hän on paperilla työllinen mutta suuri osa hänen toimeentulostaan muodostuu tulonsiirroista eikä tämä ole julkisen talouden kannalta kestävää huoli on se että kun hallitus on sitonut kaiketi menonlisäyksiä kasvavaan työllisyysasteeseen hallituksella on kiusaus nostaa työllisyysastetta kikkailulla kuten edistämällä halpatyötä tai palkkatuella kysynkin miten tämä aikoo torjua halpatyömarkkinoiden syntyä kiitos
arvoisa puhemies korjaan heti ensimmäisen virheen tuossa puheenvuorossa tämän hallituksen pysyvät menonlisäykset rahoitetaan valtaosiltaan pysyvillä tulonlisäyksillä seitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa euroa veroja kaksisataa miljoonaa euroa uudelleenkohdennuksia pysyvistä menoista tämä on hallituksen todellinen

miljoonaa euroa nämä on hoidettu siis yli seitsemänkymmentäviisi prosenttisesti pysyvillä tulonlisäyksillä sitten haluan sanoa teille arvoisa edustaja halla aho että oleellista on se että tämä työehtosopimusshoppailu joka nyt tällä hetkellä vaikuttaa esimerkiksi postissa saadaan kitkettyä suomalaisesta yhteiskunnasta toivon todellakin että kun hallitus tulee tekemään näihin asioihin liittyviä esityksiä te tuette niitä esityksiä tavalla joka poikkeaa teidän tahtotilastanne euroopan parlamentissa

arvoisa puhemies ensimmäisessä vastauksessanne vastasitte edustaja mykkäsen hyvään kysymykseen että politiikka on arvovalintoja kysyn onko se sitten arvovalinta että hallitus ei luota tutkittuun tietoon jos tieto paljastaa että hallituksen politiikka johtaa työpaikkojen vähenemiseen arvoisa pääministeri muistan kun viime kaudella olimme samassa oppositiorintamassa miten te usein muistutitte ja moititte silloista hallitusta jos he eivät luottaneet tutkittuun tietoon ettekö te nyt luota tutkittuun tietoon

hallituksen politiikka perustuu tutkittuun tietoon kyllä me tiedämme että sekä valtiovarainministeriön laskelmien mukaan että eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan käytettävissä olevilla laskentapohjilla näyttää siltä että kaksikymmentä euroa kuukaudessa lisää perusturvaan perustyöttömyysturvaan tai perusturvaan kokonaisuudessaan tarkoittaa laskennallisesti sitä että viisituhatta työpaikkaa häviää mutta kysymys on siitä että näiden ihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin takia tarvitaan tämä tulonlisäys ja se on hallituksen politiikkaa

puhemies on todella tärkeää että keskustelu pysyy tässä tietopohjaisessa politiikassa josta lähdettiin liikkeelle arvoisa pääministeri jos te niitä laskelmia tutkisitte tarkemmin niin te huomaisitte että kokoomuksen varjobudjetin toimet pitävät tulonjaon samanlaisena kuin teidän esityksenne eivätkä lisää köyhyysastetta panin kyllä aika murheellisena merkille miten keskustelussa ja myöhemmin yleisemmässä keskustelussa jopa opetusministeri andersson väheksyi sitä miten hyvin koulutetut ekonomistit tässäkin talossa meidän omassa tutkimusyksikössämme tekevät työtään niillä menetelmillä parhailla menetelmillä joita pätevät ihmiset osaavat ministeri andersson olisiko itse asiassa paikallaan pyytää anteeksi eduskunnan tietopalvelun pätevältä henkilökunnalta heidän työnsä näin halveksivaa väheksymistä

arvoisa puhemies politiikka on kuten pääministeri totesi arvovalintoja mutta se on myöskin järkivalintoja jos katsoo tämän hallituksen työllisyyspolitiikkaa niin yhtenä keskeisenä osana on myöskin se että me panostamme suomalaiseen koulutukseen koska nähdään että koulutus ja osaaminen ovat parasta työllisyyspolitiikkaa mitä tässä maassa voi tehdä ja luotan siihen että meillä on kokoomuksen tuki kun me näitä panostuksia teemme minä en ole koskaan aliarvioinut eduskunnan tietopalvelua he tekevät äärimmäisen tärkeää työtä mutta kokoomuksen eduskuntaryhmänkin on syytä huomioida se että näissä arvioinneissa ei arvioida koko budjetin työllisyysvaikutuksia vaan tarkastellaan lähinnä vero ja sosiaalietuusmuutoksia se tarkoittaa sitä että kaikkien meidän mielestä tarpeelliset kauan kaivatut koulutus ja osaamispanostukset eivät näy näissä työllisyysarvioinneissa siitä huolimatta että varmaan kokoomuksenkin ryhmä tukee meitä meidän arvioinnissa siitä että nämäkin panostukset ovat työllisyyden kannalta aivan keskeisen

arvoisa puhemies on todella tärkeää että näin vakavasta asiasta kun keskustellaan niin kokoomus olen oppinut arvostamaan teitä totuuden puhujina ette nyt kuitenkaan harjoittaisi älyllistä valehtelua nimittäin näiden tietopalvelun laskelmien viidentuhannen työpaikan vähennys on todellakin laskennallinen seuraus perusturvan nostosta onko perusturvan nosto teidän mielestänne paha asia ehkä se teidän mielestänne on mutta meidän mielestämme se ei ole ja näissä tietopalvelun laskelmissa on disclaimeri että työllisyysarvio ei ole arvio koko budjetin tai vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutuksista sen sijaan teidän vaihtoehtobudjetissanne kokoomus lopettaisi eläkkeen kertymisen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tästä te löysitte viiteensataan miljoonaan veronalennuksen työttömyysturva asumistuki ja toimeentulotuki leikkaus yhteensä kuusisataa miljoonaa euroa ajatteletteko te ihmisiä ollenkaan tässä hallitukselle kysymys

muistuttaisin että tässä salissa ei yksilöitä eikä ryhmiä puhutella valehtelu nimikkeellä

arvoisa puhemies tässä salissa on erilaisilla ideologioilla varustettuja puolueita ja erilaisista lähtökohdista asioita arvioivia kansanedustajia ja kyllä tässä on selkeästi iso arvoero iso ero ajatuksissa kokoomuksen ja täällä puolella istuvien puolueitten välillä hallituspuolueitten tehtävä on tällä hetkellä huolehtia siitä että eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa pienenee hallituspuolueet huolehtivat siitä että tämän kansan koulutustaso koulutustaso ja osaamistaso tulevat nousemaan sillä me pärjäämme tulevaisuudessa tämä hallitus tekee investointeja tulevaisuuteen ei menneisyyteen niin kuin kokoomus

puhemies politiikassa ja erityisesti talouspolitiikassa on todella kyse arvovalinnoista mutta te ette tee arvovalintoja vaan te teette kaikille ojentavaa jakopolitiikkaa joka tulee kohtaantumaan esimerkiksi siinä että valitettavasti opetusministeri anderssonin kauden päättyessä tuhat ammattikouluopettajaa saa pian yt neuvottelukirjeen koska kertaluontoinen panostus ei sinne suinkaan riitä me olemme teidän kertaluonteisista panostuksistanne joutuneet pelastamaan yli puolet pysyviin panostuksiin jotta ne olisivat aitoja tulevaisuusinvestointeja joilla sitten tulee myös niitä myönteisiä vaikutuksia lopulta työllisyyteenkin mihin andersson tässä viittasi mutta teidän hallitus ei niitä tuolla tavalla saa aikaan

tulonjako ei heikkene meidän esityksessä koska kaksikymmentäkuusituhatta ihmistä enemmän on töissä se on sitä parasta sosiaaliturvaa siitä pitää puhua

arvoisa puhemies edustaja mykkänen ottaa tärkeän asian asian esille kysymyksessään ja tietysti hallituksen pitää reagoida ja hallitus reagoi olemme tänään antaneet budjetin täydennyksen jossa siirtyy kaksikymmentä miljoonaa opetusministeriön puolelle nimenomaan täsmäkoulutukseen että yrityksille pystytään kouluttamaan työvoimaa tämä lisää tätä työllisyyden ja koulutuksen liittoa ja sitä tulee vahvistaa ja tämä tulee jatkumaan olette kysyneet työllistämistoimenpiteistä ja hallitusohjelmassa on on erittäin selkeä kirjaus siitä me emme sulje mitään toimenpiteitä ulkopuolelle olemme koko ajan tekemässä niitä kysyitte milloin niitä tuli tänään niitä tuli viimeksi
myönnän tästä viimeisen kysymyksen edustaja grahn laasoselle
arvoisa puhemies erityisesti kun puhutaan tutkitusta tiedosta tutkijoiden ja tutkimuksen arvostuksen toivoisi kuuluvan opetusministerin sanoissa vai onko niin että faktat kelpaavat tietopalvelusta vain silloin jos ne tukevat omaa agendaa

meidän tänään pitäisi puhua voin sanoa että politiikalla on eroja kun katsotaan vaihtoehtobudjetteja niin huomataan teidän budjettinne viisituhatta työtöntä enemmän meidän budjettimme kuusikymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa kysynkin teiltä pääministeri oletteko valmiita ottamaan huomioon edes joitain näistä meidän ehdotuksistamme jotka lisäävät työllisyyttä ja tuovat suomalaisille

puhemies edustaja grahn laasonen teidän puheenne ei ei pidä paikkaansa teidän puheenne ei pidä paikkaansa te te kerrotte toista totuutta hallituksen työllisyyspolitiikan linjasta siellä on laskettu vain ja ainoastaan verotuksen vaikutuksia ja perusturvan kehityksen vaikutuksia tähän kokonaisuuteen mutta kun katsotaan koko budjettia se tarkoittaa sitä että työllisyysaste tulee parantumaan hallituksen esityksellä myös

eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan voidaan identifioida sosiaaliturvan leikkausten kautta työllisyyden lisääntymiseen te puhutte kuudestakymmenestäviidestätuhannesta se on teidän omia arvioitanne joita ei ole todistettu millään tavalla tieteellisesti

oikeuksien viikolla on nostettava esiin lastensuojelun epäkohtia suomessa vuonna kaksituhattakahdeksantoista kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna kahdeksantoistatuhattaviisisataaneljäkymmentäneljä lasta ja näistä vain kuusisataakahdeksankymmentäyhdeksän lasta on sijoitettuna sukulais tai läheisperheisiin sijaishuollossa elää lapsia joiden yhteydenpidon vanhempiin isovanhempiin ja muihin läheisiin on lastensuojeluviranomainen joko kokonaan katkaissut tai muutoin rajoittanut yhteydenpitoa ankarasti puhutaan jopa kadotetuista lapsista

arvoisa puhemies sain itsekin tästä vetoomuksesta tietää ja kannatan kyllä sitä linjaa että meidän täytyy lastensuojelun asioissa ottaa napakampi ote tarvitaanko siinä nykytilan selvittämistä vai ei jos eduskunta haluaa tämä nykytila voidaan selvittää mutta kyllä tosiasia on se että me tiedämme mistä pitäisi lähteä liikkeelle olin lastensuojelupäivillä puhumassa ammattilaisille joita oli paikalla heiltä kysyttiin osana tätä päivän työtä mikä on lastensuojelussa pahiten pielessä mistä pitäisi aloittaa he sanoivat että pitää saada rakenteet ja henkilömitoitus kuntoon henkilöstömitoitukseen on kirjaus hallituksen ohjelmassa ja tavoittelemme sitä että meillä olisi yhtä sosiaalityöntekijää kohti enää kolmekymmentä lasta tämän hallituskauden lopulla

jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla

arvoisa puhemies eilen välitettiin ministereille myös me cfs potilaiden eli kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien lasten perheiltä vetoomus jonka oli allekirjoittanut yli kahdeksankymmentä vanhempaa tai läheistä heidän vertaistukiverkostossaan on yli sata perhettä näistä perheistä neljän perheen lapsi on kiireellisesti ja perheelle täytenä yllätyksenä sijoitettu muutaman viime kuukauden aikana kaiken kaikkiaan kiireellisiä sijoituksia tehdään suomessa joka toinen tunti onko tilanne todella näin paha tarvitaanko kiireellisiä toimia todella näin paljon huolena on myös se että lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä yksityisten osuus on yhdeksänkymmentä prosenttia ylen selvitysten mukaan lastensuojelusta on tullut miljardibisnes kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä ollaanko näihin lastensuojelun epäkohtiin ja myös miljardibisneksen mukanaan tuomiin haasteisiin puuttumassa
arvoisa puhemies yhdyn näihinkin näkökulmiin mitä esititte hyvin vakavaa ja painavaa asiaa sijaishuollon työryhmä tällä hetkellä nimenomaan pohtii sitä minkälaisia asiantuntijaneuvoja olisi käytettävissä siinä millä tavalla lastensuojelulakia tultaisiin kehittämään erityisesti vaativan sijaishuollon osalta ja nämä esimerkit joita tässä kerroitte koskevat

tästä tärkeästä työstä julkisissa käsissä on sanottava että perusoikeuksien vaarantaminen on paikoin käynyt selväksi kun näitä kovimpia esimerkkejä tältä alueelta on saatu myöskin julkisuuteen nähtäväksi tämä tarkoittaa käytännössä sitä että meidän täytyy myös pystyä keskustelemaan siitä onko lastensuojelu sellainen paikka jossa tällaiselle voitontavoittelulle on sijaa

olen hyvin huolissani siitä miten yhteiskuntamme puuttuu tärkeimpään instituutioomme perheeseen voidessaan hajottaa sen tilanteessa jossa perhettä on kohdannut sairastuminen ja suuri epäonni puhun nyt etenkin me potilaista jotka ovat tyyppiesimerkki siitä mitä seuraa sairaaseen ihmiseen kohdistuvasta syrjinnästä aggressiosta ja terveydenhuollon avuttomuudesta suomessa on kiireellisesti sijoitettu ainakin kolme ja huostaanotettu ainakin kaksi me potilasta miten hallitus aikoo puuttua me potilaiden kohtaamaan syrjintään ja aggressioon enkä halua kuulla vastaukseksi mitään toiminnallisista häiriöistä kyseinen malli on vain lisännyt stigmaa ja huonoa kohtelua näiden potilaiden kohdalla

arvoisa puhemies kyllä tämä ja monet muutkin esimerkit mitä vaativassa sijaishuollossa ja myöskin perhehuollon puolella on kertovat siitä että me joudumme arvioimaan koko sitä rakennelmaa jota me kutsumme lastensuojeluksi tällä hetkellä

vaativan sijaishuollon osalta on saatava parempaa aikaiseksi en lähde tässä nyt ottamaan kantaa yksittäisiin toimiin mitä pitää tehdä mutta tällä hetkellä eduskunnassa on nyt sisällä jälkihuollon parantaminen lasten ja nuorten osalta se on yksi askel ja lupaan teille että tämä ei jää tähän meidän on pakko puuttua lastensuojeluun paljon laajemmin ja tuoda uusia esityksiä

halusivat että tätä viedään eteenpäin eli että vieraannuttamista ei tapahtuisi tilanteessa jossa suhde on kuitenkin mahdollista järjestää ja lapsi tarvitsee isovanhempiaan nyt kysynkin ministeri henrikssonilta oletteko halukas jatkamaan tätä asiaa ja viemään asiaa myöskin eteenpäin koska monet isovanhemmat ovat todella surullisia
aivan kuten edustaja risikko toi esille tämä on äärettömän tärkeä kysymys moni isovanhempi on huolissaan ja surullinen siitä että ei saa tavata lapsenlapsiaan tästä varmasti on meillä paljonkin tietoa tässä salissa sen takia kaikki se työ mitä ollaan tehty yhdessä sen eteen että tämä tilanne saataisiin parannettua on hyvää työtä ja sitä haluan myös jatkaa tässä on lainsäädännössä aina äärimmäisen tärkeä näkökohta se että lapsen oman edun on aina oltava etusijalla ja se on nykyisessäkin lainsäädännössä lähtökohta varmasti on niin että tätä on syytä vielä tarkastella ja edellisellä hallituskaudella varmasti tehtiin joitakin askelia oikeaan suuntaan ja tähän tärkeään kysymykseen varmasti palataan vielä

arvoisa puhemies viime keväänä koko suomi järkyttyi vanhusten asumispalveluiden vakavista puutteista ongelma ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan vanhusten asumispalveluihin vaan myös mielenterveyskuntoutujien palveluissa on ongelmia viime vuosina isot terveysjätit ovat vallanneet markkinoita niillä on hallussaan jo noin neljäkymmentä prosenttia yksiköistä ja yli puolet asiakaspaikoista tällä viikolla vietetään mielenterveysviikkoa kun ihmisen mieli järkkyy se on valtava tragedia ja joskus kotona on mahdoton selviytyä arvoisa puhemies mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ovat kriisissä näiden apua tarvitsevien ihmisten asuminen on pahimmillaan säilömistä hallitus on sitoutunut korjaamaan hankintalain epäkohdat jotta laadulliset kriteerit otetaan paremmin huomioon julkisissa tarjouskilpailuissa kysynkin vastaavalta ministeriltä miten voimme varmistaa että voittoa ei aseteta laadun edelle miten mielenterveyskuntoutujille turvataan inhimillinen elämä
arvoisa puhemies vastaan kaksiosaisesti ensinnäkin kysymyksen loppupuolelle sisältyvään konkreettiseen kysymykseen siitä miten hyvä elämä taataan siihen on pakko sanoa että tällä hetkellä on olemassa vakavia puutteita näin aina käy se johtuu jo yksistään siitä että mielenterveyskuntoutujilla pitäisi olla samanlainen mahdollisuus myöskin kotiin tuotaviin palveluihin ja tältä osalta tämä laitospainotteisuus joka on nähtävissä asumispalveluissa ei ole kaikkien maiden tie meidän pitäisi pystyä käymään tästä myös keskustelua sitten kun puhutaan palveluasumisesta on huomattava täälläkin että markkina on keskittynyttä ja

seuraava kysymys edustaja pylväs
arvoisa puhemies maaseudun tulevaisuuden mukaan uudenmaan ely keskus on kieltänyt metsänkäyttöilmoituksen mukaisia hakkuita perusteena valmisteluvaiheessa oleva maakuntakaava kyseisille alueille on pohdittu kaavaan luonnonsuojelumerkintää maakuntakaavan alustavien suunnitelmien perusteella ely keskus on sivuuttanut omaisuudensuojan täysin julkisuudessa on myös keskusteltu kuntien pakkolunastusmenettelyistä joissa kunnat lunastavat yksityisten maita pilkkahinnalla vastaavia viestejä kuntien menettelyistä tulee ympäri suomea ja entistä lisääntyvässä määrin sähkölinjojen lunastusten yhteydessä lunastustilanteessa maanomistajille maksettavia korvauksia on korotettava roimasti jotta toiminta saadaan oikeudenmukaisemmalle pohjalle keskusta katsoo että lunastuslaki onkin uusittava maanomistajan omaisuudensuojan parantamiseksi

arvoisa puhemies äärettömän tärkeä asia ensinnäkin totean että oikeusministerinä en ota kantaa yksittäistapauksiin se ei ole sallittua enkä siihen sorru tämä lunastuslain uudistaminen on tärkeä hanke ja se on vireillä mehän olemme sopineet hallitusohjelmassa että lunastuslakia uudistetaan tavalla joka sekä parantaa maanomistajan oikeusturvaa että turvaa samalla kuntien maapolitiikan ja on hyvin luonnollista että tässä otetaan omaisuudensuoja myös tarkasti arviointiin omaisuudensuoja on on perusoikeus jota on pidettävä tässä valmistelussa keskeisesti myös mukana tällä hetkellä on tilanne se että työ jatkuu oikeusministeriössä on ollut olemassa mietintö jonka pohjalta on tullut lausuntoja se lausuntopalaute katsotaan nyt ja valmistelu jatkuu tarkoitus on että esitys annetaan eduskunnalle syksyllä kaksituhattakaksikymmentä eli ensi vuonna

myönnän vielä edustaja noora koposelle ja edustaja strandille edustaja koponen
arvoisa puhemies naisen euro on edelleen kahdeksankymmentäneljä senttiä naiset käyttävät vanhempainvapaista yli yhdeksänkymmentäviisi prosenttia naisten eläkkeet ovat keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten kun keskituloinen nainen on lapsen kanssa kotihoidon tuella kolme vuotta hänen tuleva eläkkeensä heikentyy viidelläkymmenellä eurolla kuussa nämä luvut eivät kuvasta tasa arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa nämä luvut ovat kuitenkin todellisuutta juuri nyt väestöliiton perhebarometristä käy ilmi että taloudellinen epävarmuus sekä perheen ja työn yhteensovittaminen ovat merkittäviä syitä miksi lapsia ei hankita tämä hallitus on sitoutunut toteuttamaan perhevapaauudistuksen jossa naisen työmarkkina asema vahvistuu ja hoitovastuu jakautuu perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken hallitusohjelman mukaisesti suomi tähtää tasa arvon kärkimaaksi kysynkin teiltä ministeri pekonen miten hallitus aikoo konkreettisesti edistää tasa arvoa perhevapaauudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies edustaja noora koponen otti tässä hyvin esille sen että perhevapaat eivät todellakaan jakaudu perheissä tällä hetkellä tasan meidän tavoitteenamme on kunnianhimoinen uudistus jossa nimenomaan lisätään tasa arvoa perheissä mutta myös työelämässä jotta voimme tulevaisuudessa kuroa umpeen tätä palkkakehitystä jonka edustaja koponen nosti myös esiin

tuovat uskoa suomeen ja kysyn mitkä ovat avaintoimet joiden avulla pidämme huolta siitä että suomen yrityskentässä syntyy yhä enemmän kansainvälisesti merkittäviä menestystarinoita tänne tulee nyt tälläkin viikolla koko maailmasta investoijia mielenkiintoisia ihmisiä ja minusta tuntuu että arvostamme tänä päivänä yrittäjyyttä ja myös startup yrittäjyyttä enemmän kuin aikaisemmin mutta mitä me voimme

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja strandille erittäin tärkeästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä tosiaan se että kymmenettuhannet yrittäjät ja potentiaaliset rahoittajat kerääntyvät tänään slush tapahtumaan jossa myös itse sain vierailla tänään kertoo kyllä siitä hienosta pohjavireestä mikä suomessa on ollut kun vapaaehtoisvoimin lähtenyt tapahtuma on levinnyt kansainvälisesti yrittäjille ja yrityksille on tietenkin hirvittävän keskeistä että he tietävät investointiympäristön olevan houkutteleva ja tasainen ettei yrittäjien ja yritysten verotus kiristy ensi vuoden vaihteeseen ollaan tuomassa yrittäjästrategiaa hallituksen käsittelyyn ja jos miettii vaikkapa rahoitusinstrumentteja joita julkinen valta pystyy tarjoamaan tesi kasvurahasto eurooppalaiset instrumentit niitä pystyttäisiin käyttämään tietenkin kotimaisesti tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin laitetaan panostuksia viisikymmentä miljoonaa euroa enemmän on ensi vuoden budjettiin varattu tätä varten ja tavoitteena on siis että kolmekymmentä luvulle tultaessa neljä prosenttia olisi kokonaisuus meidän tki menoissamme

asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies tällä viikolla uutisoitiin että suomalaisten nuorten itsemurhat eivät vähene samaa tahtia keski ikäisiin suomalaisiin verrattuna se kertoo siitä että meillä suomessa on suuri joukko nuoria jotka voivat yhä huonommin tapasin viime keväänä nuoren joka kertoi masentuneensa ja ajautuneensa itsetuhoisiin ajatuksiin syynä oli se että hän oli pitkään auttanut ja kuunnellut ystäviään jotka voivat pahoin eikä jaksanut enää kantaa heidän kuormaansa kun tosi oli kyseessä hänen johtavassa asemassa oleva isänsä jätti työt kesken

ja lähti työpaikaltaan ajamaan kiireesti kohti vastaanottoa

pojan hoitoon saamiseksi

arvoisa puhemies

nuorten ja jopa lasten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet hälyttävästi viime vuosina jonot lasten ja nuorisopsykiatriaan kelan tukemaan nuorten ja aikuisten kuntoutuspsykoterapiaan sekä erikoissairaanhoitoon ovat hälyttävät tarvitsemme uusia ratkaisuja matalan kynnyksen nopean toiminnan joukkoja ennaltaehkäisemään ongelmien paisumista aloitteen esittämät perusterveydenhuollossa tarjottavat matalan kynnyksen maksuttomat lyhytterapiainterventiot olisivat tarvittava lisä lievien mielialaoireilujen hoitoon ja ne vähentäisivät erikoissairaanhoidon kuormitusta nykyjärjestelmä on rakentunut diagnoosien lähetteiden ja erikoissairaanhoidon niukkojen resurssien varaan hoito on kansalaisten viestien perusteella liian usein pelkkien masennuslääkkeiden jakamista ilman keskustelutukea tämänkaltainen suuntaus ei ole hyvää mielenterveyshoitoa laadukkaasta terveydenhuollosta tunnetussa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa terapiatakuu kansalaisaloite on oikeansuuntainen tärkeä avaus mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi toteuttamiskeinoja ja yksityiskohtia täytyy varmaankin vielä hioa mutta tavoite on oikea vanhemmuuden haasteet taloushuolet perheen ja työn yhteensovittaminen työuupumus yhteiskunnan asenneilmapiirin koveneminen sekä monenlaisiin elämäntilanteisiin perhe seurustelu tai ystävyyssuhteisiin koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin ja onnettomuuksiin liittyvät murheet ja huolet eivät välttämättä täytä mielenterveyshäiriöiden diagnoosia mutta voivat haitata henkilöiden arkielämää huomattavasti kun varhaisessa vaiheessa saisi muutaman kerran maksutonta keskustelutukea ja tarvittaessa ohjausta muihin palveluihin voisi moni ongelma ratketa nykyistä helpommin kasautuessaan ja pitkittyessään pienistä murheista kasautuu suuria vuoria ja pahimmillaan kaikkeen arkiseen toimintakykyyn vaikuttavia lamaannuttavia haasteita joita äärimmillään ratkotaan raskaissa erikoissairaanhoidon sosiaalityön lastensuojelun palveluasumisen velkaneuvonnan päihdekuntoutuksen ja jopa rikostuomioistuimen palveluvalikoissa puhumattakaan menetetyistä työvuosista ja inhimillisistä tragedioista inhimillinen kohtaaminen toisen ihmisen hyvät sanat välittäminen rinnalla kulkeminen ja kohdatuksi tuleminen ovat avainasemassa terapiatakuu kansalaisaloite voisi olla tärkeässä roolissa inhimillisemmän ja kohtaavamman terveydenhuollon ja suomen rakentamisessa terapiatakuu aloitteella on vasemmiston tuki

arvoisa puhemies terapiatakuu kansalaisaloite on vahva viesti meille päättäjille se on hätähuuto heiltä jotka tietävät aivan liian hyvin aivan liian läheltä miten vaikeaa ja työlästä avun saaminen mielenterveyden häiriöihin voi olla liian monella on kokemusta siitä ettei apua ole saatavissa riittävästi tai riittävän varhain liian moni tämän aloitteenkin kirjoittaneista sytytti viime sunnuntaina itsemurhan tehneiden muistopäivänä kynttilän rakkaimmalleen mielenterveyspalvelut tulisi vihdoin tuoda riittävin resurssein osaksi perusterveydenhuoltoa palvelujärjestelmä tulee uudistaa hyödyntäen tutkittua tietoa moniammatillista osaamista mutta kokemusääntä unohtamatta panostukset palvelukynnyksen madaltamiseen ovat tärkeitä toiveeni on että apua olisi jatkossa saatavilla myös anonyymisti terveyskeskusten lisäksi psykososiaalisen osaamisen merkitys tulee ymmärtää arjessa lähellä ihmistä psyykkisen puolen osaamista ja resursseja tulisi lisätä aina neuvolasta korkeakouluihin ja varhaiskasvatuksesta ikäihmisten palveluihin tämän aloitteen on allekirjoittanut vanhempi jonka omassa lapsuudessa koetut traumatisoineet tapahtumat nostavat nyt päätään vievät yöunet haastavat ihmissuhteita ja ja heijastuvat omaan jaksamiseen vanhempana ja jonka tekisi mieli itkeä aamulla päiväkodin eteisessä ja huutaa en minä jaksa enää mutta jonka huulet sinetöi pelko siitä mitä tapahtuukin jos kerron kuka pitää huolta lapsistani jos minua ei enää ole mielenterveystyöhön panostamalla me panostamme myös lapsuuteen neuvoloita hallitusohjelman mukaisesti kehitettäessä meidän tulee keskittyä siihen miten pituuden ja painon mittaamisen ohella osoitamme henkilöstölle riittävästi aikaa ja valmiuksia pysähtyä keskustelemaan jaksamisesta tunnetaidoista ja vuorovaikutuksesta

sisällään kuka kuulisi ja kuuntelisi lääkepurkista saatu apu ei riitä usean reseptin jälkeen ei ilmankaan enää pärjää ja häpeä riippuvuudesta sysää pahan olon kierrettä yhä syvemmälle sisimpään jokainen ihminen tulee kohdata arvokkaasti ihmisenä kaikissa tilanteissa mielenterveys tai päihdeongelmien kanssa kamppailevat eivät ole yhtään huonompia tai vähempiarvoisia aivan yhtä lailla jokainen heistä on jonkun lapsi jonkun lapsi jonkun äiti isä sisko setä työkaveri tai naapuri mielenterveyspalveluiden tulisi olla nykyistä isommassa roolissa myös päihdekuntoutuksessa kokonaisvaltaisuus keskiössä ja niin että apua saa aidosti yhdeltä luukulta vaikka painopistettä on tärkeää siirtää nyt perusterveydenhuoltoon tulee jatkossakin turvata riittävät resurssit myös erikoissairaanhoidossa hän hän voi olla meistä kuka tahansa sillä meistä kukaan ei tiedä mitä elämä eteemme tuo mielenterveysongelmat eivät ole vain tietyn väestönosan tai tietynlaisten ihmisten ongelmia meistä jokaisella on mieli ja meidän jokaisen mieli voi särkyä olosuhteiden ollessa kestämättömiä tai liian kuormittavia tämä viesti on saapunut virallisesti meidän päättäjien eteen yli viidenkymmenentuhannen ihmisen äänellä me emme voi jättää tätä hätähuutoa kuulematta tämä hallitus on sitoutunut parantamaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja seuraavaksi meidän tehtävämme on yhdessä pitää huolta siitä että hoidamme asian hyvin ja huolellisesti vielä lopuksi haluan muistuttaa että tämä kansalaisaloite ja sen eteen töitä tehneet sekä sen allekirjoittaneet ihmiset ovat korvaamattomassa osassa poistaessaan stigmaa mielenterveyden haasteiden suhteen tuota heidän aloittamaansa työtä meistä jokaisen tulee jatkaa keskustelu ja päätös kerrallaan kiitos

arvoisa puhemies

sanotaan että lapsella on oikeus saada tarvittaessa hoitoa on ikävä todeta että tämä itsestään selvältä vaikuttava lapsen oikeus ei toteudu suomessa mielenterveyspalvelujen osalta kaikilla lapsilla meillä on tänään mahdollisuus lähteä parantamaan tätä epäkohtaa terapiatakuu kansalaisaloitteella joka saavutti yli viisikymmentäkaksituhatta allekirjoitusta kuntaliiton vuonna kaksituhattakahdeksantoista tehdyssä lastensuojelukyselyssä palvelujen saatavuuden vaikeutuminen näkyy kyselyyn vastanneiden mukaan laajasti lasten tarvitsemissa palveluissa erityisesti lasten mielenterveyspalveluissa kyselyssä yhteensä kolmetoista prosenttia arvioi että lasten tarvitsemat mielenterveyspalvelut jäävät useimmiten lapsilta kokonaan saamatta ja neljäkymmentäyhdeksän prosenttia vastanneista arvioi että tarvittava palvelu on saatavilla mutta prosessi on ja aikaavievä jos mielenterveyspalvelujen saatavuuteen ja hoitoketjujen toimivuuteen panostettaisiin varhaisessa vaiheessa voitaisiin todennäköisesti monelta lapsen huostaanotolta välttyä hoitoonpääsyn vaikeudet kuormittavat koko perhettä ja voivat ajaa koko perheen tilanteen epätasapainoon noin kolmasosa lastensuojelun järjestäjäorganisaatioista arvioi sijoittavansa kodin ulkopuolisiin sijoituksiin usein siksi että lapsen mielenterveyspalvelut eivät jostain syystä ole järjestyneet vajaa puolet suomalaisista asuu kunnissa joissa näin tapahtuu tämä on hälyttävä sanoma jonka pitäisi herättää kaikki päättäjät ja kaikki sosiaali ja terveystoimen virkamiehet kautta suomen toimitaanko enää lapsen edun mukaisesti jos hoitoon ei pääse järjestelmä on liian monimutkainen ja perhe ei saa riittävää tukea huostaanotetaanko suomessa lapsia hoitoonpääsyn ongelmien takia tehdäänkö suomessa itsemurhia hoitojärjestelmän toimimattomuuden takia ihmiset eivät saa apua ajoissa tai se ei ole ammattimaista ja osaavaa kyllä valitettavasti näin on minusta on häpeällistä että näin on suomessa jossa pidämme itseämme korkeatasoisena länsimaisena lääketieteen maana lasten erottamiseen vanhemmistaan pitäisi olla aina muut syyt kuin palvelujärjestelmän toimimattomuus seitsemän päivän perusterveydenhuollon hoitotakuu jota nykyinen hallitus ajaa on sinällänsä hyvä asia mutta se ei auta mielenterveysongelmista kärsivää jos oikeanlainen oikeanlainen hoito ei ala riittävän nopeasti ja pääsy itse hoitoon helpotu näen jopa vaarana että kaikki paukut laitetaan seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamiseen ja kontaktin saamiseen terveyskeskukseen mutta itse hoito ei käynnisty tai etene ei riitä että lapsi tai nuori tai aikuinen on jonossa odottamassa hoitoonpääsyä toiseen paikkaan vaan apua on annettava matalalla kynnyksellä ja jos on kyse lapsesta tai nuoresta luonnollisessa toimintaympäristössä tämä tarkoittaa että mielenterveyspalveluita on vietävä sinne missä lapset ja nuoret ovat eli kouluihin ja opiskelijaterveydenhuoltoon mielenterveysongelmat ovat myös suurimpia syrjäytymisen syitä puuttumalla mielenterveyden häiriöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voidaan vähentää tilanteen pahenemista ja ehkäistä syrjäytymisen kierre arvoisa puhemies terapiatakuu kansalaisaloitteella ehdotetaan lakimuutosta jolla taataan kaikille iästä riippumatta nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon kansalaisaloitteen ehdottama lakimuutos rakentaisi suomeen tehokkaan mielenterveyshoidon perustason sosiaali ja terveysministeriön palveluvalikoimaneuvosto palko on linjannut että tutkimusnäyttöön perustuvia vaikuttavia psykoterapiamuotoja tarjotaan myös julkisessa terveydenhuollossa terapiatakuun rahoituksen lisääminen budjettiin on perusteltua jo tämän sosiaali ja terveysministeriön alaisen neuvoston linjaus huomioiden oikea aikaisten mielenterveyspalveluiden on oltava yhdenvertaisesti jokaisen niitä tarvitsevan saatavilla kokoomuksen omaan vaihtoehtobudjettiin sisältyy terapiatakuu yhteensä miljoonaa euroa terapiatakuu vahvistaisi nimenomaan mielenterveyshoidon perustasoa ja hoitoonpääsyn yhdenvertaisuutta koko suomessa perusterveydenhuoltoon sisältyy mielenterveyden häiriöiden soveltuva psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito kannatan lämpimästi kansalaisaloitetta terapiatakuusta toivottavasti myös hallitus näkee asian tärkeyden ja varmistaa riittävän rahoituksen sen toteuttamiseksi terapiatakuun käynnistämisen voisi aloittaa esimerkiksi uudeltamaalta pilotoinnilla jolloin saataisiin tietoa sen käytännön toteutuksen malleista ja vaikutuksista uudellamaalla olisi valmiutta varsin nopeaan käynnistykseen näitä kokemuksia voitaisiin sitten hyödyntää sen laajentamisessa koko suomeen meillä ei ole aikaa hukattavana me emme voi jäädä odottamaan järjestämisen mallia tai muita hallinnollisia ratkaisuja tiedän että mielenterveysstrategia on jo valmisteilla valmisteilla lausunnoilla ja ja tämä on hyvä jatkumo sille jokainen päivä on jonossa olevalle tai vielä sen ulkopuolella olevalle tuskallisen pitkä täällä salissa on annettu ymmärtää myös hallituksen puolesta että tälle kansalaisaloitteelle on tukea toivottavasti se näkyy myös rahoituksessa ja tämä tärkeä aloite saadaan toimimaan myös käytännössä nyt on aika toimia
nyt on vastauspuheenvuoropainike avattu pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies kerrankin meillä on sellainen kansalaisaloite täällä joka tulee todelliseen tarpeeseen haluankin kiittää mielenterveysjärjestöjä jotka ovat tänne meille tuoneet käsiteltäväksi mielenterveysongelmista kärsivät eivät ole niitä henkilöitä jotka yleensä tulevat torilla meille poliitikoille puhumaan ja sen takia valitettavasti tämäkin asia on vielä meillä liian huonolla tolalla arvoisa puhemies arvoisa ministeri kiuru tässä olisi nyt sellainen asia joka olisi tunnissa korjattavissa meidän maassamme on terapeutteja saatavilla ja ainoa asia joka puuttuu on tähän varattavat resurssit eli rahat tässä kansalaisaloitteessa on laskettu että toteuttaminen maksaisi kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa te ette ole käsittääkseni hallituksenne talousarviossa varanneet tähän kuitenkaan ensi vuodelle resursseja aiotteko te kannattaa aidosti tätä täällä niin moni hallituspuolueidenkin kansanedustaja tästä kovin kauniisti puhui kaikki me tiedämme kuinka suureen tarpeeseen nämä rahat tulisivat ja sillä olisi myös positiivisia vaikutuksia työllisyyteen kun ihmiset eivät enää kärsisi yksin kotona

arvoisa puhemies kiitos tästä aloitteesta kyse on paljon paljon suuremmasta asiasta kuin pelkästään terapian piiriin pääsystä kyse on yhteiskunnallisesta hädästä jokaisella meillä niin kuin tänään on jo selvinnyt on läheisiä kokeneet niitä elämän mittaisia tragedioita tai jopa me itsekin olemme ja me kaikki puhumme terapiatakuun tärkeydestä ennalta ehkäisevistä palveluista ja oikeista teoista me kuitenkin yritämme korjata näitä asioita aivan liian myöhään me sammutamme niitä tulipaloja on oikeastaan osoitus siitä että että ollaan menty hirvittävän paljon liian pitkälle empatia ei riitä tekoja tarvitaan lisää istuvalta hallitukselta ja meiltä kaikilta iso asia olisi se että me siirtäisimme painopistettä ihan sinne alkupäähän perheitä täytyy lähteä pelastamaan aivan alusta asti voimakkaasti ja ammattimaisesti tai nämä tragediat eivät vähene ikinä uskon että meillä on kaikilla sama

haluan kiittää tästä aloitteesta ajattelen sillä tavalla että on hyvä hakea yhteistä näkemystä yli puoluerajojen tämän asian asian tiimoilta kaiken kaikkiaan ja välttää minkäänlaista poliittista riekkumista tässä kysymyksessä asia on niin tärkeä tavoitteet siitä että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päästään avun ja tuen piiriin mielenterveyspalveluissa siellä perusterveydenhuollon puolella katsoin aika tarkasti myös nämä tausta aineistot mitä tähän liittyy ja huomasin että siellä oli arvioitu myös yhteisiä tavoitteita hallituksen hoitotakuun kannalta ja tulevaisuuden sote keskus ohjelman kannalta kun tämä on tulossa sosiaali ja terveysvaliokuntaan käsittelyyn niin olen aivan varma että me mietimme myös siellä olisivatko nämä asiat yhdistettävissä samaan aikaan sekä tämä kansalaisaloite

arvoisa puhemies ensin lämmin kiitos aloitteen tekijöille teidän ansiostanne mielenterveysasiat ja mielenterveyspalvelut ovat nousseet ensimmäistä kertaa historiallisesti aivan politiikan ykkösagendalle monelle on arkipäivää se että apua ei saa silloin kun jalka menee poikki saadaan apu suomessa mutta kun mieli särky niin silloin moni jää yksin ilman mitään apua ja tukea ennen vaaleja kaikki puolueet paitsi perussuomalaiset kannattivat terapiatakuuta

tässä on esitetty kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa kokoomus on sisällyttänyt sen vaihtoehtobudjettiinsa me olemme valmiit tätä asiaa viemään eteenpäin kysynkin ministeri kiurulta jos eduskunta yhteistuumin niin kuin näyttää kattavan tuen oletteko valmiita aloittamaan valmistelun jos eduskunta niin päättää ja löytämään valtion talousarviosta ne kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa jotta saataisiin tämä jo ennen uutta vuotta päätettyä yhteistuumin kun te olette hallituksessa teillä on tässä kaikki valta ja vastuu

aloitteen tekijöitä ja allekirjoittajia haluaisin todeta että meillä on kuitenkin paljon muitakin erittäin hyviä kansalaisaloitteita kuin tämä yksi

tämä on varmasti yksi niistä kaivatuimmista mutta todellakin monta hyvää aloitetta on lähtenyt liikkeelle on todella tärkeää kuten tässä aloitteessa tuodaan esiin että varsinkin mielenterveyteen saamme enemmän matalan kynnyksen palveluita mikä usein tarkoittaa esimerkiksi psykoterapiaa josta moni on saanut apua ehkä enemmän kuin meidän perinteisistä keinoista ja ja pelkästään lääketieteen lääketieteen keinoista joissa usein on korostunut kuitenkin lääkitys sen sijaan että psykoterapiaa saataisiin toivon että tämä aloite etenee vauhdikkaasti ja on hienoa että myös hallitus on tähän sitoutunut
arvoisa

herra puhemies oli ikävä arvostamani edustaja sarkomaan puheenvuorossa peli kyllä kovenee perussuomalaiset ovat sitä mieltä että esimerkiksi terapiatakuun aikaansaamiseksi tarvitaan rahoitus pitää olla rahoitus kunnossa jotta me saamme terapiatakuun tämä on ollut se huoli mitä perussuomalaiset ovat kantaneet että jos terapiatakuu tulee niin siihen kohdennetaan myös resurssia eikä se jää vain ilmaan

hienoa että olette paikalla kysyisin teiltä tästä hoivatakuusta kaikkein tärkeintähän on että kun ihminen tuntee tarvitsevansa apua pääsyä lääkärille ja hakeutuu terveyskeskukseen niin hän sinne pääsee miksi niin liian usein sanotaan että terveysasemalle ei pääse sinä et pääse sinne kertomaan ongelmistasi eli ihminen tyrmätään heti siinä ovella jos ihminen kaatuu ja sanoo että jalka on kipeä niin kyllä hänet otetaan vastaan kun arvioidaan että ehkä nilkka on murtunut mutta mielenterveysongelma ei näy päältäpäin miten voimme helpottaa sitä että ihmiset pääsevät oikeasti heti lääkärille ei vain hoitajalle
ministeri saa käyttää myöhemmin puheenvuoronsa

arvoisa herra puhemies jälleen kerran on osoittanut arvonsa ja tärkeytensä se on ihmisille suomalaisille kanava tuoda isoja merkittäviä asioita tänne keskusteluun välillä ne jakavat eduskuntaa mutta tällä kertaa on on kansalaisaloite joka yhdistää eduskuntaa täällä puheenvuoroissa olemme kuulleet miten koskettava ja läheinen ja tärkeä monille monille meistä miten moni on tätä kokenut kokenut ja tietää tämän tarpeen meidän pitää huolehtia siitä että mielenterveyspalveluita on siellä matalalla tasolla että mahdollisimman moni saa mahdollisimman nopeasti apua niin ettei tarvitse edes mennä niin pitkälle että lääketieteestä joudutaan hakemaan pidemmälle menevää hoitoa mutta niiden ihmisten jotka sitä apua tarvitsevat pitää saada sitä mahdollisimman nopeasti toivonkin että me voimme hyvässä yhteishengessä

arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kansalaisaloitteesta itse olen huolestunut siitä miten nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet valtavasti laskennosta riippuen prosenttia nuorista kärsii näistä ongelmista etenkin erikoissairaanhoidossa olevien nuorten määrä on kasvanut äärettömän paljon ja se on tosi huolestuttavaa toivonkin että panostukset keskitetään sinne varhaisiin palveluihin ja sinne ja olen hyvilläni siitä että hallitus tulee tiukentamaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa ihminen on psyykkinen fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus emme me voi katsoa pelkästään psyykkistä tai sosiaalista tai fyysistä elikkä tätä kautta saadaan apua sinne varhaiseen malliin edustaja multala toivoi ja myös perussuomalaisista toivottiin hallituksen toimia mutta neljä vuotta on on ollut aikaa toimia nuortenkin osalta ei tämä ole mikään uusi asia toivottavasti nyt yhdessä

mielenterveysongelmista kärsivälle ihmiselle on erityisen tärkeää että hoitoprosessi ja polku on mahdollisimman helppo ja vaivaton muuten hoitoon hakeutuminen voi jäädä tekemättä mikä johtaa huomattavasti suurempiin ja kalliimpiin ongelmiin

arvoisa puhemies voi sanoa että mielen pahoinvointi on todellinen kansantauti joka toinen ihminen kärsii jossain elämänsä vaiheessa eriasteisista mielenterveyden häiriöistä ja ja se tuo paljon kärsimystä ja jopa kustannuksia kun ajattelee että meillä on työkyvyttömyyseläkkeiden suurimpana syyryhmänä mielenterveysongelmat on todella hienoa että kansalaisaloite koskee tätä kiitos kaikille allekirjoittajille ja sen sen käyntiin pistäjille totean nyt vain että että tämä olisi aika nopeasti korjattavissa jos halutaan tässä edustaja vehviläinen valiokunnan puheenjohtaja toikin jo ajatuksen siitä että se liitettäisiin tähän tähän hoitotakuun kiristämiseen se on erittäin hyvä asia myös ministeri maininnut on hienoa että tähän tartutaan ja tämä jos mikä olisi nopeasti hoidettavissa täällä tuli esille myöskin se ettei viime kaudella ole tehty mitään päinvastoin me olimme tekemässä sellaista valinnanvapauteen liittyvää sote keskusjärjestelmää jossa tämä olisi hoidettu mutta se ei teille käynyt

arvoisa puhemies mielenterveyshoidossa ollaan tällä hetkellä melkoisessa kriisitilanteessa niin kuin tämä sali erinomaisen hyvin tietää ja ja vaikka tässä tavallaan tämä kansalaisaloite on ajatukseltaan kannatettava niin semmoinen pistemäinen korjaaminen ei ehkä tässä kohtaa ole kaikista järkevintä tältä osin kysyisinkin kun ministeri on paikalla voisitteko kertoa tähän liittyen mitä suunnitelmia hallituksella on korjata tätä koko järjestelmää koska nyt on ongelma myöskin hoitoonpääsy ja sitten terapia siihen lisäksi nythän

siinä käy muuten kuin seksuaalirikoslainsäädännössä että sieltä korjataan pistemäisesti joitain kohtia mutta silti se pettää sitten soveltamisalassa eli tätä kysyisin ministeri kiurulta kun olette paikalla mitä aiotte tehdä tälle
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille mattila hyrkkö ja zyskowicz sen jälkeen ministerille kolmen minuutin

arvoisa puhemies edellisen hallituksen aikana aloitettiin nykyisenkin hallituksen jatkama lape muutosohjelma jonka tavoitteena on parantaa lasten nuorten ja lapsiperheiden tarvitsemien palveluiden saatavuutta matalan kynnyksen mielenterveys ja päihdepalvelut ovat myös osa tätä lape muutosohjelmaa kuten terapiatakuu kansalaisaloitteen allekirjoittajat toteavat varhainen puuttuminen ja tuki vähentävät tulevia riskejä ja edistävät toipumista keskeistä olisi integroida eri tahojen työ jolla voitaisiin tukea lasten nuorten ja perheiden hyvää arkea mielekkäillä harrastuksilla on todettu olevan myönteinen vaikutus mielenterveyteen ne kasvattavat tervettä itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin harrastukset kokoavat yhteen samanhenkisiä ihmisiä ja synnyttävät tärkeitä sosiaalisia kontakteja hyvät harrastukset tukevat myös muuta oppimista myönteisesti hallituksen tavoite mahdollistaa yksi harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle on siis mitä suurimmassa määrin ennalta ehkäisevää mielenterveys ja syrjäytymistyötä arvoisa puhemies kansallisen mielenterveysstrategian lausuntokierros päättyi lokakuun lopussa ja kysyisinkin nyt ministeri kiurulta onko jo tässä vaiheessa käsitystä näistä lausunnoista

arvoisa puhemies tämä aloite ja itse asiassa koko sen matka tänne eduskuntaan on niin että sitä on melkein vaikea pukea sanoiksi mielenterveyteen liittyy edelleen raivostuttavan paljon ennakkoluuloja ja häpeää ja tämä kansalaisaloite ja sen ympärillä toiminut kampanja on tuonut mielenterveyden häiriöt ja tarpeen oikea aikaiselle saavutettavalle matalan kynnyksen hoidolle yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen

erittäin rohkaisevia tuloksia oppilaitoksiin vietävästä mielenterveysosaamisesta kun sitä lyhytterapiatyyppistä tukea on on saatavilla kouluyhteisössä matalalla kynnyksellä niin ihmisiä pystytään auttamaan ajoissa tämäntyyppistä toimintaa me tarvitsemme kaikkialle suomeen mielenterveyspalveluiden monien ongelmien korjaamiseen hallitus on onneksi sitoutunut ja tarttunut koska tekoja me todella

arvoisa herra puhemies täällä lukuisat kansanedustajat ovat puhuneet lämpimästi tämän aloitteen puolesta myös lukuisat hallituspuolueiden kansanedustajat en hetkeäkään epäile hallituspuolueiden kansanedustajien vilpittömyyttä kun he pitävät asiaa tärkeänä ja haluavat tätä tärkeätä asiaa edistää mutta kun he puheenvuoroissaan kehuvat hallitusta niin hyvät ystävät sille ei ole mitään perusteita ministeri kiuru kahdestoista syyskuuta täällä eduskunnan kyselytunnilla lupasi että hallitus on tämän terapiatakuu aloitteen kannalla hallituksen budjettiesityksessä ei ole tähän asiaan senttiäkään ehkä teidän uusien kansanedustajien siellä vihreiden riveissä on vaikea ymmärtää mutta kun ollaan hallituksessa niin silloin on valta mutta silloin

myönteisillä puheilla kokoomus on esittänyt varjobudjetissaan kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa tähän kuten kansalaisaloitteessa esitetään toivottavasti te nyt syksyllä täällä eduskunnassa hoidatte että tämä asia menee eteenpäin
ministeri kiuru kolme minuuttia jatkamme sen jälkeen debattia

arvoisa puhemies

joka kymmenes tai jopa joka viides suomalainen kokee elämänsä varrella jonkun vakavan masennusjakson se vetää meidät aivan varmasti täällä hiljaiseksi ja joidenkin tutkimusten mukaan ei edes joka viides vaan jopa kaksikymmentä viiva kaksikymmentäviisi prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ne ovat koululaisten ja nuorten tavallisimpia terveysongelmia siksi voi sanoa että lasten osalta voidaan olla tilanteessa jossa me puhumme kansansairaudesta arvoisa puhemies hallitusväki on joutunut tekemään tietenkin hallitusohjelmaneuvotteluissa linjan siitä tuemmeko me tätä terapiatakuu aloitetta koska aloite oli jo tiedossa silloin kun hallitusohjelmaneuvotteluja käytiin olemme nimenomaan tukeneet tätä terapiatakuu aloitetta jo silloin ja sen vuoksi osasinkin sanoa niin kuin edustaja zyskowicz täällä jo viittasikin siihen että hallitus on ryhtynyt toimiin tämän kokonaisuuden toteuttamiseksi juuri sillä tavalla kuin tässä terapiatakuu aloitteessa linjataan ongelma on varsinainen siksi että palvelujärjestelmä ei ota koppia tällä hetkellä hetkellä perusterveydenhuollossa siitä miten nämä hoitoketjut olisivat eheitä ja minusta siitä puhuu usea kansanedustaja täällä hyvin me olemme joutuneet tunnustamaan sen että tätä ongelmaa ei ihan nopeasti ratkaista mutta sen lähtökohtana on oltava se että me annamme niin fyysisille kuin psyykkisillekin vaivoille takuun laittaa ne kuntoon tästä syystä johtuen niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen kysyi ja samalla tavalla myöskin edustaja risikko tuki kyllä hoitoonpääsy on kokonaisuus ja leimaamatta ketään asiat on hoidettava jatkossa seitsemän päivän kuluessa tämä hoitotakuuta koskeva lakiesitys jota me parhaillaan sorvaamme on maaliviivalla me tulemme tuomaan sen mahdollisimman kiireesti eduskunnan käsittelyyn jotta me saamme tämän kokonaisuuden tarkastettua leimaamatta kenenkään vaivoja on tärkeää että hoitotakuu ei ole

että tarvitaan myös jotain muuta ja siitä myös nurminen puhui hoitoketjuissa on pakko laittaa nämä asiat kuntoon me lähdemme nyt liikkeelle vuoden alusta siitä että otetaan tämä kaksitoista viiva kahdeksantoista vuotiaitten ryhmä sellaiseksi johon ulotetaan lyhytinterventiot niistä tässä edustaja hyrkkö jo puhui

eli lähdetään liikkeelle nuorista ja edetään sitten tässä asiassa koko suomen eri ryhmien hoitoketjujen kuntoon laittamiseen

puhemies täällä kuulimme että hallituksen kehuminen olisi jotenkin perusteetonta olen toiminut terapia alan yrittäjänä ja täytyy kertoa sinne opposition suuntaan että on niitä mielenterveysongelmia ollut ihmisillä aikaisemminkin eivät ne ole kehittyneet tämän hallituksen voimassa ollessa tämä hallitus puuttuu näihin asioihin vihdoin ja viimein se olisi pitänyt tehdä paljon kunnianhimoisemmin jo paljon paljon aikaisemmin tämä hallitus lähtee parantamaan ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ymmärtäen sen että panostukset työhyvinvointiin lapsi ja perhepalveluihin neuvoloiden kehittämiseen perhekeskusmallin eteenpäinviemiseen köyhyyden poistamiseen tai koulutukseen ovat myös mielenterveystyötä se että me edistämme ihmisten mielenterveyttä tulee myös näissä monissa toimissa mihin hallitus on sitoutunut ja mihin me hallituspuolueet olemme lupautuneet ja kyllä me uudet kansanedustajat myös vihreiden riveissä tulemme pitämään huolta siitä että mielenterveyspalvelut todella uudistetaan niin että jokainen saa apua silloin kun sitä tarvitsee kiitos arvoisa

mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi laaditun kansalaisaloitteen allekirjoittajia tämä on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä aihe ja on hyvä että se nousee tämän kansalaisaloitteen myötä esiin mielenterveysongelmien kasvu on ollut aivan liian nopeaa valitettavasti terveydenhuollon resurssit eivät ole pysyneet perässä ja hoitoonpääsy onkin ruuhkautunut valitettavan pahoin kärsijöinä ovat olleet erityisesti nuoret arvoisa puhemies aivan liian usein kuten tässä keskustelussakin on jo käynyt ilmi mielenterveysongelmia hoidetaan vain lääkkeillä vaikka usein masentuneelle ihmiselle tärkeintä inhimillinen kohtaaminen hoitoonpääsy keskusteluapu hoitoon tulisi päästä huomattavasti nopeammin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa on puutteita mutta erityisesti perustaso kaipaa lisäresursseja myös alueelliset erot palveluiden saatavuudessa ovat hyvin suuria toivottavasti näihin ongelmiin puututaan tämän hyvän kansalaisaloitteen myötä

arvoisa puhemies tärkeän aloitteen laatijoille ja allekirjoittajille ja kiitos myös ministeri kiurulle hyvästä vastauksesta jossa avattiin sitä miten hallitus aikoo nyt tässä asiassa toimia kyllä kun kyse on mielenterveyspalveluista meillä pitää yksinkertaisesti olla sellainen yhteiskunta jossa apua saa nopeasti ja apua saa helposti on selvää että että tällä hetkellä mielenterveyteen

vasemmistonuorissa meillä oli hoidon tarpeessa niminen mielenterveyteen liittyvä kampanja jossa näitä samoja asioita ajettiin täällä on myös hyvin tullut esille se

toteutussuunnitelmaa mitenkä se on yhdistettävissä tulevaisuuden sote keskukseen niin minä löysin tästä erittäin paljon yhtäläisyyksiä kun tämä tulee sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyyn ja me otamme sen siellä käsiteltäväksi ja perehdymme siihen sekä opposition että hallituspuolueitten edustajat yhdessä minä olen aika varma siitä että me löydämme oikean ja hyvän sillan mitenkä tämä on ratkaistavissa kunhan me saamme myös

terapiatakuu aloite on kannatettava se on itse asiassa välttämätön aloite lasten ja nuorten auttamiseksi erikoissairaanhoidon lisäksi meidän on huolehdittava perusterveydenhuollon ja palveluista kouluille on saatava enemmän psykiatriseen hoitoon erikoistuneita ihmisiä monet kunnat ovat jo palkanneet psykiatrian sairaanhoitajia kouluille ja niistä on ollut hyvät tulokset arvoisa ministeri terapiatakuun toteutuessa on huolehdittava siitä että palvelujentuottajat täyttävät osaavan ja ammattitaitoisen työn kriteerit julkisella sektorilla on oltava kokonaisvaltainen vastuu palveluista on varottava että terapiatakuu ei luo tietä voitontavoitteluun hoidon kustannuksella tästä meillä on kokemuksia vanhustenhoidossa ajattelen että lääkehoidolla on hyvät mahdollisuudet ja oma paikkansa hoidossa mutta vahvasti uskon keskustelun ja puheen voimaan psykiatrisessa hoitotyössä kannatan tätä aloitetta

arvoisa puhemies erityinen huoli ja murhe on siitä viestistä joka tulee meille kansanedustajille nyt että erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat lähes räjähdysmäisesti kasvussa siinä voi olla taustalla myöskin sellainen pieni valoisa puoli että mielen ongelmista uskalletaan puhua ja että hoitoon uskalletaan paremmin hakeutua tänä päivänä uskon että esimerkiksi tämän kansalaisaloitteen tyyppisillä avauksilla on ollut tällainenkin positiivinen vaikutus että asioista uskalletaan keskustella

varmistamisesta niin että jokainen apua pyytävä aidosti saa apua mielensä ongelmiin niin silloin tämän päivän tärkein kysymys on tuemmeko me tätä kansalaisaloitetta eli tulemmeko me edistämään sitä täällä eduskunnassa vielä tämän syksyn aikana ja tulemmeko hyväksymään sen tässä salissa haluan kysyä hallituspuolueilta miten te aiotte tässä äänestyksessä käyttäytyä hyväksyttekö te tämän ensi vuoden budjettiin ei ole varattu rahoitusta hallituksen budjetissa mutta kokoomuksen vaihtoehdossa olemme varanneet ensi vuoden varjobudjetissa kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa mielenterveyspalvelujen parantamiseen ja tämän kansalaisaloitteen

opiskelijana osaan sanoa sen että olen nähnyt lähelläni ja ympärilläni hyvin paljon pahoinvointia ja masennusta monet ovat monet ovat olleet niin pahassa tilanteessa että ovat joutuneet avun piiriin opintojen aikana haluankin kiittää terapiatakuuta erittäin tärkeästä aiheen nostamisesta esille tilanne on erittäin vakava ja meidän kaikkien poliitikkojen pitää tämä viesti ottaa tarvittavalla vakavuudella vastaan ennen kaikkea meidän tulee varmistaa oikeanlainen apu sen lisäksi että me täällä hyvin keskustelemme tärkeästä aiheesta tilanne ei voi olla se että ihmiset päätyvät yhä nuorempina työkyvyttömyyseläkkeelle vain sen takia että oikea aikaista apua ei ole saatavilla haluankin yhtyä täällä keskustelussa esiin nousseisiin asioihin edustaja vehviläisen toive aloitteen ottamisesta huomioon hoitotakuun yhteydessä oli erittäin kannatettava idea ja haluan kiittää myös ministeri kiurua erittäin hyvästä vastauspuheenvuorosta haluankin korostaa että hallitus ottaa

arvoisa puhemies olemme tärkeän asian äärellä tänään tosiaan jos

oecdn raportin mukaan meillä kuluu yksitoista miljardia mielenterveyden häiriöiden kustannuksiin suomessa tämä on todellakin iso iso kysymys keskustelua on ollut antoisaa kuunnella täällä mukana ensikertalaisenakin onneksi täällä on ministeri kiuru nyt paikalla tuossa äsken viittasitte että rahoitusta on osoitettu näihin palveluihin

osoittanut rahoitusta mielenterveysstrategian laatimiseen ja peruspalvelujen valtionosuuksiin mutta ette ole erikseen suunnanneet sitä tähän kyseessä olevaan asiaan elikkä terapiatakuuseen se varmasti ansaitsisi ihan oman oman momenttinsa sitten seuraavana asiana tässä maassa on nyt jo paljon osaajia jotka eivät ole psykoterapeutteja vaan ovat kolmannella sektorilla ja väitän että jopa kirkon palveluksessakin mietin onko näitä koordinoitu ja mietitty olemassa olevaa osaamista että ne voitaisiin jollain lailla julkisesti yhdessä saattaa yhteen ja tällä tavalla tätä isoa ongelmaa saataisiin helpotettua

puhemies eilenhän vietettiin lasten oikeuksien päivää ja ykn lapsen oikeuksien komitea on kehottanut suomea vahvistamaan lapsille tarkoitettuja mielenterveyspalveluita ja takaamaan pääsyn tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoihin ja tehostamaan toimia nuorten itsemurhien ehkäisemiseksi painavaa asiaa eikä tämä havainto ole hetkessä syntynyt

kysymys on siitä miten tämä koko kuvio katsotaan jatkossa niin että nämä palvelut tulevat toimimaan meillä on joka kymmenes nuori hei pahimmillaan erikoissairaanhoidossa hoidettavana jos ei tämä vakavoita eduskuntaa mikä sitten perusterveydenhuollosta puuttuvat aidot hoitoketjut ne on luotava ja sitä kautta on tehtävä aika paljon töitä että tämä kokonaisuus saadaan kuntoon me olemme nyt aloittaneet niin kuin totesin toivon että pääsen nyt tulemaan julkisuuteen siitä millä tavalla se asia tehdään heti kun saamme yksittäiset asiat kuntoon emme valitettavasti ehtineet vielä tähän tilaisuuteen mutta tulemme siksi että tätä tietoa varmasti kaivataan eli mielenterveyshäiriöiden lyhyitä varhaisia puuttumisia interventioita on alettava tekemään perusterveydenhuollossa sekä aikuisille että nuorille ja sitä kautta nuorista nyt aloitetaan se hoito ulotetaan matalalla kynnyksellä kouluihin mitä tulee rahoihin niin täällä on haluttu jo koko tämän syksyn ajan osoittaa että hallitus jäisi kylmäksi tässä että mitään ei tapahtuisi ja että tämä olisi pelkästään rahakysymys edustajat hyvät me olemme täällä istuneet vuosikausia näissä karnevaaleissa

on varattu niin kuin totesin noin kuusikymmentä miljoonaa toimeenpanorahaa kolmelle vuodelle ja varsinaisiin pysyviin menojenlisäyksiin kahdeksantoista miljoonaa sen lisäksi yksistään tähän hoitotakuualoitteen toteuttamiseen mikä sisältää myös mielenterveysongelmat on varattu seitsemänkymmentä miljoonaa ensi vuodelle ja samansuuruinen summa jos sen saan kahdelle sitä seuraavalle vuodelle yli kaksisataa miljoonaa rahaa siltä osin ei kiistellä nyt rahasta vaan kiistellään siitä miten palveluketjut laitetaan toimimaan nyt se on tehtävä ja yhdessä sisältökin

arvoisa puhemies on todella hienoa kuulla että hallituksella todella vaikuttaa olevan suunnitelmia että aidosti edetään

vaikka pidän erittäin hyvänä edustaja vehviläisen ajatusta siitä että tätä käsitellään samassa yhteydessä

tässä puhutaan kuitenkin kokonaisen terapiajakson saatavuudesta eli välttämättä sillä hoitotakuun hoitamisella ei vielä vastata tämän kansalaisaloitteen kysymykseen siitä että pääsee hoitoon ja saa sen ikään kuin lyhytaikaisen terapian jossa on ajatus nimenomaan se että varhaisessa vaiheessa oleviin mielenterveyden ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan tehokkaasti jotta ne eivät pääsisi pahenemaan tiedämme kaikki kuten tässä salissakin tänään ollaan puhuttu että mielenterveyden ongelmat ovat liian yleisiä ehkä kuitenkin on niin että vähitellen niihin liittyvät stigmat alkavat häipyä ja niistä uskalletaan puhua ja hoitoon uskalletaan hakeutua monet tietävät myös ihan omakohtaisella läheisten kokemuksella että pahimmillaan mielenterveyden ongelmat voivat johtaa elämän päättymiseen meistä varmaan jokainen tietää jonkun tai tuntee jonkun jonka elämä on päättynyt aivan liian aikaisin minä tunnen useita siellä on joukossa jonkun isä poika tytär kaikki nämä tapaukset ovat sellaisia jotka oltaisiin varmasti voitu pelastaa jos mielenterveyden ongelmiin olisi uskallettu aikaisessa vaiheessa hakea ja saada apua odotettaessa palveluihin pääsyä ongelmat ovat usein jo ehtineet muuttua vakavammiksi viiveet hoitoonpääsyssä aiheuttavat monenlaista inhimillistä kärsimystä sairastuneen elämässä usein mielenterveysongelmat koskettavat ja kuormittavat sairastuneen lisäksi myös hänen lähipiiriään läheisen sairastuessa monen elämä muuttuu arvoisa puhemies mielenterveyden ongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyden syy ja usein syy myös syrjäytymiseen vierailin toissa vuonna tämmöisessä pajaluokassa joka on tarkoitettu sellaisille oppilaille joilla peruskoulun loppuunsaattaminen on haasteellista sinne on ikään kuin käsin poimittu ne lapset ja nuoret jotka ovat jo jättäneet koulun kesken ja heitä yritetään siinä parhaimman parhaimman mukaan auttaa ammattilaisten toimesta ja siellä läsnä on myös mielenterveyden ammattilaisia siinä keskustellessa tuli hyvin selväksi että niin tytöillä kuin pojilla yleisin syy ovat mielenterveyden ongelmat joko itsellä tai kotona vanhemmilla ja sen vuoksikin tämä asia on äärimmäisen tärkeä puuttumalla mielenterveyden häiriöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa estetään tilanteen paheneminen estetään syrjäytymistä ja vähennetään työstä poissaoloja pidän valitettavana kuitenkin sitä että nyt emme ihan vielä saaneet vastausta siihen millä tavoin tämä tullaan toteuttamaan tai tullaanko tätä toteuttamaan mutta toiveeni heräsivät siitä että hallitus ainakin ottaa tämän ongelman hyvin vakavissaan ja odotan

ehkäistä mielenterveysongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta hyötyvät erityisesti ne joilla on vähiten voimavaroja hakea tai vaatia apua arvoisa puhemies panostukset mielenterveyspalveluihin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin yhä useampi saisi avun varhaisessa vaiheessa työstä poissaolot vähenisivät kalliin erikoissairaanhoidon tarve pienenisi ja inhimillinen kärsimys vähenisi me voimme toteuttaa tämän terapiatakuun siihen on mahdollisuus jos me vain haluamme valita niin loppuun toteaisin että vaikka eduskunnassa toki asioiden käsitteleminen aina kestää aikansa tilanteessa jos aloitteen käsittely yhdistetään hallituksen esityksen käsittelyyn välttämättä saada aikaan suuria muutoksia eduskunnan toimesta heti niin kunnissa voidaan kuitenkin toimia pikaisemmin ja parantaa mielenterveyden matalan kynnyksen palveluita muutamia esimerkkejä omasta kotikaupungistani vantaalta lisäsimme juuri talousarviokäsittelyn yhteydessä resursseja nimenomaan nuorille lyhytaikaisen terapiatakuun toteuttamiseen eli lyhytaikaiseen psykoterapiaan ja sen lisäksi lisäsimme resursseja tämmöiseen keskusteluapuun psykiatrin kanssa johon pääsee käytännössä tulemalla paikalle ilman ajanvarausta sen lisäksi olemme lisänneet erityisnuorisotyöntekijöitä ammatillisiin oppilaitoksiin jotta siellä olisi paikalla aikuinen jonka kanssa nuoret voivat halutessaan puhua monesti se että uskalletaan ottaa asiat puheeksi jo hyvä askel oikeaan suuntaan ja aikuinen voi sitten halutessaan ja nähdessään sen haasteen ohjata eteenpäin palveluiden piiriin tehdään jokainen voitavamme voitavamme siellä missä missä voimme toimia täällä eduskunnassa toki meidän velvollisuutemme on hoitaa terapiatakuun toteuttamiseen resurssit ja se että se tulee myös velvoittavaksi lainsäädännöksi kunnille

arvoisa rouva puhemies hyvä mielenterveys kuuluu ihan jokaiselle ja tervehdin vielä ilolla kansalaisaloitetta olen iloinen että se sai tarvittavat allekirjoitukset kiitos todellakin kaikille toimijoille koska ilman heitä eivät mielenterveyspalvelut olisi nousseet tällä tavalla

ja toivon että nyt terapiatakuu vietäisiin sellaisenaan eteenpäin toivon että ministeri vielä selkeyttää tässä sitä millä tavalla tätä aiotaan viedä eteenpäin koska ihan selväksi se ei tullut me emme vielä tiedä milloin hoitotakuu milloin milloin kiristetyt nopeammat ripeämmät hoitoonpääsyajat sisältävä laki tänne tulee rahoitustahan siihen vielä ei ole se seitsemänkymmenen miljoonaahan on kehittämisprojekteihin eikä itse asiassa henkilöstön palkkaamiseen toivon että tähän vielä selkeytys tulee koska kaikki ovat myönteisiä sille että hallitus on nyt luvannut tämän terapiatakuun toteuttaa vaikka se harmillisesti ei ole

mutta ehkä ministeri viittasitte johonkin lisäpöytäkirjaan kun totesitte että hallitusneuvotteluissa kun hallitusta koottiin myönteisesti suhtauduttiin tähän terapiatakuuseen ehkä tämän voisi vielä selkeyttää koska se jäi meille vähän kokemattomammille kansanedustajille vielä epäselväksi

terapiatakuu aloitteen sisällössä olevilla asioilla todellakin taattaisiin apu erityisesti heille joilla usein on vähiten voimavaroja vaatia tai hakea apua me tiedämme että mielenterveysongelmat ovat yksi suurimpia syrjäytymisen syitä ja ja tämä takuu varmistaisi sen että nämä usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saisivat apua ja ja tukea niin kuin tuossa sanoin kun mieli särkyy niin usein jää ilman apua ja tukea ja kun tulee sitten muuta vaikka jalka menee poikki niin niin kyllä sen kipsin suomesta saa eli meidän terveydenhuolto toimii ovat jääneet syrjään ja nyt meidän on tähän tartuttava ikävä asia on se että kun perusterveydenhuollossa ei ole riittäviä mielenterveyden peruspalveluita niin todella moni joutuu hakemaan apua yksityiseltä sektorilta ostamaan yksityisiä palveluita kaikilla ei ole tähän tällä hetkellä rahapussin paksuus määrittelee sen saako apua vai ei terapiatakuu tarvitaan jotta hoitoonpääsy olisi mahdollista kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta siksi pidän tärkeänä että me tekisimme päätöksen terapiatakuu aloitteesta jo ennen joulua jos sosiaali ja terveysvaliokunta mainion puheenjohtajansa johdolla ehtisi tämän käsittelemään kuuntelemaan asiantuntijoita ja tekemään päätöksen niin olisi hienoa että ennen joulua eduskunta yksimielisesti tämän hyväksyisi ja ministeri pääsisi sitten tätä asiaa viemään eteenpäin oli oli mainiota että rahaakin on varattu silloin meillä olisi mahdollisuus saada vielä ensi vuonna koskeva lainsäädäntö koko eduskunnan käsiteltäväksi eduskuntaryhmämme on todellakin tehnyt yhteisen talousarvioaloitteen jossa me esitämme terapiatakuun toteuttamiseen kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta sama esitys sisältyy myöskin meidän vaihtoehtobudjettiin ja olemme siinä osoittaneet että tuo raha on mahdollista löytää suoranaisesti tähän terapiatakuuseen ettei sitä ajatella kaivettavan niistä rahoista jotka on suunnattu sote uudistukseen ja jotka todellakin ovat hyvin pieni summa jos ajatellaan tuon mittavan uudistuksen tarpeita minulla oli ilo olla puhumassa helsingin yliopiston tiedekulmassa viime helmikuussa kun terapiatakuu kansalaisaloitekampanjan lähtölaukaus tapahtui oli ilo olla siellä mukana alviina alametsä pia hytönen mielenterveyspooli monet aktiivit olivat siellä mukana ja touko aalto oli vihreistä kanssani siellä puhumassa itse nostin puheessani esille huolen siitä että mielenterveysongelmien kasvusta huolimatta yhä pienempi osuus kuntien rahoituksesta menee mielenterveyspalveluihin tämä on seikka joka meillä on on tiedossa tämä on jyväskylässä tehty tutkimus ja tämä jos joku velvoittaa hallitusta nyt ripeästi toimimaan jos ajatellaan että vuonna kaksituhatta

osuus kuntien menoista oli tuommoinen viisi pilkku viisi prosenttia mutta vuonna kaksituhattaviisitoista se oli jo lähempänä neljää prosenttia niin tämä osoittaa sen että kunnat eivät suuntaa näihin palveluihin riittävästi rahaa meillä ei ole siellä terveyskeskuksissa riittävästi mielenterveyden peruspalveluita ja hoitoon ei pääse ja viiveet palveluihin ovat todella suuria on aivan selvää että tutkimustieto arjen kokemus ne viestit mitä me saamme ja ja pisteenä in päällä tämä aloite osoittavat että terapiatakuu tarvitaan arvoisa puhemies täällä on nostettu esiin nuoret ja nuoret aikuiset me tiedämme tutkimustiedon mukaan että että nuoruus on on tyypillinen mielenterveyshäiriöiden alkamisikä on arvioitu että kolme neljästä elämänaikaisesta mielenterveyden häiriöstä alkaa ennen kahdenkymmenenviiden vuoden ikää ja ja siksi tarvitaan toimia nuorten auttamiseksi mutta me tarvitsemme mielenterveystakuun ihan kaikenikäisille emme voi tässä unohtaa ikäihmisiä lasten ja nuorten hyvä terveys on heidän oman elämänsä ja koko suomen tulevaisuuden kannalta todella tärkeää ja uskon että terapiatakuu on tervetullut lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen oppilaille olemme paljon puhuneet heidän jaksamisongelmistaan korkeakouluopiskelijoille siksi kun ministeri on paikalla esitän suuren huolen ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tulevaisuudesta terapiatakuu uudistus koskisi myöskin kaikkia korkeakouluopiskelijoita edellinen hallitus teki upean päätöksen joka oli pitkäaikainen tavoite kokoomuksen pitkäaikainen tavoite pitkäaikainen opiskelijajärjestöjen tavoite se että ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut koskisivat kaikkia korkeakouluopiskelijoita ja näin päätettiin

miljoonaa euroa ja tämä puuttuu hallituksen budjetista kaikkein kipeimmin toivoisin että hallitus osoittaisi riittävät määrärahat ythsn palveluiden turvaamiseen niin että tuo uudistus voitaisiin toteuttaa ja ettei ainakaan heikennettäisi niitä palveluita joita tällä hetkellä korkeakouluopiskelijat saavat eli kannatan lämpimästi aloitetta ja toivon että voimme siitä yhdessä äänestää vielä ennen joulua terapiatakuuta tarvitaan

arvoisa rouva puhemies vaikka täällä on paljon meitä uusia vihreitä edustajia niin tässä on nyt toinen uusi vihreä edustaja jolla on terapia alan koulutus eli ehkä tämä hieman huojentaa huolta siitä että emme ymmärtäisi mistä puhumme tutkittu että noin puolet saadun terapian vaikuttavuudesta johtuu ja tulee vuorovaikutuksesta siis kohtaamisesta ja kuuntelemisesta tilanteessa jossa mieli on rikki ja elämä tuntuu vaikealta on kannattelevaa huomata että joku haluaa sinun tulevan kuulluksi joku haluaa ymmärtää juuri sinua ja auttaa sinua mielen oireille ei ole olemassa yhtä ilmenemistapaa vielä nykyäänkin mielen oireita usein turhaan hävetään ja ne halutaan pitää piilossa somaattinen kipu on yksi tyypillisimmistä tavoista nostaa mielen mielen oireilua pintaan on surullista että olkapään kipuun avun hakeminen koetaan helpommaksi kuin masennusoireisiin avun hakeminen voisiko syy olla tavassa perusterveydenhuollossa vielä tänä päivänä aikataulupaineisella ja ylibuukatulla lääkärillä ei ole aikaa pysähtyä luomaan asiakkaan tarvitsemaa turvallista ympäristöä jossa omat tuntemukset olisi luonteva jakaa terapiatyötä tehneenä olen huomannut lukemattomia kertoja että silloin kun vastaanotolla on aikaa ihmiselle ja mahdollisuutta antaa hänen tulla kuulluksi hän haluaa usein kertoa mieltä painavia asioita joskus tämä tarve voi yllättää ihmisen itsensäkin ja ihan yhtä usein vaikeiden asioiden ääneen sanominen on vienyt myös fyysisen kivun hoidon harppausaskelin eteenpäin tämä on esimerkki siitä kuinka valtavia mahdollisuuksia tavalla tai toisella tuotetulla matalan kynnyksen psykoterapeuttisella tai psykososiaalisella kohtaamisella tässä maassa on sillä että ihminen on löytänyt yhden turvallisen kuuntelevan henkilön arvoisa rouva puhemies yli puolet suomalaisista kokee mielenterveyden häiriön jossain vaiheessa elämäänsä se on todella iso määrä huolestuttavaa on että vain puolet tästä potilasryhmästä saa tarvitsemaansa hoitoa se taas on todella pieni määrä mielenterveyden häiriöistä ei voi enää vaieta ja on todella hyvä että puhumme niistä tänään täällä niitä ei voi enää työntää syrjään odottamaan että ne kasvavat korkoa päästäkseen erikoissairaanhoidon piiriin ja tähän tällä hallituksella on nyt vahva tahtotila mielenterveysstrategian luominen ja hoitotakuun tiukentaminen myös psyykkisissä terveysongelmissa ovat täsmäaskelia juuri tätä kohti on suuri joukko terveydenhuollon ammattilaisia ja lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä jotka ovat valmiita kohtaamaan ja tulemaan vastaan ihmistä jolla on mielenterveyden ongelmia osaajia jotka voivat luoda turvallisen ympäristön missä voi näyttää oman herkkyytensä ja taakkansa tekemällä näitä hyviä päätöksiä nyt täällä me voimme antaa heille sen mahdollisuuden sen että sinut halutaan nähdä ja sinut halutaan kuulla

halutaanko käydä debattia

debatti on jo käyty ja tässä on puhujia paljon ja meillä on rajallinen

taloudellisesti järkevää mutta ennen kaikkea se on oikein meillä on käsissämme tässä iso urakka johon toivottavasti voimme tarttua yhdessä yli puoluerajojen puolueiden välinen riekkuminen ei tosiaan tee tälle asialle kunniaa riekutaan mieluummin niistä asioista joista olemme oikeasti eri mieltä uskon että sellaisiakin löytyy kiitos

arvoisa puhemies kansalaisaloite terapiatakuusta sen sisältämä velvoite päästä suoraan terveyskeskuslähetteellä terapiaan kumpuaa tarpeesta ja hädästä kaksikymmentäneljä kansalaisjärjestöä on pukenut sanoiksi tarpeen jonka allekirjoittavat tuhannet suomalaiset aloitteessa ehdotetaan että mielenterveyslakiin lisättäisiin pykälä joka mahdollistaisi terapiaan pääsyn terveyskeskuskäynnin yhteydessä todetulla tarpeella sen sijaan että nykykäytäntö edellyttää erikseen erikoislääkärin lausunnon terapian tarpeesta

psyykkisiä terveysongelmia erottamatta mielenterveyttä perusterveydenhuollon kokonaisuudesta seitsemän päivän hoitotakuun käyttöönottoon liittyvä lainsäädäntövalmistelu on parhaillaan käynnissä myös kansallista mielenterveysstrategiaa valmistellaan parhaillaan sen lausuntokierros päättyi lokakuun lopussa strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on hoitoonpääsyn nopeuttaminen ja ja palvelujen oikea aikaisuus ja laatu arvoisa puhemies uskon että terapiatakuun vaatiminen kumpuaa hädästä ja tunteesta ettei mielenterveyden järkkyessä ihminen saa niin nopeasti apua kuin tarve olisi mielenterveysongelmat ovat kasvaneet yhteiskunnassamme niin aikuisten kuin lasten ja nuorten keskuudessa järjestelmämme ei ole pystynyt vastaamaan kasvaneeseen hoidon tarpeeseen mielenterveysalan ammattilaisista on pulaa kaikilla hoidon tasoilla kansallista mielenterveysstrategiaa työstettäessä on hyvä paneutua myös ongelmaan miten saadaan riittävästi ammattilaisia perheneuvoloihin kouluihin terveyskeskuksiin ja ja yliopistosairaaloihin on selvää että koulutuspaikkoja on lisättävä olen tyytyväinen että oulun yliopistossa avautuu psykologikoulutus tulee toivottavasti helpottamaan pohjois suomen psykologipulaa mielenterveystyö vaatii työntekijöiltään paljon liiallinen työtaakka kuten koulukuraattoreilla ja koulupsykologeilla on tavallista uuvuttaa alan ammattilaiset he eivät pysty paneutumaan asiakkaana olevan lapsen tai nuoren asioihin niin hyvin kuin haluaisivat koska asiakasmäärä voi olla tosi suuri

arvoisa puhemies kun eräältä entiseltä ministeriltä joitakin vuosia sitten a studiossa kysyttiin mikä häntä eniten huolestuttaa hän vastasi että häntä huolestuttaa eniten elämässä se jos mieli lähtee viemään tämä kansalaisaloite on tärkeä ja ajankohtaisempi kuin koskaan juuri tänään tutkimusten mukaan me olemme maailman onnellisin kansa samaan aikaan meillä on

oecd maista eniten mielenterveyshäiriöitä paineet ovat kasvaneet yhteiskunnassamme niin kouluissa kuin työelämässäkin suomalaisten fyysinen terveys on parantunut viime vuosina ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet samanaikaisesti kuitenkin puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyshäiriöitä joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen ja joka toinen suomalainen kokee jossakin elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriön arvoisa puhemies on erittäin huolestuttavaa että joka neljäs lapsi elää perheessä jossa vanhemmalla tai on ollut mielenterveys tai päihdeongelma mielenterveyshäiriöt muodostavat seitsemänkymmentä prosenttia lasten ja nuorten tautitaakasta mielenterveyden häiriöistä viisikymmentä prosenttia alkaa ennen neljäätoista ikävuotta

on lisääntynyt lapsien lapsuudenkokemukset vaikuttavat heissä koko loppuelämän tuoreimpien väestötutkimusten mukaan vuoden sisällä on masennushäiriöjakson sairastanut seitsemän prosenttia naisista ja neljä prosenttia miehistä erityisesti miesten lähes puolta pienempi määrä antaa aihetta pohdintaan naisilla on useasti tuki ja turvaverkkoa enemmän ympärillään ja he hakeutuvat helpommin hoitoon miehiin ehkä stereotyyppisestikin kohdistuu vielä tänään ja kulttuurisesti erilaisia odotuksia kuin naisiin miesten pitäisi olla kestäviä menestyjiä ja ehkä haavoittumattomiakin itse olen saanut tutkia jätettyjen miesten avioeroja ja siitä materiaalista kävi hyvin selville että kriisitilanteissa tutkittavani eivät halunneet tai löytäneet apua tässä elämän vaikeassa kriisissä käännekohdassa erään tanskalaisen tutkimuksen mukaan kaikkein syrjäytynein väestöryhmä oli yli nelikymppiset eronneet miehet syrjäytyä sana tulee meille suomeen ruotsin utslagen sanasta mikä tarkoittaa uloslyötyä ulosheitettyä näillä kriisin käyneillä ihmisillä on kasvava tarve mielenterveyspalveluihin avioerokriisin läpikäyneiden miesten itsemurhat ovat kaksinkertaiset suhteessa normaalielämäntilanteessa eläviin ja ja avun kynnystä juuri miesten kohdalla pitäisi saada merkittävästi madallettua on hyvä että mielenterveystietoisuus on kasvanut lasten kohdalla varhainen puuttuminen ja kotiin tehtävän työn merkitys on suuri näin kyetään varhaisessa vaiheessa tunnistamaan merkit ja ottamaan tilanne hallintaan maahamme tarvitaankin lisää matalan kynnyksen palveluita kuten palvelukeskuksia nuorisoasemia ja monitoimiaista päivystystä ikäihmisten kohdalla myöskin monitoimiaiset päiväkeskukset vähentävät turvattomuutta ja yksinäisyyttä pääpainon pääpainon pitää olla kohti ehkäisevää mielenterveystyötä ja sen on oltava myöskin keskeinen päämäärä vielä ehkäisevä työ ei valitettavasti toimi toivotulla tavalla ja eri tahojen osaajat eivät ole riittävästi koordinoidusti löytäneet toisiaan porrastettu mielenterveyspalvelujärjestelmä joka perustuu perustasolla matalan kynnyksen palveluihin on kustannusvaikuttavampi kuin erikoissairaanhoitolähtöinen järjestelmä on laskettu että yhden syrjäytyneen saaminen takaisin työelämään tuo kahden miljoonan säästöt yhteiskunnalle arvoisa puhemies kriisitilanne voi tulla meidän jokaisen kohdalla vastaan jossakin kohtaa elämää se voi olla loppuunpalaminen läheisen kuolema avioero konkurssi tai muuta yhtä dramaattista tällaisissa tilanteissa nyt esillä olevan hoitotakuun merkitys kasvaa vielä entisestään kun mieli järkkyy silloin ei ole aikaa odottaa viikkoja tai kuukausia apua pitää saada mieluiten heti psykoterapiatakuun kustannus olisi toteuttamistavasta riippuen mitä täälläkin on tänään puhuttu monessa yhteydessä ja on arvioitu että varhainen puuttuminen ja psykoterapian aloittaminen siirtäisi seitsemäntuhattaviisisataa henkilöä etuisuuksien piiristä työelämään tämä tuottaisi silloin miljoonan vuosittaiset säästöt elikkä terapiatakuuseen panostettu euro toisi sen yhteiskunnalle kymmenkertaisesti takaisin samalla saataisiin uutta tarpeellista työvoimaa suomen uuden hallituksen tavoitteena on neljän pilkku kahdeksan prosentin työttömyysaste ja tällä hetkellä se on yli kuusi prosenttia panostamalla mielenterveyden edistämiseen saadaan työelämään uusia työtä tekeviä käsiä eikä vain niitä kerrannaisvaikutus tulee olemaan moninkertainen ensisijaisesti henkilöiden elämänlaadun paranemisen avulla
annan yhden puheenvuoron vielä sitten ministeri vastaa ja sitten keskeytetään tämä keskustelu ja jatketaan myöhemmin

arvoisa rouva puhemies käsittelyssämme on nyt erittäin tärkeä aloite ja haluan myös omalta osaltani kiittää aloitteen tekijöitä ja allekirjoittajia

hallitusohjelmaan kirjauksissa joiden mukaan painopiste tulee siirtää erityispalveluista peruspalveluihin ja parantaa varhaisen tuen saatavuutta kannatan lämpimästi ajatusta siitä että ihminen saa tarpeenmukaista palvelua nykyistä merkittävästi nopeammin mielenterveyden ongelmiin tulee tarttua nopeasti ja oikeilla keinoilla hallitus on sitoutunut hoitotakuun parantamiseen hoitotakuuta perusterveydenhuollossa tullaan tiukentamaan niin että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että mielenterveysongelmia tämä hoitotakuun takaavan on tällä hetkellä käynnissä mielenterveyden ongelmissa tarvittavan hoidon arviointi tulee tehdä osana hoidon suunnittelua mahdollisen lääkehoidon lisäksi terapian tarve ja tarve erikoissairaanhoidon palveluihin tulee arvioida samoin asiakkaan tarve sairauslomaan arvio tulisi tehdä potilasta hoitavan julkisen perusterveydenhuollon lääkärin toimesta jo ensi käynnin yhteydessä tämä voi olla lääkäri esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanotolla kotisairaanhoidossa kouluterveydenhuollossa neuvolassa tai perhekeskuksessa on tärkeää että ihmisen ensimmäiseen yhteydenottoon vastataan asiakas ja potilaslähtöisesti ja tehokkaasti tämä myös sitouttaa ihmisen paremmin hoitoon etenkin mielenterveyden ongelmissa tämä on olennaisen tärkeää nopea hoito perustasolla tarkoittaa monesti myös sitä ettei tarvetta erikoislääkäritasoiseen hoitoon pääse syntymään satsaamalla perustasoon vältetään vaivojen pitkittymistä mikä tarkoittaa merkittävää helpotusta sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta arvoisa rouva puhemies kansallisen mielenterveysstrategian valmistelu on käynnissä myös sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hoitoonpääsyn nopeuttaminen sekä palvelujen oikea aikaisuus ja laatu strategiaa tullaan toteuttamaan osana tulevaisuuden sote keskuskokonaisuutta ja sen toimeenpanoon kuuluu myös psykososiaalisten menetelmien saatavuus perustason palveluissa etenkin nuorilla on aikaisempaa enemmän psyykkistä kuormitusta samoin juuri nuorten ohjautuminen erikoissairaanhoitoon mielenterveysongelmien vuoksi on lisääntynyt tästä syystä on tärkeää kuten ministeri kiuru on jo puheenvuorossaan kertonut että nyt ensimmäisenä toimena valmistellaan aiempaa matalamman kynnyksen mielenterveysapua juuri tässä kohderyhmässä

tätä palvelumallia myös nopeasti tiiviisti ja matalalla kynnyksellä tarjottava lyhytterapiajakso tuo tehokkaan tuen lieviin mielenterveysongelmiin tämä on tärkeä ensimmäinen askel aiempaa parempaan ja aiempaa tehokkaampaan mielenterveysongelmien hoitoon on myös olennaista että myöhemmin palveluja laajennetaan koskemaan muita ikäryhmiä arvoisa rouva puhemies pidän tärkeänä sitä että jatkossa psykososiaalista osaamista tuodaan aivan uudella tavalla perustasolle se edellyttää myös osaajien koulutusta ja moniammatillista yhteistyötä

aloitteen mukaisen takuun piiriin kuuluvissa tavoitteellisissa terapioissa on monia vaikuttavia eri viitekehyksiin nojaavia lyhyitä psykoterapiamuotoja ja psykososiaalisia hoitomuotoja osa on psykoterapeuttien tuottamaa psykoterapiaa mutta osa on muita vaikuttavia lyhytinterventioita jotta mielenterveyden ongelmiin saadaan juuri oikea ja oikea aikainen hoito onkin keskeistä lisätä mielenterveyden osaamista koko terveydenhuollon sektorilla mukaan lukien koulujen ja oppilaitosten oppilashuolto ja esimerkiksi työterveyshuolto

kuitenkin tämä aloite on nostanut mielenterveyskysymykset myös hoitotakuun valmistelun keskiöön se että mielenterveyden hoitamista pidettäisiin vähintään yhtä tärkeänä kuin somaattisten sairauksien hoitoa ei ole aina mikään itsestäänselvyys myös siitä syystä pidän tätä kansalaisaloitetta erittäin tärkeänä avauksena ja odotan rakentavaa valiokuntakäsittelyä
sitten ministeri kiuru vastauspuheenvuoro viisi minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin on hyvä todeta heti alkuun että jos loukkaan polveni palvelujärjestelmä osaa hoitaa varmasti minut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kautta tarvittaessa leikkauspöydälle asti minut kuntoutetaan ja kohta kävely sujuu taas ilman keppejä tästähän te olette nähneet jopa elävää todistusaineistoa on kuitenkin sanottava että tätä samaa ei ole pystytty tarjoamaan kaikille suomalaisille jotka kärsivät muista vaivoista ei samankaltaisista kuin äskeinen esimerkki vaan esimerkiksi mielen vaivoista ja nyt meidän on vakavoiduttava täällä eduskunnassa huomaamaan että ei tämä mikään uusi asia ole kansalaisaloite kertoo kansalaisten väsymisestä siihen ettei näitä asioita ole saatu kuntoon ja sen takia meidän on tehtävä toisin kuin ennen täällä edustaja laiho jo viittasi siihen palkon tekemä linjaukseen että

psykoterapiat ja psykososiaaliset hoito ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat palveluvalikoimaan tässä maassa siis terveydenhuollon palveluvalikoimaan mutta tämä päätös on hei vuodelta kaksituhattakahdeksantoista samaan aikaan on sanottava että lapsen oikeuksien komitea on todennut että meidän on saatava nämä asiat kuntoon ja lasten ja nuorten on päästävä hoitoon sekin uusin päätös uusin huomautus taitaa olla vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista joten nimenomaan meidän on nyt tehtävä yhdessä eduskunnassa töitä jotta nämä asiat saadaan kuntoon arvoisa puhemies niin kuin totesin me ennakoimme sitä että tämä kansalaisaloite saapuu eduskunnan käsittelyyn mikä nyt tänään tapahtuu kesäkuussa ja sitä aikaisemmin jo silloin kun hallitusohjelmaneuvottelut käynnistyivät keväällä tultiin siihen johtopäätökseen että on järkevää ennakoida että myöskin tämä aloite tullaan käsittelemään eduskunnassa silloin linja oli se että kaikki vaivat mitä on pitäisi hoitaa heti ei myöhään vaan heti ja silloin hoitotakuussa on kysymys siitä että päästään lääkäriin tai muulle sellaiselle ammattilaiselle josta lähtee heti tuo hoitoprosessi käyntiin mutta enää meillä ei riitä että pääsee kerran lääkäriin tai jollekin muulle ammattilaiselle vaan meidän täytyy myöskin antaa ihmisille mahdollisuus tulla hoidetuiksi meidän perinteisessä kuvassa me käymme vain keskustelua siitä milloin pääsee ensimmäisen kerran lääkäriin tai ensimmäisen kerran kohtaa vaikka terapeutin nyt meidän täytyy myöskin ajatella että se hoitotakuu sisältää myöskin sen että ihminen tulee hoidetuksi tässä järjestelmässä se että erikoissairaanhoidon osalta lasten ja nuorten painunut näin erikoissairaanhoitopainotteiseksi kertoo siitä että saatavuus on venynyt ihmiset eivät ole päässeet ajoissa hoitoon hoitokerrat ovat olleet hyvin vähäisiä ja lopulta sitten erikoissairaanhoito on ottanut kopin sitä kautta on kysymys viime kädessä koko tämän palvelujärjestelmän hoitoketjujen kuntoon laittamisesta niin kuin totesin olemme alkaneet tähän työhön koska eduskunta myös kaipaa konkreettisia vastauksia siihen millä tavalla tehdään edustaja berg tässä lopussa kysyi omassa puheenvuorossaan erityisesti siitä millä tavalla nuorten asia tulee laitettua kuntoon ja mitä sitten sen jälkeen sanoittekin sitten on varmasti muiden ryhmien vuoro ajatus on se että hyvin nopeasti tuotaisiin nuorten perustason palveluihin sellaisia yleisimpien mielenterveyshäiriöiden lyhyitä varhaisinterventioita joilla saataisiin nopeaa hoidon vaikuttavuutta aikaan missä nuoret tässä järjestelmässämme ovat he ovat kouluissa siksi perusterveydenhuollon pitää madaltaa entisestään kynnystä ja aloitettava nimenomaan kouluissa tämä on iso kysymys suomalaiselle yhteiskunnalle koska meillä lain tasolla ei tunnisteta sitä että peruskoulussa lapsia ja nuoria hoidettaisiin siellä tehdään ennaltaehkäisyä joka sekin on tärkeää mutta tämä hoitotyö on myös aloitettava siellä ei kannata raahata näitä lapsia ja ja nuoria terveyskeskukseen siis tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskuksiin vaan ulotetaan sosiaali ja terveyskeskusten hoito sinne matalan kynnyksen

esimerkiksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa

perustuu keskusta vasemmistohallituksen ohjelmaan esitys on hyvin perusteltu sekä kansantalouden että kansanterveyden näkökulmasta tarvitsemme verotuloja ja meidän tulee erilaisilla toimenpiteillä kannustaa myös terveelliseen ruoka ja juomavalioon tällä hetkellä me suomalaiset monien tutkimusten mukaan syömme ja myöskin juomme liikaa sokeria mikä näkyy myös esimerkiksi sairaanhoidon kuluina verolla siis tavoitellaan terveysvaikutusten ohella myöskin verovaikutuksia ja tämä ohjaa

sitä että siirrytään sokeripitoisista juomista enemmän sokerittomiin juomiin mielestäni on mielenkiintoista että kun puhutaan sokerisista juomista tai maidosta moni on sitä mieltä että verotuksella tai muilla tällaisilla saatavuuden rajoituksilla voidaan ohjata kansan kulutuskäyttäytymistä mutta samalla kuitenkin näytetään kiellettävän ohjaava vaikutus silloin kun puhutaan siitä pitäisikö viinit saada ruokakauppoihin tai ylipäätään alkoholipolitiikasta meidän olisi kyllä hyvä myöskin erilaisin yhteiskunnan toimenpitein pyrkiä vähentämään vahvempien alkoholijuomien käyttöä onkin tulossa hallituksen esitys joka koskee alkoholiveron maltillista korotusta tässä on tosiaan kyse sokeripitoisista juomista ja siitä että nyt pyritään muuttamaan verotuksen kautta kulutusta mielestäni tällaisissa toimissa on tärkeää huomioida se että nämä tuntuvat kovimmin pienituloisten lompakossa emme toki voi kieltää pienituloisten pienituloisten mahdollisuuksia käyttää mehuja limsoja ja siksi on tärkeää että nämä korotukset nyt ovat hyvin maltillisia tämän veronkorotuksen seurauksena sokeripitoisten virvoitusjuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat arviolta keskimäärin noin kolme prosenttia ja muiden virvoitusjuomien noin prosentin hallituksen ensi vuoden alussa tekemät korotukset perusturvaan ja verotukseen osaltaan tasapainottavat pienituloisimpien tilannetta valtiovarainministeriön laskelman mukaan hallituksen budjetti kasvattaa ensi vuonna enemmistön suomalaisista käteenjääviä tuloja on erinomaista että hallitusneuvotteluissa ja budjettineuvotteluissa saatiin neuvoteltua sellainen kokonaisuus joka parantaa pienituloisimpien tilannetta koko maassa tässä hallituksen esityksessä hyvää on myös se että on pystytty ottamaan huomioon pienyrittäjien näkökulma hallitusohjelman mukaisesti virvoitusjuomaverosta vapautetun pientuotannon raja nostetaan hallitusohjelman kirjausten mukaisesti viidestäkymmenestätuhannesta litrasta seitsemäänkymmeneentuhanteen litraan tämä voi vahvistaa esimerkiksi niiden maatilojen edellytyksiä jotka valmistavat mehuja maatalouden sivuelinkeinona kaikkiaan hallituksen esitys on hyvin kannatettava

arvoisa puhemies virvoitusjuomavero on syrjivä ja epäoikeudenmukainen jos virvoitusjuomaveroa perustellaan terveysperusteisena haittaverona saman logiikan mukaan myös sokerittomat kivennäis ja lähdevedet pitäisi rajata pois virvoitusjuomaverosta on myös kilpailuneutraliteetin näkökulmasta hyvin ongelmallista että vain yhtä tuotekategoriaa eli virvoitusjuomia verotetaan pisteverolla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kymmenen kautta kaksituhattayhdeksäntoista käsittelee hallituksen esitystä jossa esitetään että eduskunta hyväksyisi tanskan suomen islannin norjan ja ruotsin välillä tehdyn terveyden ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen

ollut sopimus sisältää määräykset

vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä valvontatietojen luovuttamisesta pohjoismaiden välillä tavoitteena on selkeyttää ammattipätevyyksien tunnustamisjärjestelmää niin että sopimuksen päällekkäisyys ammattipätevyyden tunnustamista koskevan ammattipätevyysdirektiivin kanssa poistetaan muutossopimuksen mukaan sopimuksessa sopimuksessa tarkoitettuihin ammatteihin sovelletaan ammattipätevyysdirektiivin tunnustamisjärjestelmää lisäksi sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan pohjoismaiden kansalaisista eu ja eta maiden kansalaisiin yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi eläinlääkärit poistuvat kokonaan sopimuksen soveltamisalan piiristä muutossopimus sisältää myös valvontatietojen vaihtamista koskevia määräyksiä valiokunta toteaa että ehdotetut muutokset pohjoismaiden välillä tehtyyn sopimukseen sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ja eläinlääkäriammatin harjoittamisesta annettuun lakiin selkeyttävät ammattipätevyyksien tunnustamiskäytäntöjä pohjoismaissa ja yhdenmukaistavat niitä ammattipätevyysdirektiivin menettelyiden kanssa lisäksi muutokset ovat kannatettavia ammatinharjoittamisoikeutta pohjoismaissa hakevien ammatinharjoittajien yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun näkökulmasta valiokunta puoltaa muutossopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina sopimuksessa ammattipätevyysdirektiivin mukainen vastavuoroinen tunnustaminen ulotetaan koskemaan myös färsaaria ja grönlantia niiden terveydenhuollon ammattien osalta joita koulutetaan kyseisillä itsehallintoalueilla näitä ammatteja ovat sairaanhoitaja hoiva avustaja ja lähihoitaja valiokunta kiinnittää huomiota siihen että hoiva avustaja ei ole terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö suomen tutkintojärjestelmä ei tunnista hoiva avustajan tutkintoa vaan hoiva avustajan koulutus perustuu eräiden ammatillisten tutkintojen osien suorittamiseen ja koulutussisällöt vaihtelevat koulutuksen järjestäjien välillä valiokunta pitää tarpeellisena että hoiva avustajien asemaa seurataan siitä huolimatta että färsaarilta ja grönlannista ei ei ole juuri hakeutunut ammattihenkilöitä suomeen esitetyn sopimusmuutoksen jälkeen automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvissa ammateissa ammatinharjoittamisoikeus myönnetään vain ammattipätevyysdirektiivin ja direktiivin toimeenpanoa koskevien kansallisten säädösten nojalla terveydenhuollon ammattihenkilöistä automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvat lääkärin hammaslääkärin proviisorin sairaanhoitajan ja kätilön ammatit ammattipätevyysdirektiivin mukaan automaattiseen tunnustamiseen perustuva ammatinharjoittamisoikeus myönnetään toisessa eu tai valtiossa suoritetun koulutuksen ja saadun tutkintotodistuksen perusteella automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvissa ammateissa muutossopimus aiheuttaa ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisessä muutoksen vain niiden henkilöiden osalta jotka ovat suorittaneet koulutuksen muussa kuin eu tai eta valtiossa

tunnustamisjärjestelmään kuuluvien ammattien laillistamis ja nimikesuojausasioiden käsittelyä etenkin niissä tilanteissa joissa joudutaan määräämään korvaavia toimenpiteitä tai pyytämään oppilaitoksilta lausuntoja hallituksen esityksen mukaan sopimukseen sisältyvät ammatit kuitenkin jo sopimusta tehtäessä katsottu yhteneviksi joten olennaisia eroja tutkintojen välillä ei välttämättä ole eikä korvaaville toimenpiteille siten ole todennäköisesti tarvetta valiokunta pitää tärkeänä että toisesta pohjoismaasta suomeen tulevien yleisen tunnustamisen piirissä olevien ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen ja liikkuvuus säilyvät muutossopimuksen voimaan tultuakin mahdollisimman sujuvina tämä edellyttää tutkinnon tunnustamisen käsittelyprosessin kehittämistä ja käsittelyprosessin riittävien resurssien varmistamista lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota potilasturvallisuuden kannalta tärkeiden valvontatietojen vaihtamisen toimivuuteen sopimusvaltioiden välillä valiokunnan mietintö on yksimielinen

kaiken kaikkiaan vain totean että tällaiset sopimukset mistä tässäkin on kysymys ovat tuiki tärkeitä nimenomaan pohjoismaisen yhteistyön vuoksi ja nimenomaan potilaan näkökulmasta mehän tarvitsemme nimenomaan pohjoismaista yhteistyötä kun me tarvitsemme muun muassa hoitoa muista pohjoismaista

on todella tärkeää sopimuksella ohjata tämä tulee vastaan myöskin kun henkilö siirtyy pohjoismaasta toiseen liittyen hänen täydennyskoulutukseensa koska meillä on hieman erilainen koulutusjärjestelmä kuin muissa pohjoismaissa meidän pitää toisaalta tietää minkä minkä ammattinimikkeen tai minkä koulutuksen hän on saanut jotta me tiedämme minkälainen mahdollinen täsmäkoulutus tarvitaan jos haluaa suomalaisen suomalaisen lisäpätevyyden esimerkiksi erikoistua johonkin johonkin ammattitaitovaatimuksiin on erittäin hyvä että näitä aina täsmennetään ja ja päivitetään kiitos tästä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa rouva puhemies kiitos eduskunnan pankkivaltuustolle kertomuksesta ja talousvaliokunnalle mietinnöstä haluaisin nostaa kertomuksesta esille vielä yhden seikan pankkivaltuusto nostaa yhdeksi maamme taloutta uhkaavaksi riskiksi yksityishenkilöiden voimakkaan velkaantumisen sekä vakuudellisten että vakuudettomien luottojen kautta talousvaliokunta tuo esille mietinnössään että valtiovarainministeriössä on vastikään saatu päätökseen selvitystyö jonka tarkoituksena on toimia pohjana kansalaisten velkaantumista hillitseville lainsäädännön muutoksille pidän tärkeänä sitä talousvaliokunnan huomiota kun velkaantumiskehitystä hillitään lainsäädännön keinoin on erityistä huomiota kiinnitettävä vaikutusten arviointiin koska asumiseen kohdistuva sääntely koskettaa jokaista suomalaista lähtökohtana tulee olla että suomalaisilla tavallisilla palkansaajilla pitää olla mahdollisuus asuntosäästämiseen samalla on aivan oikein kiinnitettävä huomiota siihen ja toimittava niin että vältämme mahdollisimman kattavasti ylivelkaantumisen riskit valtuuston kertomuksessa todetaan myös se että yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet tässä yhteydessä haluan tuoda esille sen että moni ylivelkaantunut ei selviä omin voimin tilanteestaan ja siksi meidän tulisi parantaa muun muassa sosiaalisen luototuksen saatavuutta ja laajentaa sitä koko maahan koska nyt sitä saa vain neljässäkymmenessä kunnassa moni esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän saanut on päässyt tilanteestaan taloudelliseen tasapainoon juuri sosiaalisen luoton kautta meidän olisi kaikin tavoin tuettava ihmisten mahdollisuuksia selvitä ongelmistaan ottaa vastuuta elämästään ja päästä kielteisestä kierteestä takaisin myönteiseen kierteeseen

arvoisa rouva puhemies otan tässä pankkivaltuuston kertomuksen yhteydessä esille kaksi asiaa joihin on kiinnitetty myös talousvaliokunnan tekemässä mietinnössä huomiota ensimmäinen on korkopolitiikka ja toinen liittyy samaan mihin edellä edustaja aittakumpu kiinnitti huomiota eli yksityishenkilöiden velkaantumiseen elämme siinä mielessä erikoisia aikoja että meillä pitkään olleet paitsi ohjauskorot myös kansalaisten maksamat korot erittäin alhaalla keskuspankit ovat lähteneet finanssikriisin jälkeen elvyttämään taloutta ja on käynnistetty aika massiivisia arvopapereiden osto ohjelmia ja se on vaikuttanut siihen että keskuspankkien taseet ovat ovat kasvaneet mutta samalla on pystytty elvyttämään euroopan alueella talouksia tässä tilanteessa on kuultu myös puheenvuoroja jopa julkisuudessa että kun poikkeustilanteessa jotkut valtiot suomi mukaan lukien taisivat saada tässä kesän kynnyksellä miinuskorollakin velkaa nyt kannattaisi ottaa voimakkaasti velkaa ja investoida sitä koska saadaan negatiivisella korolla näissä puheenvuoroissa joihin tietyllä tavalla sisältyy ymmärrettävä viestikin että onhan tämä korkotaso poikkeuksellinen kun se käy jopa miinuksella kuitenkin saattaa unohtua se toinen puoli velasta eli se velka pitää kuitenkin joskus pystyä maksamaan takaisin se erääntyy jonakin päivänä ja koron maksaminen on vain yksi osa sitä velkasuhdetta silloin jos meillä olisi turvaava sijoituskohde josta me saisimme tuottoa ilman muutahan meidän kannattaisi ottaa mahdottomasti velkaa negatiivisella korolla ja sijoittaa siihen mutta jos me aiomme sijoittaa turvallisempaan suomen valtion velkapapereihin niin meidän pitäisi sijoittaa ehkä saksan valtion velkapapereihin mutta niitten korko on vielä pienempi kuin suomen jolloin se ei ole enää kannattavaa taloudellisesti sen takia itse kuitenkin näen että kun jos me otamme nyt velkaa niin se velka erääntyy jonain päivänä kenties kymmenien vuosien päästäkin ja vaikka valtion velanotto on tämmöistä rullaavaa että sitä yleensä korvataan uudella velalla niin jos me holtittomasti lähdemme velkaantumaan niin silloin tapahtuu se että meidän korkotaso lähtee nousemaan ja ja silloin me emme pystykään välttämättä korvaamaan sitä uudella velalla samoilla ehdoilla ja ja me joudumme ehkä kierteeseen jonka päässä ei olekaan niin hyvä talouskehitys kuin toivottaisiin toinen näkökulma tähän on että mikä on sitten semmoinen aito investointi johon laitettaisiin tämä tämä velkaraha joka otettaisiin jos puheenjohtaja sallii siirryn tuohon pönttöön jatkamaan
se on täysin oikeutettua olkaa hyvä

arvoisa puhemies haluan sen verran jatkaa tästä että monesti ajatellaan että no laitetaan johonkin tärkeään yhteiskunnalliseen vaikkapa infrastruktuurin rakentamiseen teitten rautateitten sitten tavallaan generoi ja tuo semmoista taloudellista aktiviteettia ja työpaikkoja ja hyvää näinhän varmasti on mutta jos me ajattelemme investointina niin investoinninhan pitäisi kyetä todella tuottamaan sinä aikana se raha niin että kun me olemme velkaa maksamassa niin meillä on sitten se raha raha jolla me maksamme sen velan takaisin mutta kokemukset osoittavat että kun valtiot velkaantuvat niin aika pitkälle se velka menee juokseviin menoihin ja ja vuosittaisiin kuluihin eikä sellaisiin investointeihin jotka tuottavat suoraan sen rahan jolla maksetaan velka pois tämä on se ongelma tällaisessa voimakkaassa velkaantumisessa minkä takia pidän sitä huolestuttavana tulee mieleen nuoruudesta kokemus äidilläni oli tapana sanoa kun nuorena tuli valvottua että kun nuorena nukkuu niin se on niin kuin panisi rahaa pankkiin mutta kun seuraavana päivänä heräsi niin ei siellä tilillä ollut yhtään enempää enempää rahaa saattaa olla että monet tämmöisetkin investoinneiksi kutsuttavat asiat valtiontaloudessa ovat semmoisia että eivät ne sitten generoikaan rahaa sinne tilille vaan ne menevät kulutukseen ja se on investointi hyvissä ajatuksissa kyllä mutta ei sitten reaalielämässä sen takia tämmöinen maltillinen taloudenpito ja velkaantumiseen huomion kiinnittäminen on äärimmäisen tärkeää arvoisa puhemies sitten muutama sana tästä yksityishenkilöiden velkaantumisesta meillähän todella oli tässä vasta työryhmä jota kutsuttiin mörttisen työryhmäksi joka esitti makrotalouden näkökulmasta rajoituksia yksityishenkilöiden velkaantumiseen siinä oli lista esityksiä jotka minusta monelta osin olivat aika hyviä ja kiinnittivät huomiota oikeisiin asioihin joihin suomen pankki on myös kiinnittänyt huomiota siellä oli muun muassa yksi kysymys joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi noussut nämä niin sanotut taloyhtiölainat tämäkin on kysymys jota lähestytään tämän vaalikauden aikana kahdesta näkökulmasta toinen on se lähdetäänkö niitten ottoa ehkä rajoittamaan tehdäänkö joku stressitesti että että se saisi olla vain asuntojen käyvästä hinnasta tietyn verran minusta tämmöinen voisi olla järkevä tapa rajoittaa samaan aikaan on selvitys siitä pitäisikö taloyhtiölainojen verovähennysoikeutta vuokratuloista vähentää tai kokonaan poistaa on hyvä että tästä tehdään selvitys koska missään tapauksessa ilman perusteellista selvitystä tällaista päätöstä ei olisi viisasta tehdä se voisi johtaa odottamattomiin ja sellaisiin seurauksiin joita ei toivota myös asuntomarkkinoilla varsinkin jos se koskisi myös vanhoja velkoja niin kuin se tulisi todennäköisesti koskemaan en ole tästä ajatuksesta kovin innostunut sitten tähän liittyy niin sanottu velkakatto jota siellä esitetään että se

minkä verran saisi lainaa otettua olisi kotitalouden vuoden bruttotuloista neljä ja puoli kertainen tämäkin kaavamaisesti sovellettuna on kyllä ongelmallinen otan esimerkin käytännön elämästä silloin jos perheenlisäystä on tulossa perheeseen yleensä suunnitellaan vaihtoa suurempaan asuntoon tai se tulee ajankohtaiseksi silloin tarvitaan asuntolainaa mutta silloin saatetaan hyvinkin olla perhevapailla jolloin tulot pienenevät sen takia tarvitaan ehdottomasti tämmöisiä joustoja ja poikkeuksia jos jonkunlaisia säännöksiä lähdetään tekemään jotka ottavat huomioon eri elämäntilanteet eikä liian kaavamaisesti kyllä keskituloisillakin suomalaisilla pitää olla nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus hankkia omistusasunto ja oma koti

arvoisa puhemies käsittelyssä on eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista tästä talousvaliokunta on antanut mietinnön jossa on kiinnitetty huomiota moniin asioihin mutta haluan kuitenkin nostaa esiin ja täsmentää vielä erinäisiä näkökohtia ensinnäkin tässä talousvaliokunnan mietinnössä todetaan että suomen pankin tase on kasvanut epätavanomaisten rahapolitiikkatoimien myötä huomattavasti suomen pankin saatavien kokonaismäärä vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa oli yli sata miljardia euroa tästä merkittävä osa neljäkymmentäviisi miljardia euroa koostui eurojärjestelmän sisäisistä saatavista joista suuri osa oli näitä pankkijärjestelmän niin kutsuttuja target kaksi saatavia lopunviimeksi näiden saatavien status lienee rinnastettavissa vakuudettomiin saataviin samaan tapaan kuin pankkitalletuksetkin ovat lopunviimeksi nekin saatavia rahapoliittisen elvytystarpeen on kuitenkin tulkittu olevan edelleen voimassa ja tähän tarpeeseen on vastattu käyttämällä rahapolitiikan epätavanomaisia toimia kuten laajoja arvopaperiostoja suomen pankin taseessa on kohta seitsemän piste yksi eli niin kutsutut rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit joiden suuruus on neljäkymmentäviisi miljardia näistä suurin erä on puolestaan julkisen sektorin velkapapereiden osto ohjelma kaksikymmentäkahdeksan miljardia poikkeuksellisissa tilanteissa edellä mainittuihin eriin sisältyy riskinsä ja nykyinen rahapolitiikan tilanne on vähintäänkin erikoinen nollakorkoineen ja negatiivisine korkoineen finanssisijoitusten varallisuusarvoissa on keinotekoista nousua ja nollakorkotilannetta ainakaan tällaisenaan tuskin on koettu koskaan aikaisemmin tosiasiassa epäilen että keskuspankitkaan eivät tiedä miten tämä tilanne tulee normalisoitumaan arvoisa puhemies haluan myös kiinnittää huomiota tämän nähdyn rahapoliittisen elvytyksen seurannaisvaikutuksiin keskuspankkien toimien ja rahahanojen avaamisen myötä pääomavarallisuuden pääomavarallisuuden määrä on kasvanut valtavasti samaan aikaan ihmisten palkkojen ostovoima on vuosien varrella junnannut paikallaan tai jopa laskenut samalla palkkojen ja työeläkkeiden verotus on kuitenkin verrattain kireää verrattuna tähän pääomasektoriin ja kansalaisten ostovoimaa nakertavat kasvaneet asumisen ja liikenteen kustannukset tätä taustaa vasten tuskin on mikään ihme että siellä täällä mukaan lukien näissä keskeisissä länsimaiden finanssikeskuksissa on nähty melkoista poliittista kuohuntaa toivon että että pankkivaltuuston kertomuksissa myös tulevissa kiinnitetään huomiota näihin seikkoihin mitä tulee tähän rinteen hallitusohjelmaan yleensäkin niin myös tässä pankkivaltuuston kertomuksessa tarkasteltiin julkisen talouden kestävyyttä ja haluan kiinnittää huomiota siihen että julkisen talouden suunnitelmassa sivulla on esitetty niin kutsuttu talouden herkkyystarkastelu ja siinä osoittautuu että jos talouskasvu suomessa jää ihan yhdenkin prosenttiyksikön tästä perusurasta se tarkoittaisi sitä että julkisen velan suhde bkthen kasvaisi yli kymmenen prosenttiyksikköä ja monista näistä rinteen hallitusohjelman talouslinjauksista käytännössä pohja pettäisi ihan täysin eli me olemme tosi tosi kapealla kapealla alueella tässä ja ja kun monet edustajat puhuvat täällä että erilaisia leikkauksia on peruttu ja käännetty niin kyllä se tilannekuva on tosiasiassa aivan toinen

on pakko tarrata edustaja lohen puheeseen hänhän puhui täällä ihan järkeviä julkisen talouden velkaantumisesta ja ja kertoi siitä että noin lähtökohtaisesti pitäisi olla niin että kun velkaa otetaan se on ikään kuin investointi jolla saadaan

että ensi vuonna velan määrän arvioidaan olevan yhteensä noin kaksi pilkku kaksi miljardia nähtävästi tämä edustaja lohen esitelmä kaikui kyllä kuuroille korville kun mitä ilmeisimmin tätä keskustelua ei ole käyty hallituksen sisällä täällä sitä kuulemme vain me oppositio joka ymmärrämme mitä velkaantuminen tarkoittaa silloin kun sitä käytetään pysyvien menojen rahoittamiseen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

tosiaan käsitteillä

hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ja tosiaan käytän esittelypuheenvuoron koska silloin kun tämä oli mahdollisuus esitellä minulla ei valitettavasti ollut mahdollisuutta itse tulla elikkä sivistysvaliokunta pitää ehdotusta opintorahan sitomisesta kansaneläkeindeksiin ensimmäisenä päivänä elokuuta kaksituhattakaksikymmentä erittäin kannatettavana sillä indeksiin sitominen vähentää opintotuen ostovoiman heikkenemistä ja turvaa järjestelmän kestävyyttä sekä opiskelijoiden toimeentulon tasoa opintorahan huoltajakorotuksen tasokorotus kahdellakymmenelläviidellä eurolla on myös erittäin kannatettava huoltajakorotuksen tasokorotus lisää opiskelijan käytössä olevia varoja ja parantaa edellytyksiä opiskelun ja lapsen huoltajuuden yhdistämiseen esityksessä ehdotetaan ulkomaisten korkeakoulujen lukuvuosikäsitteen ja tutkintokäytäntöjen huomioimista opintolainahyvityksen ehdoissa sekä opintorahan ja asumislisän vapaaehtoista palauttamista koskevan sääntelyn muuttamista verotuksen toimeenpanon aikataulumuutoksen vuoksi lisäksi ehdotetaan että luovutaan mahdollisuudesta säätää asumislisän määrästä maissa joissa vuokrataso on alhainen hallituksen sisältää myös muutosehdotuksia eräisiin opintotukilain viittaussäännöksiin muun lainsäädännön muuttumisen vuoksi hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana muutama sana ensiksikin opintorahan indeksisidonnaisuus on erittäin hyvä sehän on aikoinansa päätetty jo jo viime kaudella mutta nyt se sitten laitettiin toimeen ja se on erinomaisen hyvä asia perheellisten opiskelijoiden asemasta me toteamme näin sivistysvaliokunta on huolissaan siitä että erityisesti kahden opiskelijavanhemman perheissä toinen vanhemmista joutuu usein keskeyttämään opiskelunsa tai hidastamaan siinä etenemistä toimeentulon takaavan ansiotyön vuoksi perheellisten opiskelijoiden ahdinkoa kuvaa myös amisbarometri kaksituhattaseitsemäntoista jonka mukaan jopa kolmekymmentäneljä prosenttia perheellisistä opiskelijoista ammatillisessa koulutuksessa on joutunut turvautumaan pikavippiin tai kulutusluottoon

loppuun ja edistää samalla opiskelijalapsiperheiden hyvinvointia sitten me otamme kantaa myös opintorahan ja asumislisän vapaaehtoiseen palauttamiseen hallituksen esitys sisältää uuden asetuksenantovaltuuden jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään määräajasta johon mennessä opiskelijan on palautettava opintoraha ja asumislisä tukivuotta koskevan vapaan tulon rajan korottamiseksi määräajan on oltava yhdenmukainen verohallinnon päättämän etuuden palauttamista maksuvuotta seuraavan vuoden aikana koskevan määräajan kanssa tämän määräajan noudattaminen on edellytys sille että maksu voidaan ottaa halutulla tavalla huomioon maksuvuoden verotuksessa saadun selvityksen mukaan verohallinto on päättänyt aikaistaa määräaikaa toukokuun lopusta huhtikuun loppuun niin että sovelletaan jo vuodelta kaksituhattayhdeksäntoista toimitettavaan verotukseen eli keväällä kaksituhattakaksikymmentä takaisin maksettaviin etuisuuksiin lisäksi verohallinto on ilmoittanut että että se voi vuosittain muuttaa aikataulua edellä todetun vuoksi sivistysvaliokunta pitää ehdotettua asetuksenantovaltuutta tarkoituksenmukaisena sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä

sekä opintotuen saajien että kelan kannalta että palautusten määräpäivä pysyy samana jatkossa sivistysvaliokunta korostaa että opintotuen palauttamisten määräajan on oltava hyvissä ajoin tuensaajan tiedossa tuensaajalla on oltava myös käytettävissään tarvittavat tiedot kalenterivuoden tuloistaan tuloistaan jotta tarve vapaaehtoiselle palautukselle on mahdollista arvioida vielä tässä sanotaan tästä uudistuksen seurannasta sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa ehdotettujen uudistusten käytännön toimeenpanoa ja ja niiden vaikutuksia perheellisten opiskelijoiden asemaan sekä opintotuen palautuksia koskevan sääntelyn toimivuutta ja opiskelijoiden tiedonsaannin oikea aikaisuutta ja riittävyyttä

on hyvin monimutkainen vaikkakin sitä vaikkakin sitä on viime vuosina osin selkeytetty valiokunta korostaa että tämä monimutkaisuus aiheutuu osin toimintaympäristöstä ja huomioon otettavasta muusta lainsäädännöstä erityisesti sosiaaliturvan sääntelystä sivistysvaliokunta pitää edelleen tärkeänä että järjestelmän selkeyttä läpinäkyvyyttä joustavuutta ja kannustavuutta sekä opiskelijoiden keskinäistä yhdenvertaisuutta pyritään lausuman mukaisesti parantamaan

tämä meidän meidän mietintömmehän oli yksimielinen eli eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kolmekymmentäkolme kautta kahdentuhannenyhdeksäntoista sisältyvän lakiehdotuksen mutta me kiinnitimme kyllä tuolla muutamiin asioihin huomiota erityisesti verohallinnon eräänlaiseen esitykseen siitä kela kela oli kyllä aivan toista mieltä jotenka me lausuimme tästä ja toivomme sen otettavan huomioon kiitos

eduskuntaan tuossa kuvassa minua katseli pieni vauva uusi ihminen ystäväperheeseemme oli syntynyt poikavauva tällaisia viestejä me tarvitsemme lisää aivan kuten edustaja kemppi toi esille meidän täytyy luoda entistä perheystävällisempää ja lapsiystävällisempää maata viime viikolla puhuimme täällä eduskunnassa keskustan aloitteesta lapsiystävällisemmän suomen rakentamisesta ja siinä yhteydessä tuli esille hyviä erilaisia näkökulmia ja toimenpiteitä joilla me voimme edistää sitä että maamme olisi entistä lapsiystävällisempi lapsiystävällisyyden lisäämiseksi on erittäin ilahduttavaa hallitus nyt korottaa opintotuen huoltajakorotusta kahdellakymmenelläviidellä eurolla viime vaalikaudella opintotukeen palautettiin tämä korotus joka vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi siitä poistettiin korotuksesta tehtiin seitsemänkymmenenviiden euron suuruinen ja nyt se tosiaan tulee olemaan sata euroa kuukaudessa on tärkeää luoda mahdollisuuksia perheellistyä jo opiskeluaikana tämä korostuu nyt kun maamme syntyvyys on romahtanut historiallisen alhaiselle tasolle erityisesti meidän tulee taata jokaiselle mahdollisuus tavoitella toivomaansa lapsilukua arvoisa puhemies erittäin hienoa on myös että opintotuki sidotaan nyt indeksiin sivistysvaliokunta toteaa mietinnössään että indeksiin sitominen vähentää opintotuen ostovoiman heikkenemistä ja järjestelmän kestävyyttä sekä opiskelijoiden toimeentulon tasoa on selvää että nämä nyt tehtävät toimet eivät vielä riitä vaan meidän on jatkettava niin kuin tässä on hyvissä puhevuoroissa tullut esille eri tavoin meidän opintotukijärjestelmän selkeyttämistä ja kehittämistä jotta se vastaa tarpeita tässä ajassa jota nyt elämme huomionarvoinen on se valiokunnan toteamus että on käytävä laajaa keskustelua opiskelijoiden toimeentulosta mihin sisältyy myös myös se että meidän on tarkasteltava opiskelijan vapaan tulon rajoja ja opiskelijoiden velkaantumisen astetta on hienoa että tämän hallituksen esityksen myötä otamme lisää askeleita siihen suuntaan joka tukee sivistystä ja koulutusta sen vuoksi tämä hallituksen esitys on erittäin kannatettava se luo toivoa ja vahvistaa sitä näköalaa että jokaisella tulee olla tässä maassa mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät

arvoisa puhemies opintorahan sitominen indeksiin on asia sillä se vahvistaa opiskelijoiden ostovoimaa samalla on kuitenkin pakko todeta että hallitus on asiassa unohtanut vaalilupauksensa suomen ylioppilaskuntien liiton sylin ja suomen opiskelijakuntien liiton samokin kyselyssä hallituspuolueet lupasivat merkittäviä korotuksia korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan nyt käsittelyssä oleva opintorahan sitominen kansaneläkeindeksiin tarkoittaa kuitenkin vain muutaman euron korotusta kolmen viiva kahdenkymmenenviiden euron korotus opintorahaan ei vastaa hallituspuolueiden lupauksia joillakin jopa sadan euron korotuksista esityksen toinen osa huoltajakorotuksen tasokorotus parantaa edellytyksiä opiskelun ja lapsen huoltajuuden yhdistämiseen ja tämä on hyvä asia tervehdin sitä ilolla haluan samalla nostaa esiin toisen opintorahaan liittyvän epäkohdan noin kuusikymmentä prosenttia opiskelijoista käy töissä opintojen ohella tulorajat ovat tällä hetkellä merkittävä kannustinloukku joka on estänyt opiskelijoiden työkokemuksen kartuttamista ja ollut esteenä omalla työllä ansaitulle elintason nousulle kela on perinyt opintotukea takaisin tänä vuonna lähes neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta tulorajojen tulorajojen vuoksi kokoomus esittää vaihtoehtobudjetissaan että opiskelijoiden arkea helpotetaan nostamalla nykyistä opintotuen tulorajaa viidelläkymmenellä prosentilla tällöin yhdeksän kuukauden ajan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja kasvaisi kuudellatuhannella eurolla kahdeksaantoistatuhanteen euroon opintotukijärjestelmän nykyiset tulorajat haittaavat opiskelijoiden lisätulojen hankkimista ja samalla työkokemuksen kerryttämistä liiasta ahkeruudesta sakotetaan turhan nopeasti muutoksesta hyötyisi myöskin yhteiskunta sillä palkansaajien tutkimuslaitoksen raportin mukaan tulorajojen viidenkymmenen prosentin nosto lisäisi myös julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa toivon että hallitus tarttuu tähän seuraavaksi

arvoisa rouva puhemies tämä esitys tosiaan hyväksyttiin yksimielisesti sivistysvaliokunnassa ollaan kuultu kuitenkin iso joukko asiantuntijoita ja kyllä siellä asiantuntijoiden keskuudessa oli se huoli ja toteamus että että opintotuesta on tullut todella monimutkainen etuus yhdyn edellisiin puhujiin siinä että tämän hallituskauden aikana tulisi tarkastella josko siitä voisi tehdä yksinkertaisemman

erityisesti jäi mieleen tämä ammattiopiskelijoita koskeva epäkohta joka liittyy lyhyisiin oppisopimusjaksoihin kun työssäoppiminen on muuttunut oppisopimuskoulutukseksi ja ne oppisopimusjaksot ovat todella lyhyitä niin koulut eivät ilmoita kelalle ajoissa niistä jolloin opiskelija saa opintotuen siltä ajalta ja sitten se peritään myöhemmin takaisin nämä ovat tämmöisiä asioita jotka aiheuttavat todella paljon takaisinperintää kelalle ja ja todella paljon taloudellista epävarmuutta myöskin ammattiin ammattiin opiskeleville nuorille tämä on asia mihin tulisi mielestäni kiinnittää huomiota mitä tulee sitten näihin edustaja ikosen mainitsemiin vaalilupauksiin niin kyllähän tässä ennen eduskuntavaaleja oli vaalipaniikki monella puolueella ja niitä lupauksia singottiin satasia sinne ja satasia tänne tietysti pitää hallituksenkin muistaa että kyllä ne täällä eduskunnassa vastaan vastaan tulevat että ehkä kannattaisi vähän varovaisempi olla vaalilupauksissa

olen henkilökohtaisesti elämäni aikana rahoittanut oman opiskeluni täysin olen saanut tietysti sitä opintorahaa ja joutunut ottamaan myös lainaa mutta aina oli pelko siitä että joutuu siihen takaisinmaksuun koska tulorajat olivat niin matalat siitä lähtien olen kyllä sitä mieltä ollut että tulorajoja pitäisi nostaa on joskus myöskin hieman argumentoitu ja perusteltu sillä että sitten venyvät opiskelut no joidenkin opiskelijoiden kohdalla on aivan pakko tehdä töitä ihan taloudellisista syistä niin kuin minulla oli elikkä en olisi muuten saanut rahoitettua opiskelujani mutta eivät minulla kuitenkaan opiskelut pidentyneet yhtään eli ei se aina kaikilla tapahdu niin että jos käy työssä niin opiskelu sitten pidentyy sitten toinen on myöskin se että joissain ammateissa on ihan hyväkin käydä välillä töissä koska siinä saa vähän enemmän kokemusta siitä ammatista ja saa myöskin valmiutta edistyä opiskelussa elikkä se että käy välillä välillä töissä voi jopa edistää opiskelua koska saa valmiuksia sieltä käytännön kautta toivon todella että näihin tulorajoihin saadaan jossain vaiheessa muutos kiitos

eihän hallitus sinällään ole vaalilupauksia antanut vaan vaalit pidettiin neljästoista huhtikuuta kaksituhattayhdeksäntoista ja hallitus nimettiin yhdestoista kesäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista varsin monivaiheisten hallitusneuvotteluiden jälkeen ja hallitusohjelma on kompromissi johon me keskustassa olemme hyvin tyytyväisiä tässä nousivat esille opiskelijoiden tulorajat ja olisin itsekin valmis niitä hyvin laajastikin tarkastelemaan aivan kuten edustaja risikko olen opiskeluaikana tehnyt monenlaisiakin töitä ja erityisesti perheellisenä opiskelijana se oli se oli ehdottoman tärkeää että pystyi niitä joutunut varsin vaikeisiin ongelmiin kun on tullut näiden opintorahojen maksamisen aika eikä välttämättä ole pystynyt tai osannutkaan huomioida huomioida näitä tulorajoja riittävän hyvin se että me kannustaisimme jo opiskeluaikana työhön on minusta hyvä suunta voimme myöskin ehkäistä opintojen venymistä esimerkiksi sillä tavalla että on tietyt velvoitteet opintojen edistymisestä täytyy suorittaa tietty määrä opintopisteitä jotta sen opintorahan

arvoisa rouva puhemies ajattelin tässä kuunnellessani keskustelua tähän hallituksen esitykseen liittyen millä tavalla olen vaaleja tehdessäni lupaillut opiskelijoille toimeentuloa allekirjoitan sen että olen useaan otteeseen miettinyt että opiskelijoiden toimeentulo ei ole riittävä kaikissa elämäntilanteissa kuitenkin summien lupailun sijaan olen kiinnittänyt huomiota siihen että perheellisten opiskelijoiden toimeentulo opintojen aikana parantuisi ja nimenomaan tämä hallituksen esitys nyt korottaa perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa ja on valinnut kohderyhmän tälle korotukselle jotta se voisi tukea jotain ryhmää paremmin jos hajauttaisimme koko summan niin helposti kävisi niin että että ne jotka sitä apua kipeimmin tarvitsevat jäisivät jalkoihin tulorajojen nosto kuulostaa aina houkuttavalta ja hyvältä ja olen itsekin sitä mieltä että tulorajojen nosto olisi perusteltua jos kassa olisi pohjaton kuitenkin kun elämme järkevän talouspolitiikan hallitusohjelmaa olemme joutuneet priorisoimaan näitä opintotuen kehittämistavoitteita tulorajojen kelan arvion mukaan viisikymmentä miljoonaa vuodessa ja tulorajan poisto maksaisi kaksisataa miljoonaa vuodessa eli puhumme isoista hintalapuista kuitenkin työn tekemistä pitäisi tukea enemmän siitä olen täysin samaa mieltä ja sen takia opintotuen tulisi taipua paremmin esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa opiskeluun ei voi olla niin että opiskelijan toimeentulo on vaikeampi tai vaakalaudalla kun tehdään töitä erilaisessa ympäristössä kuin vain kouluympäristössä nimenomaan oppisopimuskoulutusta kehittämällä ja huolehtimalla siitä että opintotuki pysyy tässä muutoksessa mukana voisimme lisätä meidän opiskelijoiden työntekoa näen että oppisopimuskoulutus toisi myös käytännönläheisyyttä oppimiseen niin että meidän opiskelijat saisivat riittävät taidot ja pääsisivät työelämään nopeammin uskon että opintotuki on yksi keino työllistymisen ja työnteon helpottamiseen tai työnteon lisäämiseen opiskeluaikana mutta toivon myös että opintoja arvostetaan työntekona koska ei ole tarkoituksenmukaista että annamme kerta toisensa jälkeen viestiä että opintoja tehdessä pitäisi samaan aikaan pystyä myös työntekoon jos joku näkyy meidän nuorten jaksamisen haasteena toivon että eduskunta antaa arvoa arvoa nimenomaan opiskelijoiden tekemälle työlle eli myös opiskelulle itsellensä

arvoisa puhemies palaan tähän kun edellisessä puheenvuorossani tämän sylin ja samokin tekemän kyselyn ja ja totean tässä kun keskusta puolustautui että he eivät ole luvanneet että aivan totta keskustaa tämä kommentti ei niinkään koskenut kaivoin tässä näitä tuloksia sieltä kyselystä korkeakouluopiskelijoitten opintorahahan on tällä hetkellä kaksisataaviisikymmentä pilkku kaksikymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa ja tässä sylin ja samokin kyselyssä sdp lupasi nostaa sen kolmeensataankolmeenkymmeneenkuuteen euroon vasemmistoliitto kolmeensataanviiteenkymmeneenyhteen euroon rkp kolmeensataankolmeenkymmeneenkuuteen euroon ja vihreät kolmeensataankolmeenkymmeneenkolmeen euroon ja vihreät puhuivat jopa koulutusmiljardista jonka avulla voitaisiin tehdä pysyviä panostuksia koulutuskenttään valossa nämä lupaukset tuntuvat tällä hetkellä kovin kaukaisilta tähän tuossa äskeisessä puheenvuorossani viittasin no mitä sitten tulee

työntekoon opintojen aikana ja näihin tulorajoihin niin kyllä ajattelen että jollain tavalla meidän on hyvä sitä joustavoittaa aivan kuten edustaja risikko täällä kuvasi muistan omiltakin opiskeluajoiltani sen että että kun pystyi tekemään pienessä määrin töitä niin kyllä ne antoivat sitä tärkeää ensimmäistä työkokemusta ja edistivät työllistymistä sitten opintojen jälkeen

arvoisa puhemies olen laatinut lakialoitteen joka läpi mennessään vahvistaisi omaishoitajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kunnalliseen päätöksentekoon aloitteessa esitän kuntalain pykälään lisäystä että omaishoitajalle korvattaisiin sijaishoitajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset kunnallisten luottamustoimien hoitamisen ajaksi vastaavalla tavalla kuin nykyisin kuntapäättäjille korvataan lapsenvahdin palkkaaminen kokouksen ajaksi sain kimmokkeen tämän lakialoitteen tekemiselle kansalaispalautteesta niinpä lupasin tarttua asiaan ja tehdä tästä lakialoitteen sain siis yhteydenoton omaishoitajalta joka on valittu oman kuntansa valtuutetuksi mutta hän ei pysty aina osallistumaan kunnallisiin kokouksiin jos ei saa sukulaista sijaistamaan itseään kotiin muistisairaan omaisen hoitajaksi

ehdokasasettelu on ensi vuonna alkamassa varmasti aivan kaikilla puolueilla nykytilanteessa jos ehdolla oleva omaishoitaja tulee valituksi valtuustoon riippuu asuinkunnasta korvataanko hänelle sijaishoitajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset osa kunnista huomioi sijaishoitajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut korvattavana menona ja osa ei tämä on johtanut paikoin tilanteeseen että vaaleilla valtuustoon valittu henkilö ei käytännössä voikaan osallistua valtuuston kokouksiin kokouksiin omaishoitovastuunsa vuoksi siksi asiasta on säädettävä erikseen laissa jotta kaikki omaishoitajat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja asuinpaikasta riippumatta omaishoitajan osallistuminen kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen voidaan turvata ajankohtainen myös näin lapsen oikeuksien viikolla sillä vaikka suuri osa omaishoitajista hoitaa iäkästä puolisoaan tai vanhempiaan on omaishoitajien joukossa myös pitkäaikaissairasta tai vammaista lastaan hoitavia vanhempia on tärkeää että myös lapsensa omaishoitajana toimivat vanhemmat saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät kertomaan näkemyksiään osana kunnallista demokratiaa omaishoitajilla onkin usein paljon arvokasta tietoa kuntapalveluiden toimivuudesta joten on tärkeää edistää heidän mahdollisuuksiaan asettua ehdolle ja toimia kunnallisissa luottamustehtävissä valtaosa omaishoitajista on naisia ja aloitteessa on siten kyse tavallaan myös naisten demokraattisten osallistumismahdollisuuksien paremmasta turvaamisesta arvoisa puhemies olen erityisen ilahtunut että asia kosketti edustajatovereita yli puolue ja ryhmärajojen olen saanut jokaisesta eduskuntaryhmästä allekirjoituksia yhteensä yli sata nimeä yhdessä voimme korjata tämän epäkohdan kuntalaissa kiitos vahvasta tuesta tälle asialle

arvoisa puhemies tämä on lämpimästi kannatettava aloite omaishoitajat tekevät yhteiskunnassamme hyvin arvokasta työtä ja heidän yhteiskunnallinen osallistumisensa on mahdollistettava se on paitsi arvostuskysymys myöskin tarpeellista sillä he tuovat päätöksentekopöytiin kokemusasiantuntijuutta hoivan arjesta ja ja pidän sitä hyvin tervetulleena muun muassa meidän maamme kuntien valtuustosaleihin sitä ymmärrystä siellä todella tarvitaan omaishoitajien asemaa on muutenkin tuettava kokoomus esittää vaihtoehtobudjetissaan että omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien mahdollistamiseksi lisätään palvelusetelien käyttöä tässä aloitteessa otetaan yhdenlainen näkökulma juuri tähän että miten vaikeaa omaishoitajien on joskus lähteä sieltä omasta kodistaan myöskin vapaapäivien pitämisen osalta että monesti jos omainen pitää viedä jonnekin ympärivuorokautisen hoivan paikkaan ja ja hänellä on vaikea dementia se saattaa sotkea arkea pitkäksi aikaa sen jälkeen tästä syystä on hyvin tärkeää hakea räätälöityjä ratkaisuja kokoomus esittää myöskin että tuettua hoivavapaata voitaisiin pilotoida oman läheisen lyhytaikaisen hoivan ja esimerkiksi saattohoidon mahdollistamiseksi työssäkäyvällä ihmisellä pitää olla mahdollisuus jäädä hoitamaan sairastunutta läheistään tuetusti kun kyseessä on lyhytaikainen hoivan tarve kuten esimerkiksi saattohoito kaiken kaikkiaan pidän tärkeänä että omaishoitajien tekemää työtä arvostetaan ja sille luodaan hyvät edellytykset erilaiset näkökulmat ja tilanteet huomioon ottaen

arvoisa puhemies maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä heitä jotka ovat olleet omaishoitajia heitä jotka ovat omaishoitajia heitä joista tulee omaishoitajia ja heitä jotka tarvitsevat omaishoitajia näin viisaita sanoja kirjoitti rosalynn carter niminen henkilö

koskettaa siis meitä kaikkia ja nämä ihmiset tekevät niin valtavan tärkeätä hoivatyötä tässä maassa tekevät inhimillisesti tärkeätä hoivaa mutta myös taloudellisesti tärkeätä hoivaa koska koska tämä väistämättä säästää isoja summia myös yhteiskunnan varoja toivon että tämä menee läpi uskoisin että tässä ei ole kuitenkaan kysymys niinkään suuresta suuresta taloudellisesta asiasta vaan sen sijaan tämä on todella suuri kädenojennus omaishoitajille ja näin pienillä asioilla saadaan saadaan tätäkin tilannetta helpotettua helpotettua joskin on samaan hengenvetoon sanottava että siellä on myös paljon muuta korjattavaa tämä on

arvoisa puhemies tämän lakialoitteen tavoitteena on mahdollistaa yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet kunnalliseen päätöksentekoon myös omaishoitajille tämä on yhdenvertaisuuden näkökulmasta todella tärkeää koska ei ole oikein että kotikunta vaikuttaa siihen voiko osallistua kunnallisiin luottamustehtäviin omaishoitajien osallistuminen olisi tärkeää myös sen takia että tällä hetkellä yhteiskunnassa omaishoitajien ääni kuuluu kyllä liian huonosti esimerkiksi omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt on järjestetty eri kunnissa hyvin eri tavoin ja tänä syksynähän omaishoitajaliitto selvitti tätä asiaa siinä selvityksessä tuli esille että suuri osa omaishoitajista jättää jopa lakisääteiset vapaansa pitämättä sen takia että sijaishoito on järjestetty niin huonosti

ja toivottavasti tämä lakialoite menee läpi se pakottaisi myöskin miettimään laajemmasta näkökulmasta miten omaishoidon vapaapäivät ja ja mahdolliset vapaahetket voitaisiin järjestää laadukkaammin ja paremmin siellä kunnissa

arvoisa puhemies pidän tätä aloitetta myös aika tavalla oivallisena ja itse asiassa mietin sitä että minä en ole törmännyt aikaisemmin tällaiseen aloitteeseen täällä ja olen itse toiminut kuitenkin aiemmin aika monta vuotta omaishoitajat ja ja läheiset liiton hallinnossa mukana ja myös kuntaministerinä en muista että tämä asia olisi ollut esillä eli on oikein hyvä että tämä nousee täällä esille ja se kertoo siitä tietysti että yli puoluerajojen ajatellaan että tämä on tärkeää ja pitäisi saada tehtyä itse ajattelen sillä tavalla että tässä on erityisesti kysymys tämmöisistä jokaisen ihmisen demokratiaoikeuksista meillä paljon puhutaan siitä että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon paikallisella tasolla ja muilla tasoilla ja jos omaishoitajan joka on työssä niin sidottu sinne kotiin osallistumisoikeudet rajoittuvat sen takia että hän ei pääse osallistumaan niiksi muutamiksi tunneiksi kokouksiin niin se on mahdoton tilanne minä haluaisin kysyä aloitteen tekijältä vielä onko tästä tehty aiemmin selvityksiä onko olemassa kirjallisia kysymyksiä tai onko tästä kysytty kuntalain perään kun tämä muutoshan tulisi kuntalakiin mitä tähän on aiemmin vastattu

itsekin olen ollut aivan niin kuin edustaja vehviläinen tuossa totesi aika paljon mukana näissä näissä omaishoitajien asioissa ja sitten myöskin kuntaministerinä ollaan molemmat oltu ja täytyy myöntää että tämä ei ole sillä tavalla noussut esille pidän tätä erittäin hyvänä aloitteena mielestäni sen lisäksi että jos tämä korjataan niin se minun mielestäni on ihan tällainen oikeudenmukaisuuskysymys ja tasavertaisuuskysymys kun ajattelee sitä että lastenhoitoonkin saa saa kustannuksiin apua saati sitten että tässä on kysymys myöskin menoerästä sille omaishoitajalle myöskin tämä keskustelu nostaa jälleen esiin sitä omaishoitajien vaikeaa tilannetta myöskin sen suhteen miten omaishoitajat ovat epätasa arvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat koska kun on kysymys määrärahasidonnaisesta

ministerinä tehtiin hyvää yhteistyötä edustaja paloniemen kanssa kun perhehoitoa lisättiin omaishoidon tueksi eli sitä että olisi mahdollisuus viedä se omainen esimerkiksi perhehoitoon aina välillä mutta niitäkään paikkoja sitten ei ole kovin paljon kunnissa

arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite on erittäin hyvä ja on oikeastaan aika kummallista että ei ole tätä aikaisemmin tehnyt mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan on todella tärkeää että myös omaishoitajat voivat osallistua kunnalliseen päätöksentekoon tämä on pieni asia kunnalle mutta tämä on iso asia omaishoitajille ja suomalaiselle demokratialle yhdenvertainen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon on todella tärkeätä siellä kunnanvaltuustossa muutaman vuoden istuneena olen myös todennut että sieltä yleensä pienten lasten vanhemmat puuttuvat he he eivät jaksa iltaisin istua siellä kun kokoukset alkavat viideltä ja kuudelta niin täyden työpäivän jälkeen ei sitten enää jaksa jaksa lähteä ja uhrata sitä yhteistä perheaikaa luottamustoimiin jos voisimme eduskuntana jotenkin vielä vaikuttaa siihen että kunnissa valtuustojen kokoukset ja ja lautakuntien kokoukset pidettäisiin päivällä päiväsaikaan niin uskon että vanhemman olisi myös myös mahdollista tulla mukaan ja he jaksaisivat sitten osallistua kunnalliseen päätöksentekoon hyvä lakialoite kiitos
arvoisa puhemies aivan aluksi edustaja juusolle kommenttina hyvä hyvä näkökulma tuo että myöskin näitä kokousaikoja katsomalla voisimme auttaa siinä että esimerkiksi perheelliset mutta myös omaishoitajat voisivat sitten osallistua paremmin kokouksiin lämmin kiitos edustaja lohikoskelle tämän aloitteen liikkeelle laittamisesta hienoa kuulla että siihen on tullut noin runsaasti allekirjoittajia olemme nyt tässä keskustelussa jo useammalla ministerikokemuksella kuulleet että aloitteen tavoite on hyvin hyvin kannatettava ja tässä keskustelussa on tullut esille miten tärkeää on että turvaamme omaishoitajille mahdollisuudet mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja se miten omaishoitajien ääni saisi kuulua paremmin päätöksenteossa myöskin täällä eduskunnassa on hienoa että nyt siitä keskustelemme omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä joka on myös yhteiskunnalle edullinen hoitomuoto ja aivan kuten edustaja lohikoski tuossa aloituspuheenvuorossaan totesi meillä omaishoidetaan paitsi vanhuksia myös nuorempia ja lapsiakin me arvostamme omaishoitajia puheissa ja nyt voimme osoittaa sen myös käytännössä kun meillä on tässä tämä lakialoite edessämme hallitus on ohjelmassaan sitoutunut sitoutunut kehittämään omaishoitoa ja tämä olisi yksi hyvä hyvä askel

arvoisa rouva puhemies edustaja lohikosken tekemä aloite on mielestäni aivan erinomainen ja myös aivan erinomaiseen aikaan sidottu kun kunnallisvaalit ovat tulossa ja näitä kysymyksiä pitäisi ratkaista jotta meidän kuntien demokratia myös toimisi

omaistaan hoitavia on tällä hetkellä noin kolmesataaviisikymmentätuhatta ja heistä vain noin viisikymmentätuhatta nostaa tätä omaishoidon tukea omaishoitajat tekevät inhimillistä työtä työtä arjessa ja turvaavat toiselle ihmiselle riittävän tuen ja hoidon olen kyllä kiinnittänyt myös huomiota siihen että aivan liian usein unohdamme kiittää sanoa rehellisesti kiitos se on vähintä siitä kovasta työstä mitä he arjessa tekevät hallitusohjelman mukaan ensi vuonna omaishoidon kehittämiseen on varattu viitisen miljoonaa euroa osana tulevaisuuden sote keskus ohjelmaa tarkoitus on tällä kaudella huomioida erityisesti töissäkäyvät omaishoitajat koska useinhan tähän elämäntilanteeseen saattaa liittyä myös se että on vaikka osa aikaisesti työelämässä

miljoonaa euroa pidän näitä lisäyksiä erittäin erittäin hyvinä ja tervetulleina koska omaishoidon tukeminen ei ole liikaa resursoitua myös viime kaudella tehtiin merkittäviä lisäyksiä ja tämä tulee sitten niiden jatkoksi ongelma on että tämä raha ei kuitenkaan ole kunnissa korvamerkittyä aivan liian usein huomaan pohtivani menevätkö nämä miljoonat eurot omaishoidon kehittämiseen koska sen valvominen on miltei mahdotonta toivoisin että keskustelisimme myös siitä millä tavalla näitä resursseja pystytään kohdistamaan juuri sinne minne niiden on tarkoitettu menevän ja mitä kuntademokratiaan tulee niin ihmettelen suuresti että tätä asiaa ei ole vielä ratkaistu me elämme tällä hetkellä vuotta kaksituhattayhdeksäntoista ja edelleen omaishoitajat itse asiassa loistavat poissaolollaan meidän kunnanvaltuustoissa ja päätöksenteossa kunnanvaltuustoista puuttuvat myös aivan kuten edellä on mainittu lapsiperheelliset vanhemmat ja sieltä puuttuvat vammaiset ja ikäihmiset pitäisikö meidän kehittää esimerkiksi etäosallistumisen mahdollisuuksia niin että avaisimme kunnallisen demokratian meille kaikille suomalaisille

arvoisa puhemies kiitos edustajakollegat hyvästä keskustelusta tässä on tullut paljon hyviä näkökulmia omaishoitajuuteen ja omaishoitoon ylipäätään palaan tähän aloitteeseeni sen verran kun tässä kysyttiin että minkälaista taustaselvittelyä tähän on tehty taustaselvittely tehtiin eduskunnan tietopalvelun kautta ja kysymyksenanto oli minkälaisia korvauksia eri kunnissa myönnetään tai ei myönnetä

sieltä kentältä minulla ei ole tietoa onko tästä asiasta aikaisemmin tehty kirjallisia kysymyksiä tai muita vastaavia mutta oletan että ne olisivat ehkä nousseet esiin eduskunnan tietopalvelun kautta silloin kun tätä taustaselvittelyä tälle asialle tein sen verran vielä vielä kommentoisin että mielestäni edustaja juusolla oli erittäin hyvä näkökulma tähän lapsiperheiden osallistumiseen kuntademokratiaan itsekin olen ollut lapsiperheellisenä kolme kautta mukana kuntapolitiikassa ja usein miettinyt että toisissa kunnissa kokoukset järjestetään aikaisemmin ja he ehtivät kotiin ennen kuin lapset ovat nukkumassa hieman olen kateellisena

kyllä mutta lapsiperheellisillä on sitten se hyvä puoli että kuntalaissa kuitenkin on se korvaus lapsenhoitajan ottamisesta että sillä tavalla on mahdollista osallistua toisin kuin omaishoitajilla korjataan tämä yhdessä

arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja lohikoskelle tärkeän aloitteen tekemisestä allekirjoitin tämän aloitteen itsekin tämä on todellakin oikeudenmukainen aloite ja ihmetellytkin ettei tätä ole aikaisemmin tajuttu itse olen itse lähtenyt vasta viime vaaleissa

todellakin kun törmäsin tähän tuli ensimmäinen ihmettely että eikö tätä oikeasti ole aikaisemmin hiffattu usein kuitenkin lapselle on huomattavasti helpompi löytää mummo tai pappa joku kaveri omaishoitajan potilaalle on huomattavasti haasteellisempi löytää suhteessa tuntuu hullulta että tätä asiaa ei ole aikaisemmin korjattu korjattu siitä tosin olen vähän eri mieltä että kyllä tänä päivänä loppupeleissä lapsiperheellistenkin on todella helppo lähteä kuntapolitiikkaan mukaan meillä kouvolassa on ainakin todella todella monta useammankin lapsen lapsen vanhempaa mukana siellä tilanne on kuitenkin se ettei kuntapolitiikassa niitä valtuuston vuodessa monessakaan kunnassa kuin korkeintaan se kymmenen kappaletta tietysti se että jos on mukana useammissa mutta aika monta kertaa hallituksen kokoukset ovat kuitenkin sitten jo päiväsaikaan elikkä eivät ne kaikki illalla kuitenkaan ole ehdottomasti edustaja lohikosken aloitetta kannatetaan

arvoisa puhemies iso kiitos aloitteen tekijälle edustaja lohikoskelle aloite on hyvin kannatettava ja parantaa ihmisten välistä tasa arvoa ja aivan kuten edustaja ikonen täällä totesi nyt saadaan varmasti sitten niitä todellisia kokemusasiantuntijoita kuntapolitiikkaan mukaan

arvoisa puhemies on totta että myös pienten lasten vanhemmat ja erityisesti yksinhuoltajavanhemmat ovat kyllä aliedustettuina kunnanvaltuustoissa mutta kuten täällä oli puhetta niin pienten lasten vanhemmat kuitenkin mainitaan siellä kuntalaissa ja he saavat korvauksen siitä lastenhoidon järjestämisestä eli eli se on siinä mielessä paremmin järjestetty asia

ja sitä miten käytännössä pystyttäisiin tämä omaishoitajien osallistuminen järjestämään mahdollisimman helposti ja kivuttomasti niin minun mielestäni edustaja risikko toi esille tärkeän asian eli nimenomaan sen perhehoidon nythän tämä perhehoitolaki

myös edellinen hallitus suuntasi korvamerkittyä rahaa omaishoitoon ja kun nyt sen sen rahan kohtaloa on vähän selvitetty ja tutkailtu niin valitettavasti on monia kuntia joissa se korvamerkitty raha ei suinkaan ohjautunut sinne minne sen pitäisi

arvoisa puhemies on ilo kuulla tässä salissa että omaishoitajia halutaan kuulla olen itse ollut yhdeksäntoista vuotta vaikeavammaisen lapseni omaishoitaja ja minulla tästä on kyllä jonkun verran kokemusta sekä palvelujärjestelmistä että siitä millä tavalla ne

tässä salissa on muitakin joten joten sitä kokemusasiantuntijuutta löytyy nyt kyllä eduskunnastakin olisin tarttunut vähän tähän edustaja risikon mainitsemaan problematiikkaan siitä että että omaishoidon vapaat eivät aina toteudu

tässäkin salissa tulee joku kerta keskustella että pitäisikö meillä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelut kuntien tuottaa itse yksityinen puoli toimii joissain asioissa erinomaisen hyvin mutta tässä kun ollaan tämmöisellä alalla jossa suurimman osan kustannuksista tekevät työntekijöiden palkat niin silloin sitä on vaikea sovittaa yhteen yhteen voitontavoittelun kanssa tämä omaishoitajien rahoitusasia on sikäli mielenkiintoinen että että todella niin kuin on käynyt ilmi se ei mene sinne mihin pitäisi ja tätä olen itsekin kuntapoliitikkona peräänkuuluttanut siitä olen erinomaisen ikävissäni kun kuulen tässä salissa että joita viime hallituskaudella oli yhdeksänkymmentä miljoonaa vuodessa ollaan laskemassa ensin kuuteenkymmeneen ja sitten neljäänkymmeneenviiteen minusta tämä on sellainen mitä kyllä kyllä sali voisi ehkä uudelleen ottaa puheeksi koska koska tästä säästäminen ei ole kovin järkevää sitten mitä tulee perhehoitoon niin sanoisin että sitä on kyllä tavattoman vaikea tänä päivänä saada sitä ongelmaa on muissakin muissakin asiakasryhmissä saada perhehoitoa lopuksi sanon ihan lyhyesti työssäkäyvien omaishoitajien osalta että siellä odotetaan sitä että työstä voisi olla sen kolme päivää palkallisesti poissa kuten esimerkiksi alle kaksitoista vuotiaan lapsen kanssa mikä olisi selkeä parannus kyllä työssäkäyville omaishoitajille
arvoisa puhemies äskeiselle puhujalle vain totean että on totta että että laatua on monenlaista mutta ei se kyllä siihen omistuspohjaan aina liity hyvää ja huonoa sutta ja sekundaa on sekä julkisella että yksityisellä valitettavasti vain aina jos yksityisellä sattuu jotain se kyllä nostetaan esiin mutta sitten kun julkisella sattuu jotain niin se ei olekaan enää mikään uutinen ja siellä on kuitenkin paljon paljon korjattavaa sitten siihen mihin edustaja mäkisalo ropponen hyvin tarttuikin että todellakin tämä lainsäädäntö mahdollistaa perhehoitajan menon sinne kotiin sitten ajattelin myöskin sitä että

on vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja häntä voidaan käyttää sitten myöskin eli tässä on myöskin vähän sellaista että innovatiivisia ratkaisuja kannattaa käyttää sitten siellä tilanteessa sitten myöskin olen samaa mieltä siitä mitä edustaja rantanen sanoi ettei niitä perhehoitopaikkojakaan ihan tuosta noin vain

täällä totesivat sekä edustaja rantanen että edustaja kemppi

kyllä se on juuri erittäin vaikea tilanne ja siitä syystä olen itse ajanut sellaista mallia joka on malli ruotsista ruotsissa on sellainen käytäntö että voit olla omaistasi hoitamassa lyhyen lyhyen aikaa no suomessa tehtiin sellainen laki muutama vuosi sitten ja se on temin lakeja ja se tehtiin niin että voit olla omaistasi hoitamassa siis ei pikkulasta vaan myöskin esimerkiksi vanhempaasi

vaikka ikääntynyt vanhempi tulee sairaalasta leikkaushoidosta ja hän tarvitsee sitten hetken aikaa apua kotona tai sitten saattohoitotilanteessa lyhytaikaisesti mutta suomessapa ei ei olekaan semmoista että siihen saisi mitään tukea mutta ruotsissa se on ja se on nimenomaan sairausvakuutuksen kautta maksettu minä olen itse ajanut sairausvakuutuslakiin tehtävää korjausta että saat sairausvakuutuksen kautta tuen niiltä päiviltä jolloin olet hoitamassa sitä omaistasi ja olen ymmärtänyt että myös kolmikannassa on on ollut tähän kannatusta siis palkansaajajärjestöissä tietysti koska sairausvakuutus on hyvin pitkälle palkansaajien

arvoisa puhemies mielenkiinnolla kuuntelin tässä näitä kommentteja lähdettiin jo aika kauaskin ehkä tästä varsinaisesta tekemästäni lakialoitteesta mutta en malttanut olla pyytämättä vielä puheenvuoroa halusin osoittaa että olen samaa mieltä kuin edustaja rantanen kun hän kommentoi tuossa aikaisemmin aikaisemmin näistä tilanteista missä missä vammaisia vammaisia on kilpailutettu asumaan sellaisiin paikkoihin mitkä mitkä välttämättä eivät enää ole sellaisen kodinomaisen paikan maineessa tai eivät sisällä sellaisia palveluita mitä sitten omaiset haluaisivat omalle omalle rakkaalleen tarjota eli eli tätä halusin kommentoida

tämä aloite on

arvoisa puhemies eilen vietettiin lapsen oikeuksien päivää koko viikko on lapsen oikeuksien viikko ja vietämme tällä viikolla myöskin mielenterveysviikkoa eli on erittäin hyvä viikko keskustella tästä kansalaisaloitteesta täällä eduskunnassa lapsen oikeuksien päivän ja viikon tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista haluankin tässä ottaa kantaa erityisesti lasten mielenterveyspalvelujen puolesta vaikka asiahan kyllä koskee kaiken ikäisiä monessa puheenvuorossa täällä on tuotu tämän tämän päivän aikana esille että yli puolet suomalaisista kokee jossain vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön mutta vain puolet mielenterveyden häiriöitä sairastavista tai potevista saa tarvitsemaansa hoitoa erityisen huolissani olen

lapsista ja nuorista apua tarvitsevaa lasta ei voi jättää odottamaan parempia aikoja sillä kysymys on koko hänen tulevaisuudestaan kun lapsen mieli järkkyy on avun oltava mahdollisimman lähellä ja matalan kynnyksen takana tällöin niin lapsen kuin myös vanhempien ja koko perheen on voitava luottaa siihen että palvelut ja tuki ovat saatavilla asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta vaikka suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin olemme muun muassa tarkastusvaliokunnassa tämän syksyn aikana kuulleet aika surullisia tietoja siitä etteivät lasten oikeudet suomessa toteudu kaikkien lasten kohdalla ja tämä näkyy muun muassa palvelujen puutteena nuorten syrjäytymisenä tai parempi olisi varmaan sanoa että lapset ja nuoret jätetään ulkopuolisiksi sillä en usko että kukaan nuori haluaa syrjäytyä muutos on aloitettava perusasioista eilen juttelin yläkoululaisen erikan ja lukiolaisen iidan kanssa ja he kertoivat että että alakouluissa on aina oma opettaja joka tuntee oppilaat ja jonka kanssa on helppo mennä juttelemaan milloin mistäkin asiasta mutta yläkoulussa tilanne muuttuu eikä omaa opettajaa enää ole ja lukiossa opiskelijat joutuvat selviytymään vieläkin itsenäisemmin ja jopa yksin

siellä arkipäivän elämässä miettimistä miten lasten ja nuorten kanssa toimitaan arvoisa puhemies olemme kyllä epäonnistuneet monella tavalla suomessa lasten ja nuorten varhaisen tuen toteutuksessa ja tämä näkyy muun muassa huostaanottojen lisääntymisenä tilanne on heikentynyt usean vuoden ajan eli tämä ei ole mikään uusi asia

on saatava nopeasti siirrettyä ehkäisevään toimintaan ja peruspalveluihin suurin ongelma palveluissa on se että apua tarvitsevasta nuoresta ei oteta riittävän hyvissä ajoin koppia usein on kysymys resursseista mutta kyllä myös rohkeudesta ja ja herkkyydestä puuttua ja lisäksi tämä tukiviidakko on kovin sirpaleinen ja hajallaan myös erityislasten tilanne on vaikeutunut monin paikoin esimerkiksi adhd kehitysvammaisuus autismi asperger ja vastaavat tilanteet tuovat perheeseen huolta ja uupumista lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen kohdennettuja palveluita myöntävät monet eri tahot vammaispalvelut psykiatria neurologia ja lastensuojelu saamieni viestien perusteella voi todeta etteivät perheet saa riittävää apua resurssipulan takia tai jostain muusta syystä mutta heille kerrotaan että että nyt ei ole mahdollista antaa apua että laitetaan lapsi tai nuori jonottamaan ja se jonotus saattaa kestää joskus todella kauan jopa jopa useamman kuukauden näin minulle ovat vanhemmat kertoneet hoidon ja avun pitäisi olla lapsen ja nuoren kannalta yksilöllistä ja oikea aikaista huomio ja tarmo tulee keskittää lapsen toipumisen ja kuntoutumisen edistämiseen ei eri viranomaistahojen toimialueiden selvittämiseen niin kuin tällä hetkellä tuntuu olevan vastuuta vaikea ottaa niin kodin koulun kuin sote palveluiden tulee puhaltaa yhteen hiileen ja luoda yhdessä parhaat mahdolliset edellytykset toipumiselle tähän tarvitaan paitsi riittäviä resursseja myös uutta yhdessä toimimisen tapaa näin voidaan ehkäistä vanhempien uupumista ja oireiden lisääntymistä ja tilanteen pahenemista apua tarvitsevaa lasta ei voi jättää odottamaan on myös kohtuutonta pompotella lapsia ja ja nuoria ja heidän perheitään paikasta toiseen nykyinen systeemi tuntuu pompottelun johdosta joskus jopa käännyttävän apua tarvitsevia tarvitsevia pois palvelujen parista palvelujen riittävät resurssit on turvattava koko perhe on kohdattava kokonaisuutena ja tuki on osattava suunnata perheen ja lähi ihmisten jaksamiseen ajoissa saatu tuki ja rinnalla kulkeminen ovat parhaita keinoja auttaa arvoisa puhemies tämä kansalaisaloite on erittäin tärkeä koska siinä on otettu esille yhteiskunnassamme oleva vakava epäkohta joka on siis päässyt pahenemaan usean vuoden ajan nykyinen hallitus on sitoutunut mielenterveyden parantamiseen hallituksella on useita toimenpiteitä joilla vastataan tämän kansalaisaloitteen tavoitteisiin mielenterveysstrategia uusitaan ja strategian tarkoituksena on hoitoonpääsyn nopeuttaminen sekä palvelujen oikea aikaisuus ja laatu

on jo käynnissä ja hoitotakuun piiriin kuuluvat myös mielenterveyspalvelut matalan kynnyksen mielenterveys ja päihdepalvelut ovat myös osa lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa tavoitteena on varhainen puuttuminen ja tuki ja keskeistä on myös integroida eri tahojen työ tämä on erittäin tärkeä tavoite nuorten auttamiseksi on perustasolle tarkoitus tuoda ja vakiinnuttaa yleisimpien mielenterveyshäiriöiden lyhyitä varhaisinterventioita eli nopeasti tiiviisti ja matalalla kynnyksellä tarjottavia lyhytterapiajaksoja mallin valmistelu on käynnissä ja tarkoitus on että toimeenpano ja siihen liittyvä koulutus voidaan suunnitella ja toteuttaa paikallisesti sovitulla tavalla nämä varhaisinterventiot eivät kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia vaan jatkossakin tarvitaan vankkaa ennalta ehkäisevää työtä sekä sekä myös erikoissairaanhoitoa vakavimmille mielenterveyden haasteille ja ongelmille kiitos

arvoisa puhemies tässä käydyssä arvokkaassa ja tärkeässä keskustelussa mielenterveyspalveluista on tullut esille se se voin olla minä tai se voi olla kuka tahansa meistä kuka tahansa mielenterveyden ongelmista kärsiikään on tärkeää että hän saa siihen riittävän laadukkaan ja sujuvan hoidon mielenterveysongelmista ja erityisesti nuorten mielenterveysongelmista on viime aikoina puhuttu varsin laajasti muun muassa maamme mediassa yhdestä uutisesta erityisesti iloitsin yle kertoi että nuoret miehet hakevat nykyään helpommin apua mielenterveysongelmiinsa ylen mukaan tätä hyvää kehitystä on tukenut muun muassa se että monet julkkikset ovat kertoneet mielenterveysongelmistaan tarvitsemme avoimuutta ja rohkeutta jotta kykenemme puhumaan tästä tärkeästä hyvin laajasti suomalaisia koskettavasta aiheesta mutta on ollut myös aivan liian paljon ikäviä uutisia ja tietoja nuorten tilanteesta äskettäin yle kertoi tekemästään kyselystä jossa eräs henkilö kertoi että hän oli sairastunut paniikkihäiriöön neljätoista vuotiaana hän toteaa kouluterveydenhoitaja ohjasi minut lääkärille ja lääkäri vain kysyi haluanko lääkityksen en halunnut mitään keskusteluapua en saanut terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti kaksituhattakymmenen luvulla moni tarvitsisi terapiaa tai muuta keskusteluapua tämä kansalaisaloite terapiatakuusta on jo tehnyt meille hyvää sillä se on osaltaan herättänyt laajaa keskustelua hoitoonpääsyn kynnyksistä ja esteistä meille keskustassa oli erittäin hallitus sitoutui hallitusohjelmassaan parantamaan hoitoonpääsyä myös mielenterveyden ongelmissa olemme kuulleet tässä keskustelussa jo siitä miten seitsemän päivän hoitotakuu koskee myöskin mielenterveyden ongelmia se että hoitoon pääsee nopeasti on aivan erittäin olennaista sillä kun ongelmat pitkittyvät ne monesti myöskin mutkistuvat ja nopealla hoitoonpääsyllä me me voimme ehkäistä ongelmien pahenemista myös kansallista mielenterveysstrategiaa valmistellaan ja sen lausuntokierros päättyi vastikään strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on hoitoonpääsyn nopeuttaminen ja palveluiden oikea aikaisuus ja laatu mielestäni terapiatakuu kansalaisaloitteen tavoite on erittäin hyvä ja kannatettava sillä tavoite on juuri parantaa hoidon saatavuutta ja myöskin yhdenvertaisuutta ja estää mielenterveysongelmien vaikeutumista arvoisa puhemies tässä keskustelussa jota olemme tänään käyneet on kuultu hyviä tärkeitä arvokkaita koskettavia puheenvuoroja siitä miksi ja millä tavalla voimme tukea mielenterveyttä olen myös itsekin vahvasti sitä mieltä että kun puhutaan mielenterveyspalveluista on tärkeää puhua myös ennaltaehkäisevistä palveluista ja varhaisesta puuttumisesta on sekä ihmisen itsensä että yhteiskunnan kannalta parempi jos ongelmia ei pääsisi edes syntymään on selvää että emme voi täydellisesti ehkäistä mielenterveysongelmia ja siksi tarvitsemme laadukasta

mutta paljon voimme tietysti myös tehdä erityisesti lasten ja nuorten tapauksessa ajattelen että on muistettava aina se mistä lapsen ja nuoren hyvinvointi lähtökohtaisesti riippuu ja mistä mistä löytyy se perusta on tärkeää että me tuemme lapsiperheitä ja ja vahvistamme vanhemmuutta ja sitä että siellä perheessä ja kodissa olisi hyvä olla tänään sain eräältä ihmiseltä viestin jossa hän puhui siitä miten miten ikävää on että lapsiperheiden ennaltaehkäisevistä palveluista esimerkiksi kotipalvelu on monissa kunnissa aikanaan ajettu alas eikä sitä ole saatu kuntoon ja siksi pidän tärkeänä että hallitus on sitoutunut myös kotipalvelun saatavuuden lisäämiseen kun perheet voivat hyvin niin se näkyy myös lasten ja nuorten elämässä elämässä ja vanhemmilla olla myöskin paremmin mahdollisuuksia ja jaksamista kiinnittää huomiota siihen jos lapsi siellä perheessä voi huonosti ja hankkia sitten tarvittaessa hänelle hänelle hoitoakin haluan omalta osaltani esittää kiitoksen tämän terapiatakuu aloitteen liikkeelle laittaneille ja allekirjoittaneille ja tervehdin ilolla niitä kommentteja joita olen tässä keskustelussa kuullut siitä että että nyt kun asia tulee meille meille sosiaali ja terveysvaliokuntaan käsiteltäväksi käsittelemme sen huolella ja perusteellisesti ja katsomme mielenterveyspalveluita kokonaisuutena tämä on ollut hyvä keskustelu jota olemme käyneet ja on hienoa ollut kuulla että meillä on yhteinen näkemys eduskunnassa siitä että

arvoisa puhemies haluan myöskin esittää kiitokseni kansalaisaloitteen liikkeellelaittajille terapiatakuu tarvitaan vedin itse tuossa vuosituhannen vaihteessa tällaista projektia jossa koulutettiin kokemuskouluttajia eli sellaisia henkilöitä jotka olivat itse kokeneet mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä omassa elämässään kouluttamaan ihmisiä siitä minkälaisia palveluita mielenterveyskuntoutujille tulisi tarjota ja ja myöskin arvioimaan palveluita omasta näkökulmastaan silloin näiltä kokemusasiantuntijoilta nousi yksi hyvin selkeä yhtenäinen viesti hoitoonpääsyn vaikeus olet joko niin hyvässä kunnossa että sinua ei vielä oteta hoitoon tai sinulla ei ole kunnollista sairaudentunnetta tai sitten olet jo niin heikossa kunnossa että et jaksa hakeutua hoitoon tai kykene tai tai muulla tavoin pääse myöskin hyvin keskeisenä haasteena noihin aikoihin nousi esiin tällainen pallottelu mielenterveys ja päihdepalveluiden välillä että hoida ensin toinen puoli kuntoon ja sitten pääset tänne nyt jos katsotaan tätä matkaa mikä kahdessakymmenessä vuodessa on kuljettu olemme onneksi tulleet pitkälle jo jo noista päivistä tässä on ollut monenlaista mielistrategiaa ja monia monia hyviä askeleita mitä sekä valtion kuntien että on otettu mutta yhä meillä ongelma kilpistyy tähän riittävän varhaiseen tukeen ja hoitoonpääsyn oikea aikaisuuteen kokoomuksen mielestä mielenterveyspalvelut pitää saada matalalla kynnyksellä ja hoitoon pitää päästä huomattavasti nykyistä nopeammin jos katsomme tätä koko haastekentän laajuutta on selvää että että mielenterveyden haasteisiin meidän on puututtava yhteiskuntana ne ovat yleisin työkyvyttömyyden syy tällä hetkellä ne paitsi vaikuttavat yksilön omaan elämään mutta myös kun yksi sairastuu se vaikuttaa hänen ympärillään hyvin monen muun ihmisen arkeen tästä syystä se on suorastaan meidän vastuumme tästä tarpeesta nousi myöskin tämä kansalaisaloite terapiatakuusta kokoomus esittää vaihtoehtobudjetissaan kolmeakymmentäviittä miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta terapiatakuun toteuttamiseksi hallitukselta toivoisin tässä ja nyt vastaavia konkreettisia toimia jotta tätä saadaan vietyä eteenpäin koska tämä asia todella koskettaa suomalaisia hyvin hyvin laajasti meistä joka ikinen tuntee jonkun jolla jolla mielenterveys on olennainen kysymys kun katsomme vielä tänä päivänä laajemmin nuoria ja ja nuorten jaksamista niin kyllä se on sellainen asia johon kiinnittäisin huomiota hiukan aikaisemmassa vaiheessa

he kantavat välillä huolta omasta tulevaisuudestaan omasta kyvykkyydestään ja että muistetaan jokainen lähellämme oleville nuorille sanoa että sinä riität

arvoisa puhemies tuossa äsken muistelin erään edesmenneen professorin nimeä hän on kaisa kauppinen ja haluan tässä osoittaa hänelle suuren kunnioituksen hänen työstään suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi työterveyslaitoksella mutta myöskin helsingin yliopistossa ja hoivavapaan vankkumattomasta kannattamisesta ja sen tuomisesta suomeen mutta nyt mennään kansalaisaloitteeseen joka koskee siis terapiatakuuta mielen pahoinvointi on kansantauti me aika paljon kiinnitämme huomiota kansansairauksiin suomessa täytyy sanoa että vieläkin enemmän voitaisiin kiinnittää mutta kyllä tähän mielen pahoinvointiin meidän pysähdyttävä nimittäin joka toinen ihminen kärsii jossain vaiheessa elämäänsä eriasteisista mielenterveyden häiriöistä mielenterveyden häiriöt aiheuttavat paljon kärsimystä mutta myös kustannuksia ja mistä ne kustannukset sitten osittain tulevat niin se johtuu osittain siitä että kasvava osa työntekijöiden sairauspoissaoloista liittyy mielenterveyden ongelmiin meidän kaikkein suurin työkyvyttömyyden syy tällä hetkellä on mielenterveysongelmat aikaisemmin se oli liikuntaelinten sairaudet nyt se on mielenterveysongelmat mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti kasvua on jopa kolmekymmentäviisi prosenttia vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattakahdeksantoista välillä ajatelkaa kahden vuoden aikana noin suuri prosentuaalinen osuus kasvanut kolmekymmentäviisi prosenttia

pitää muistaa myös se että että vanhempien mielenterveysongelmilla on suora yhteys lasten hyvinvointiin tässä kansalaisaloitteessa halutaan vahvistaa nimenomaan mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja puhutaan terapiatakuusta erityisesti halutaan vahvistaa niitä perustason palveluja eli matalalla kynnyksellä nopeasti aloitteella ehdotetaan lakimuutosta jolla taataan nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun vastaavaan hoitoon monet apua

ikäisistä ihmisistä ovat nimittäin odottaneet aivan liian kauan ja tutkimusten mukaan osa ei ei ole saanut apua lainkaan ja he yrittävät sitten kitkutella sen sen kanssa siinä normaalissa elämässä eihän se täysin normaalia tietenkään ole me jokainen tiedämme että mitä varhaisempi apu sen parempi tämä on erittäin kannatettava kansalaisaloite muun muassa kokoomuksen mielestä mielenterveyspalvelut pitää saada matalalla kynnyksellä helposti ja hoitoon pitää päästä nopeasti huomattavasti nykyistä nopeammin terapiatakuu toteuttaa terveyspolitiikan yhdenvertaisuustavoitetta ja varmistaa sen etteivät mielenterveysongelmista kärsivät ja heidän omaisensa jää yksin ilman apua ja tukea mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta hyötyvät erityisesti he joilla on vähiten voimavaroja vaatia ja hakea apua tämän kansalaisaloitteen terapiatakuun edistämisestä allekirjoitti yli viisikymmentäkolmetuhatta kansalaista tosiaan kokoomus kannattaa kansalaisaloitteen esittämää terapiatakuuta me esitämme myös tuossa vaihtoehtobudjetissamme kolmekymmentäviisi miljoonaa pysyvää rahoitusta terapiatakuun toteuttamiseen terapiatakuulla on myös muiden eduskuntapuolueiden laaja kannatus sillä ennen vaaleja sitä kertoi kannattavansa kahdeksan eduskuntapuoluetta myös kokoomushan kokoomushan silloin kertoi kannattavansa terapiatakuuta todella jo ennen eduskuntavaaleja toivon että tämä lähtee tästä liikkeelle täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja kannatusta löytyy jokaisesta eduskuntaryhmästä ja eräällä kyselytunnillahan ministeri kiuru lupasi tätä viedä eteenpäin ja sitä nyt sitten odotellaan harmi vain että tuossa ensi vuoden budjetissa ei varsinaisesti rahoitusta ole mutta totta kai se rahoitus sinne on varmasti vain järjestelykysymys

sitten minä haluaisin kiinnittää siihen erityistä huomiota että että meillähän on kelan kelan kuntoutusta saatavissa esimerkiksi suomessa psykoterapia on pitkälti järjestetty kelan kuntoutuspsykoterapiana mikä on maailmanlaajuisesti hyvin ainutlaatuinen järjestely muualla tuetaan nimenomaan lyhyitä vaikuttavia psykoterapeuttisia interventioita meillä kuntoutuspsykoterapiaan ohjautuu tällä hetkellä todella paljon ihmisiä joille voisi riittää se lyhyempikin interventio mutta jos sitä ei ole tarjolla joutuvat ihmiset odottamaan joskus todella pitkään päästäkseen kuntoutuspsykoterapiaan

matalalla kynnyksellä peruspalveluihin koska sitä kautta meidän ei tarvitse sitten jonottaa sinne kuntoutuspsykoterapiaan joka on pitkäkestoisempaa koska tästä lyhyemmästäkin monet hyötyisivät täällä on puhuttu siitä onko tämä helposti järjestettävissä luimme tässä hiljattain vieraskynäkirjoituksen helsingin sanomista jossa uudenmaan alueelta johtavat henkilöt esimerkiksi husilta kertoivat että tämä on täysin mahdollista järjestää nopeallakin aikataululla jo nyt käytetään palveluseteleitä ja tällaisia maksusitoumuksia eli käytetään yksityistä elikkä tämä jos mikä on nyt aika nopeasti kyllä hoidettavissa jos vain halutaan täällä on tänä päivänä puhuttu että on arvovalintoja täynnä tämä politiikka tässä on näytön paikka onko nyt arvovalinta vai ei sitten haluan kyllä vielä sanoa että tässähän on kysymys tulipalon sammutuksesta meidän pitäisi ennalta ehkäistä näitä kukaan mikään lapsi ei synny mielenterveysongelmaiseksi eikä kukaan synny terroristiksi eikä kukaan synny syrjäytyneeksi

arvoisa puhemies todellakin hyviä puheenvuoroja

itse ajattelen kyllä kanssa niin että tämä aloite on kaiken kaikkiaan erittäin tärkeä ja tällä on hyvät perusteet joita täällä on jo tuotu hyvin paljon esille ja muutaman perusteen tuon tässä itsekin hajanaisesti esiin mielenterveyshäiriöiden yleistyminen näkyy meillä työkyvyttömyyseläkkeissä eli yli puolet meidän työkyvyttömyyseläkepäätöksistä on tällä hetkellä jo mielenterveyssyistä tämä näkyy myös alle kolmekymmentä vuotiaitten nuorten osalta että tällaisia päätöksiä on tullut sitten tilastot myös kertovat sen että erityisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet ja siellä nimenomaan on todella hidasta joudutaan kuukausia odottamaan eikä perustasolta saa sitä apua ja tukea vaan se on erikoissairaanhoidon kautta kaiken kaikkiaan mielenterveysongelmat ovat henkilökohtaisella tasolla todella raastavia itse henkilölle jolla niitä on välttämättä aluksi ei ei edes huomaa että sellaista on voi ihmetellä mistähän on kysymys mutta kun sitä tukea ja apua ei pysty hakemaan eivätkä välttämättä läheiset näe niin tilanteet voivat kehittyä erittäin hankaliksi ja totta kai läheisillä on jatkuva huoli siitä omaisesta tai ystävästä mitä hänelle kuuluu mitä on tapahtumassa ja mitä voidaan hänen osaltaan tehdä täällä tällainen kansalaisjärjestö kuin finfami on tavannut varmaan useita kansanedustajia meistäkin monia ja he ovat puhuneet näistä lapsiomaishoitajista se on erittäin raastava tilanne jos lapsi tai nuori on

paras paikka monelle se ainoa paikka jossa turvaa saa

itse asiassa nämä seikat ovat tulleet entistä enemmän näkyviksi ja minä pidän sitä tosi tärkeänä että me uskallamme näistä asioista puhua voin todeta myös että olen itse omassa elämässäni nähnyt paljon tällaista ja näen edelleenkin mutta ajattelen aina että pitää olla myös rohkeutta hakea itse apua se että hakee psykososiaalista apua tai jopa terapia apua on hyvä asia mutta ongelma on se että ihminen ei sitä saa ja sen takia nimenomaan ollaan liikkeellä sen lisäksi että mielenterveyshäiriöt ja ongelmat ovat todella siellä yksilötasolla ja perhetasolla iso juttu ne ovat sitä myös meidän kansantalouden kannalta oecd on arvioinut että meillä kaiken kaikkiaan suomessa vuositasolla kokonaiskustannus mielenterveysongelmista on noin yksitoista miljardia euroa se on aivan valtava

on aika huononnäköiset tilanteet meillä edessä edessä eli sen takia tämän aloitteen aloitteen tärkeys edelleenkin vain korostuu eli todella arvostettava aloite ja niin kuin on monessa puheenvuorossa tuotu esille tämän aloitteen tarkoitus on tuoda mielenterveyspalvelut lähelle ja helposti saataviksi siitä on kysymys lähelle ja helposti saataviksi tutustuin tuohon aineistoon niin ajattelin että tämä jos mikä on sen tulevaisuuden sote keskuksen tärkeää työtä että sieltä pääsee terapiaan nopeasti ja saa psykososiaalista hoitoa eikä se tapahdu vasta kuukausien päästä vaan heti päästään arvioimaan sitä tilannetta että mikä olisi se kaikkein tärkein tärkein tapa ja auttaisi ihmistä parhaiten saatavuudesta myös tässä kansalaisaloitteessa puhuttiin eli myös mielenterveyspalveluihin pääsy on hyvin epätasa arvoista eri puolilla suomea

jos muistan oikein niin lapissa on erittäin hankala päästä ja lapin olosuhteissa jo muutenkin kun on pitkät matkat jos niitä palveluita ei ole saatavilla niin se on tosi hankala juttu minusta tässä aloitteessa on paljon yhtäläisyyksiä myös hallituksen tavoitteiden kanssa mainitsin jo tämän tulevaisuuden sote keskuksen ja siihen sisältyvän seitsemän vuorokauden hoitotakuun ja niin kuin olen täällä todennut itse ajattelen että meidän pitäisi pystyä siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kunhan saamme hallituksen esityksen hoitotakuusta käsittelemään näitä asioita yhtä aikaa sitten sen työstäminen aloitettiin jo edellisellä hallituskaudella ja se on ollut tässä syksyllä lausuntokierroksella kuten ministeri kiuru kertoi sen toimeenpanoon on tulevan kolmen vuoden aikana yhteensä kuusikymmentä miljoonaa euroa rahoitusta se ei minusta ole ihan vaatimaton määrä itse ajattelen että siinä mielenterveysstrategian toimeenpanossa laitetaan kyllä toimeen juuri tätä aloitteen sisältöä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki täällä on mainittu jo tämä lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma joka kulkee sanalla lape vielä sieltä viime vaalikaudelta nimellä ei ole niin merkitystä mutta sillä on merkitystä että sitä lapsi ja perhepalveluitten muutosohjelmaa todellakin toteutetaan se tarkoittaa perhekeskustoimintaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja satsausta neuvolatoimintaan ja on nimenomaan

työtä aivan lopuksi totean vielä sen että olen tätä keskustelua kiinnostuneena seurannut ja olen vakuuttunut siitä että me sosiaali ja terveysvaliokunnassa paneudumme huolella tämän aloitteen sisältöön ja toivomme vievämme eteenpäin näitä asioita mitä tässä on esitetty

puhemies oecdn raportin mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset olivat yksitoista miljardia euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista kustannukset muodostuivat suorista sote menoista sosiaaliturvamaksuista ja työn tuottavuuden alenemisesta ennalta ehkäisy ja ennalta ehkäisy se olisi tässäkin tapauksessa halvempaa kuin jo tapahtuneiden asioiden korjaaminen salissa on ollut puhetta tänään myös kouluun tuotavista tukipalveluista mitkä olisivat omasta mielestäni hyvin sillä kaikki nuoret käyvät tämän polun ja juuri koulussa varhaisen tuen saatavuus olisi erittäin tärkeää pääministeri rinne kertoi tänään salissa on arvovalintoja puhua voi kuka tahansa mutta vasta teot ratkaisevat toivottavasti tälle asialle saadaan tehtyä jotain

arvoisa puhemies haluan aluksi kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä aloite kertoo sen että mielenterveyden ongelmiin on herätty yhteiskunnallisella tasolla mielenterveyteen liittyvä asenneilmapiiri on muuttunut koko ajan myönteisemmäksi psykoterapian suuri tarve ja heikko saatavuus on laajalti tunnistettu aloitteella ehdotetaan tehtävän lakimuutos perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuusta joka takaisi kaikille nopean pääsyn hoidolliseen tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen terapiatakuun toteutuessa potilas saisi hoitoa vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua yksityiseen psykoterapiaan potilas saisi ehdotetun lakimuutoksen myötä hoitoa myös silloin kun hänelle ei voida myöntää kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa arvoisa puhemies aloitteen perustelujen mukaan yli puolet suomalaisista kärsii jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden mutta vain puolet heistä saa tarvitsemaansa hoitoa hyvinvointimenetysten lisäksi mielenterveyden häiriöillä on yhteiskunnalle suuri taloudellinen merkitys mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset suomessa ovat oecdn arvion mukaan noin yksitoista miljardia vuodessa sijoitus mielenterveyteen maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti kansalaisaloitteen mukaan terapiatakuun vuosittainen kustannus vaihtelee toteuttamistavan mukaan sen suuruusluokan on arvioitu olevan noin kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa suomen mielenterveys ryn mukaan jo lähes puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi häiriöiden ehkäisy ja hyvä ja nopea hoitoonpääsy on tärkeää sekä sairastuneen itsensä että kansantalouden näkökulmasta mielenterveyden riskitekijöillä on taipumus kasaantua yleisiä riskitekijöitä perheissä ovat köyhyys päihdeongelmat vakavat vuorovaikutusongelmat koulukiusaaminen ja yksinäisyys näiden riskitekijöiden ennalta ehkäisy vähentää hoidon tarvetta myöhemmin arvoisa puhemies suomen psykoterapeuteille vasta tehdyn kyselyn mukaan psykoterapeutit toivovat hoidon saatavuuden parantamista ja nopeampaa ja joustavampaa psykoterapiaan ohjausta vain kaksikymmentäyksi prosenttia terapeuteista arvioi asiakkaidensa saaneen riittävän hoitoonohjauksen kyselyyn vastanneet toivovat myös psykoterapeuttien koulutuksen lisäämistä kansaneläkelaitoksen mukaan kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden määrä on kaksinkertaistunut kaksituhattakymmenen luvulla palvelun saatavuutta on siten mahdollista parantaa ainoastaan lisäämällä uusien psykoterapeuttien kouluttamista koulutusjärjestelmää tulisikin arvioida uudelleen ja selvittää mahdollisuudet tehdä siitä maksutonta psykoterapian yleistä saatavuutta voidaan edistää myös huolehtimalla varhaisesta hoitoonohjauksesta varhaisen avun tuella suurempi osa potilaista hyötyy lyhyemmästäkin psykoterapiasta matalan kynnyksen palvelut ovat erittäin tärkeitä suomessa on joitakin matalan kynnyksen palveluita joista esimerkkinä mainitsen kelan tarjoaman nuotti valmennuksen nuotti valmennus on kuusitoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta johon voi päästä nopeasti ja ilman paperihakemusta lähetettä tai aikaisempia tutkimuksia nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa puhelimitse yhteyttä kelaan jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle nuotti valmennuksen toteutus on aina yksilöllistä ja valmennus on maksutonta nuotti valmennusta voidaan myöntää nuorelle jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt esimerkiksi niin että se rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan toinen esimerkki matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista on avoimen dialogin hoitomalli joka on kehitetty keroputaan sairaalassa torniossa jo kahdeksankymmentä luvulla ja toimii edelleen voi päästä ilman lähetettä jopa tunnissa jos tilanne on akuutti hoitomallin ensimmäinen periaate on välitön apu kriisissä avoimen dialogin hoitomallissa toteutuu sama tärkeä tavoite kuin terapiatakuuta koskevassa kansalaisaloitteessa eli avuntarvitsijan on päästävä hoitoon nopeasti toivon että näitä kahta matalan kynnyksen toimintamallia nuotti valmennusta ja avoimen dialogin hoitomallia tarkastellaan tämän kansalaisaloitteen jatkokäsittelyssä kiitos

arvoisa puhemies ensin kommentoin tässä muutamia asioita joita tässä keskustelussa on tullut esiin ensinnä tästä hoitotakuusta on tietysti aina hyvä että meillä on jonkunnäköiset aikamääreet milloin pääsee hoitoon mutta ne eivät auta mitään jos ei niitä noudateta niin kuin nyt on käynyt ilmi esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa siellä ei hoitotakuu toteudu vaikka se laista löytyy joten näin ollen se ei pelkästään ole riittävä ratkaisu sitten semmoinen kysymys mikä on jäänyt kokonaan tässä keskustelussa huomiotta on se miksi meidän lapset ja nuoret oirehtivat näin voimakkaasti tällä hetkellä minusta sitä ei ole kauheasti pohdittu mistä johtuu se onko meidän perhepolitiikassa vika mitä me teemme varhaiskasvatuksessa entä koululaitoksessa ovatko ne liian rauhattomia onko liikaa paineita näillä lapsilla minusta tämä on sellainen asia mikä pitäisi myöskin tässä rinnalla selvittää eli sen lisäksi että selvitetään hoitoa pitäisi selvittää miksi ollaan jouduttu tähän tilanteeseen joka poikkeaa varmaan aika monen tässäkin salissa olevan henkilön nuoruudesta ja lapsuudesta noin niin kuin ilmiöpohjaisena ja siinä kuinka laaja tämä on sitten se mitä olen pohtinut paljon on tämä kun käytetään termiä matalan kynnyksen palvelut jos me haluamme varhaista puuttumista ja nopeata apua niin pitäisikö silloin ruveta puhua kynnyksettömästä hoidosta olisiko se kenties ratkaisu tässä mutta sitten aloitan tämän puheenpapatukseni arvoisa puhemies tänään käsittelyssä oleva terapiatakuu on ajatuksena kaunis ja kiitänkin tästä kansalaisaloitteesta ymmärrän kansalaisaloitteen tarkoituksen täysin sillä mielenterveyspalveluihin pääseminen on aivan liian vaikeaa ja terapiaa ei saada riittävän ajoissa olen tietoinen siitä että käteen lykätty pilleripurkki on nopeasti mutta tehottomasti hoidettu ja terapia usein viivästyy tai sen myöntämisessä on ongelmia nämä asiat pitää korjata samoin huomiota tulee kiinnittää ennaltaehkäisyyn ennaltaehkäisy tuntuu olevan termi joka toistuu vain juhlapuheissa mutta ei siirry käytäntöön kansalaisaloitteen tavoite on hyvä mutta se ei poista sitä faktaa että olemme tilanteessa jossa meillä on pula psykiatrian erikoislääkäripalveluista ongelmana tässä aloitteessa on nähdäkseni se että terapiaa esitetään aloitettavaksi jo ennen kuin varsinainen vaiva on selvillä aloitteessa esitetään että terveydenhuollon ammattihenkilö tekisi palvelutarpeen arvion kolmen päivän sisään yhteydenotosta ja voisi jo tästä suoraan ohjata terapiaan minusta mahdollisimman nopea arvio ja hoito onkin tärkeää mutta onko vaarana että meillä ei itse asiassa tiedetä mitä hoidetaan aloitteessa käytetty sanamuoto terveydenhuollon ammattilaisten tekemästä hoidon tarpeen arviosta herättää lisää kysymyksiä onko tästä pääteltävä että sairaanhoitaja tai psykologi voisi arvioida hoidon tarvetta ja ohjata potilaan terapiaan tämä tarkoittaisi valtavaa muutosta käytäntöön jossa pääsääntöisesti lääkäri selvittää ja diagnosoi potilaan lääketieteellistä arviota vaativat vaivat on hyvä muistaa että joskus ihan fyysiset sairaudet voivat alkaa oireilla psyykkisesti entä jos aivokasvain jää huomaamatta ja potilas istuu terapiassa terveyskeskuksissa toimii yleislääkäreitä psykiatristen sairauksien diagnosointi ja hoito vaativat erityistä osaamista huoleni on että yleislääkärin hoidon tarpeen arvion myötä väärin diagnosoitujen sairauksien ja sairauksiin tehoamattomien hoitojen määrä kasvaa tämä ei ole hyvä kenenkään kannalta ei potilaan eikä yhteiskunnan suomen psykiatriyhdistyksen kannanoton mukaan kolmen päivän aikaraja hoidontarpeen arvioinnille on todennäköisesti epärealistisen tiukka mielenterveyden häiriön diagnostiikka vaatii haastatteluaikaa ja psykiatrista osaamista ja lääketieteellisten tutkimusten tuloksia saattaa joutua odottamaan arvoisa puhemies mielenterveyspalveluiden saattaminen perusterveydenhuoltoon ei onnistu pelkästään sillä että siitä kirjoitetaan laki myös järjestelmää on muutettava otettakoon esimerkiksi terveyskeskusverkostomme ja mielenterveysongelmaisten pääsy terveydenhuoltoon sitä kautta voitte miettiä omalle kohdalle kuinka helppoa on saada aikatauluihin mahtumaan soitto ajanvaraustunnilla kello kahdeksan ja yhdeksän välillä sekä takaisinsoiton odottaminen entä jos kyseessä onkin mielenterveysongelmainen jolle pelkkä sängystä ylös pääseminen aamuisin on jo lähes voittamaton este matalan kynnyksen palveluiden tai itse asiassa kynnyksettömien tulisi olla mahdollisimman helposti saavutettavissa esimerkiksi eksotessa hyviä tuloksia on saavutettu sillä että vastaanotolle voi aina tulla suoraan soittelematta ja aikoja varaamatta

mielenterveyspalveluita on vaikea korjata yksittäisillä lakimuutoksilla ja paikkauksilla pistemäisellä toiminnalla ei yleensä saavuteta parhainta mahdollista lopputulosta tästä on hyvänä esimerkkinä vaikkapa seksuaalirikosten lainsäädäntö jossa paikkauksilla on saatu lain rakenne rikki ja sitä on vaikea soveltaa hallitusohjelman mukaan sosiaali ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan mielenterveysstrategiaa myös sen keskeisenä tavoitteena on hoitoonpääsyn nopeuttaminen ja palveluiden oikea aikaisuus sekä laatu mielenterveyspalveluiden kehittäminen on kokonaisuus jossa tulee tarkastella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja työnjakoa olisi tärkeää että kansalaisaloitteen rinnalla saisimme mielenterveysstrategian jonka tulisi valmistua tämän kuun loppuun mennessä pelkkä strategia ei riitä vaan sen pitää näkyä myös käytännössä toivottavasti tämä työ tuottaa hedelmää myös terapiaan pääsyn helpottumisena arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä tuoda esiin lasten ja nuorten lisääntyvät mielenterveysongelmat joita kohtaa jo kaksikymmentä prosenttia ikäluokista huhtikuun lopulla prosenttia alle kaksikymmentäkolme vuotiaista psykiatriseen erikoissairaanhoitoon jonottavista oli joutunut odottamaan yli yhdeksänkymmentä vuorokautta tämä rikkoo alle kaksikymmentäkolme vuotiaille laissa määritellyn kolmen kuukauden hoitotakuun ongelmavyyhti lähtee siis kovasta kysynnästä sekä siitä että hoito viivästyy tätä viestiä lähettävät ammattilaiset sekä lastensuojelu mutta myös koulujen puolelta vaikka terapiatakuu aloite on tärkeä olisi syytä samalla puhua koko problematiikasta pitäisikö lasten ja nuorten hoitotakuuaikaa lyhentää koska tämä ongelma on pikemminkin kasvamassa olisi syytä ottaa koko asia erikseen esiin myös eduskunnassa ja sen vuoksi jätin eilen keskustelualoitteen lasten ja nuorten mielenterveysongelmista toivon että voisimme puhua tästä omana aiheenaan sillä siihen liittyvät myös mainitsemani juurisyyt miksi lapset ja nuoret voivat huonosti miten siihen vaikuttavat perhepolitiikka varhaiskasvatus koululaitos lastensuojelu kiusaaminen ja netin kautta tapahtuva henkinen väkivalta miksi lapsemme ovat paineistettuja miksi emme enää pysty turvaamaan rauhallisia ympäristöjä ja tukemaan niitä lapsia jotka sitä tarvitsevat

herra puhemies terapiatakuu kansalaisaloite on hyvä ja kannatettava monella tapaa varhainen apu on inhimillisesti katsoen oikein mutta se on tietysti myös taloudellisessakin mielessä oikein mitä pitemmälle ongelmat venyvät sitä kalliimmaksi niiden hoito myöhemmin tulee otan edustaja rantasen puheenvuorosta

varmasti tämä on kyllä laajemmankin keskustelun aihe ja myös tarkastusvaliokunta tällä hetkellä tarkkailee tätä nuorten syrjäytymisasiaa suurennuslasin kanssa muuta kuin keskustelualoitetta niin kyllä minäkin sen allekirjoitan ja osallistun keskusteluun yksi asia jota tässä ei ilmeisesti vielä ole otettu missään puheenvuorossa esiin on se että samalla tavalla kuin näissä home kosteus ja sisäilmaongelmissa tässä on hyvää tahtoa ja erilaisia hankkeita on on hallitusohjelmakirjauksia ja aktiivisia ministereitä mutta kun se asia on pirstoutunut usean ministeriön ministeriön alueelle niin siitä ei oikein ole kukaan saanut kokonaisotetta näissä sisäilma asioissa se on ratkaistu niin että tarkastusvaliokunta teki mietinnön laajan selvityksen ja sen pohjalta sitten lähdettiin toimenpiteisiin niin että valtioneuvosto otti asian ohjaukseen eri ministeriöt ottivat ohjaukseen ja tehtiin hanke jonka nimi on terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ei mikään parin vuoden hanke vaan pitkä keskitytään rakentamiseen ja rakentamismääräyksiin terveydenhoitoon koulutukseen kaikkiin niihin osa alueisiin joihin se liittyy tässä on nyt ihan sama ongelma kun puhutaan nuorten syrjäytymisestä siihen liittyvät tietysti nämä terapia asiat masentuneisuus syrjäytyminen ylisukupolvisuus lukutaidon puutteet tämmöinen moniongelmaisuus ja se kokonaisohjaus puuttuu asioita käsitellään sosiaali ja terveysministeriössä niitä käsitellään työ ja elinkeinoministeriössä opetus ja kulttuuriministeriössä ja monessa tapauksessa kun mikään näistä ministeriöistä ei saa siitä nuoresta kunnolla otetta sitten se viimeinen ministeriö jonka tontille se asia tulee on sisäministeriö eli poliisipalvelut silloin asiat ovat kyllä jo todella huonolla jamalla ja sitten tietysti oikeusministeriö tuomioitten kautta eli ehdotukseni on se että otettaisiin tämmöinen valtioneuvoston kokonaisohjaus nuorisoasioissa syrjäytymisessä ja siihen liittyy tämä terapia asia olennaisena osana

arvoisa puhemies haluan heti alkuun kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä ja niitä jotka ovat aktiivisesti keränneet tähän kansalaisaloitteeseen nimiä asia on varsin tärkeä se on tärkeä ennen kaikkea inhimillisesti on valtavan tärkeää että ne tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset jotka kohtaavat mielenterveyteen liittyviä ongelmia saavat oikea aikaisesti hoidon ja avun niin että nimenomaan näitä matalan kynnyksen palveluita pystytään tarjoamaan niin että emme kuormita sitten kalliimpaa erikoissairaanhoidon palvelua mutta kysymyshän ei ole tietenkään ensi sijassa rahasta vaikka taloudellisessakin mielessä kuten kuten täällä edustaja kiuru edellä totesi on järkevää tarjota ja mahdollistaa apu ja erilainen hoito oikea aikaisesti tässä tapauksessa terapia ja ja siinä mielessä pystyä myös ennalta ehkäisemään näitä vakavampia ongelmia olen kuunnellut tätä keskustelua paitsi tässä salissa myös välillä tuolta työhuoneestani ja ilokseni voin todeta että tämä kansalaisaloite on asiana saanut erittäin laajan tuen täällä salissa laidasta laitaan ja ja yli oppositio hallitus rajojen ja tämä on erittäin hyvä asia muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja käytti erinomaisen puheenvuoron jossa hän minusta loi hyvin uskoa siihen että tämä asia etenee vaikka voikin olla niin että itse tämä kansalaisaloite yksityiskohtineen ei ehkä juuri ole välttämättä menossa läpi niin tärkein asia on se että nopealla aikataululla pystyisimme myös tähän asiaan saamaan parannusta minusta on tärkeää että kun kun ajattelemme suomen tilannetta tällä hetkellä niin merkittävä ongelma meillä on nimenomaan nämä sairaudet ja merkittävä osuus meidän työstä poissaoloista sairauspäivistä kertyy mielenterveyteen ongelmista ja sairauksista ja myös työkyvyttömyyseläkkeistä merkittävä osa johtuu näistä nämä ovat suhteellisesti kasvaneet nopeiten ja myös sen takia näihin näihin puuttuminen on kaikista näkökulmista todella tärkeää on myös tärkeää että näistä asioista voidaan puhua tämän päivän suomessa avoimesti ei ole kauan siitä kun kun nämä olivat asioita jotka koettiin hankalaksi keskustella ja sillä tavalla erotettiin ne merkittävästi niin sanotuista somaattisista sairauksista jos jollakin on jalka poikki niin siitähän on helppo puhua laitetaan kipsi ja niin edelleen mutta jos meillä mielenterveys järkkyy ja tarvitaan apua niin se on sitten hankalampi kysymys tuen tätä aloitetta ja toivon että se etenee ja me saisimme nopeammin avun ihmisille

arvoisa herra puhemies arvostan todellakin terapiatakuu aloitetta todella korkealle ihan kaikesta sydämestäni koska tiedän varmasti että tätä hommaa tarvitaan pakko ensimmäisenä sanoa että edustaja tynkkynen on koko edustaja ajan tuonut nuorten huolia esiin ja olen takuuvarma että edustaja tynkkynen on

joka on eniten pyörinyt mukana näiden nuorten ongelmissa olen varma että tynkkyselle on yhteydenottoja satanut aika paljon tällaisista asioista ja en yhtään ihmettele että tynkkysellä on iso taakka harteilla toivon tosiaan oikeasti ja jopa oikeastaan vaadin otetaan tosissaan joskus vähän pelkää että tässä salissa ei välttämättä aina ymmärretä tällaista asiaa koska liian useat täällä meistä ovat kuitenkin niitä ketkä ovat aika hyvin elämässä pärjänneet se näkyi aika hyvin tänään edustaja zyskowiczin huutelussa ja sellaisessa voi oikeastaan jopa sanoa hävettävässä tyylissä ottaa tähän asiaan kantaa edustaja zyskowicz sanoi eilen että on ollut täällä neljäkymmentä vuotta ja kysyi perään onko hän ollut liian kauan täällä selkeästi on koska oikeasti se näkyy siinä että ei enää nähdä sitä ihmisten tuskaa mikä tuolla on on sanomatta selvää että edustaja zyskowicz ei ole ajanut autoa metsän laitaan ja kaivanut takakontista

imurin letkua ja laittanut sitä pakoputkeen ja siitä sitten ikkunasta sisään ja teippaillut ikkunanreikiä

joka tapauksessa tilanne on se eikä ole kyllä nähty niitäkään että rekkoja päin ajellaan yksi asia mikä todellakin on näissä jutuissa kertoo tästä asioitten huonosta suunnasta koko

suomessa naiset tekevät itsemurhia kaikkein eniten maailmassa on äärettömän huolestuttavaa jos tällaisessa sivistysvaltiossa naiset tekevät niin paljon jotenkin on ymmärrettävää ollut pitkän aikaa se että miehet ehkä alkoholisoitumisen takia ynnä muuta ovat korkealla niissä tilastoissa että täällä tehdään niitä itsemurhia mutta on oikeasti todella hälyttävää että naiset ovat maailman ykkösiä itsemurhissa se kertoo siitä että ihan oikeasti meidän todella pahoin meillä oikeasti loppupelissä isompi ongelma kuin tämä terapiatakuun eteenpäinvieminen on on se että meidän ei tarvitsisi tehdä tällaisia terapiatakuita näistä terapiatakuista periaatteessa pitäisi päästä eroon meidän pitäisi saada oikeasti nämä asiat hoitumaan sille tasolle ettei tarvitse tällaisia aloitteita edes tehdä joka tapauksessa toivon mukaan tähän aloitteeseen paneudutaan riittävällä vakavuudella koska antipsykoottipurkki ja kotia ei kuitenkaan ole ratkaisu näihin ongelmiin
arvoisat edustajat muistutan että etenkin nyt kun on hyvin sensitiivinen aloite ja aihe käsittelyssä puhutellaan ja puhutaan edustajatovereista hienotunteiseen sävyyn etenkin niistä edustajista jotka eivät ole paikalla edustaja vestman näyttää esimerkkiä

arvoisa herra puhemies pahoittelut vielä että viimeksi jäi tuo puhe kesken yritetään nyt parin tunnin jälkeen sitten saattaa tämä puhe loppuun en toista uudelleen mitä silloin aloitin mutta kerroin tästä nuoresta miehestä jota tapasin suomessa ei ole se nuorilla on pelkästään omia ongelmia vaan jotkut kuormittuvat ja saavat mielenterveysongelmia siitä että heidän tehtäväkseen tulee kantaa toisia nuoria tämä poika ei tehnyt itsemurhaa vaan on tänä päivänä elossa tämä esimerkki kuvastakoon sitä millaisessa maailmassa me nuoret nykyään elämme turvalliset yhteisöt ja huolehtivat tukiverkot eivät ole kaikkien kohdalla itsestäänselvyyksiä siinä määrin mitä ne olivat muutamia vuosikymmeniä sitten sen sijaan monet nuoret joutuvat toimimaan terapeutteina ystävilleen jotka tarvitsevat kuuntelijaa ja tukijaa ja kaipaavat ratkaisuja vaikeuksien voittamiseen kuitenkin nämä auttavat nuoret ovat monesti itsekin monien muutosten äärellä joita nuoruus tuo tullessaan pahoinvoivilla nuorilla tulisi olla oikeus saada ammattiapua ja auttavilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus olla kantamatta monen muun nuoren taakkaa harteillaan kun omatkin asiat vaatisivat huomiota kun nuori hakee apua ja elämän päättäminen on mielessä asiaan ei voi palata muutaman kuukauden päästä arvoisa puhemies samalla kun järjestämme mielenterveyspalveluita niin että kaikilla on mahdollisuus saada apua kohtuullisessa ajassa tulee huomiota kiinnittää myös mielenterveyspalveluiden ulkopuolella tapahtuvaan työhön vaikka ammattiavun turvin on mahdollista löytää polkuja kohti parempaa huomista emme saa unohtaa perheiden tärkeää roolia tämän ohella

perheet ovat tärkeässä roolissa

kun puhutaan mielenterveyden järkkymisen ennaltaehkäisystä apua tulee olla saatavilla mutta pitää muistaa että monesti nuori ei itse enää hahmota kuinka syvissä vesissä ui vaan apuun pääsy saattaa olla perheestä kiinni siksi vanhempien läsnäolo ja tieto siitä millaista lapsen arki on muodostavat hyvin hyvin tärkeät tukipilarit nuorten parempaan hyvinvointiin jos nuorten

hyvinvointiin ei satsata ei meillä tulevaisuudessa ole niitä jotka kannattelevat vanhempia siihen meillä ei ole varaa nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite terapiatakuusta on yksi tässä salissa on käsitelty kiitokset sen tekijöille ja allekirjoittajille muutaman kymmenen miljoonan satsaus mielenterveyspalveluiden kuntoon laittamiseksi saattaa kuulostaa isolta mutta pitää muistaa että kehitysavun sekä maahanmuuton suhteen puhumme miljardiluokan rahan käyttämisestä asioita ei saisi laittaa vastakkain mutta kun nämä asiat ovat vastakkain meidän tulisi tiedostaa että me emme voi auttaa koko maailman kansalaisia me emme myöskään voi yksinään ratkaista koko maapallon ilmastohaasteita sen sijaan meidän tulisi auttaa niitä joiden auttamiseen resurssimme varmasti riittävät meidän tulisi ensisijaisesti huolehtia heistä joista olemme velvollisia huolehtimaan ja ja joihin minkään muun maan päättäjät eivät tule satsaamaan nämä samat nämä samat ihmiset tulevat joskus huolehtimaan myös meistä kiitos

herra puhemies tässä on muutamassa puheenvuorossa otettu esiin se mistä johtuu että näitä tilanteita varsinkin nuorille tulee minkä takia nämä mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet yksi syy ihan varmasti on se että puolet avioliitoista ja ilmeisesti avoliitoistakin päättyy eroon ja näissä erotilanteissa lapset joutuvat tietysti hankalaan hankalaan tilanteeseen heidän heidän on huonossa tapauksessa valittava puolensa hyvissä eroissa tietysti jos ero sujuu jouhevasti sopimusten kautta yhteisymmärryksessä lasten tapaamisoikeudesta ja huollosta päästään vanhempien kanssa asiallisesti sopimaan mutta jos näin ei ole tilanne niin vaarana on se että lapset joutuvat ikään kuin valitsemaan jommankumman vanhemman toinen vanhempi saattaa tietoisesti vieraannuttaa lasta siitä toisesta vanhemmasta tehdään hoitokiusaamista eli kun on sovittu jotakin niin siitä ei oikein tahdota pitää kiinni kaikilla mahdollisilla tavoilla yritetään vältellä niitten sopimusten noudattamista ja sitten manipuloidaan lasta niin että hän sitten erilaisissa tilanteissa

ja lähiomaisille kertoo miksi hän ei voi sen toisen vanhemman luona asua ja olla niin kuin ehkä sopimuksessa olisi määrätty viime viime vaalikaudella tätä asiaa käsiteltiin ja esimerkiksi risikko taisi eilen ottaa sen puheeksi että isovanhempien asemaa on parannettu tässä hoitosopimusten teossa mutta paljon on vielä työtä tehtävänä esimerkiksi tämä vieraannuttamisasia varmasti tarvitsee vielä lisähuomiota aina kun puhuu lapsien kanssa ovat tällaisissa tilanteissa ja jotka tarvitsevat apua mielenterveyteen tai tämmöisissä erotilanteissa jokainen nostaa sen että kun olisi yksi aikuinen yksi vanhempi johon voi tukeutua ja joka kuuntelee antaa tukea ja osaa näyttää suuntaa se henkilö voi myös olla opettaja joka kertoo lapselle ei heikkouksista vaan osaa osoittaa lapselle ja kannustaa tässä on sinulla vahvuus jonka varaan sitä elämää voi lähteä viemään eteenpäin se yksi ihminen muutama lause yhtenä päivänä saattaa olla semmoinen teko joka kannattelee sitä lasta seuraavat vuosikymmenet eteenpäin koko aikuisuuden lävitse

arvoisa herra puhemies omalta osaltani myös kiitokset aloitteen tekijöille tämä on äärettömän tärkeä asia tässä salissa on puhuttu ennaltaehkäisystä ja tulipalojen sammuttamisesta ja on todellakin niin että

mielenterveyspalveluita nopeasti tarvittaessa ja varsinkin akuuteissa tilanteissa niin nopeasti

lapsen oikeuksien viikko täällä on myös mainittu

todella tärkeää kohdistaa näitä ennaltaehkäiseviä toimia

ja perheisiin täällä on onneksi

paikalla ja hallitusohjelmassa sanotaankin näistä ennaltaehkäisevistä toimista että lapsiperheiden hyvinvointia edistäviä ja ongelmia ehkäiseviä toimia lisätään ja lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman tarkoituksena on kehittää neuvoloita ja vahvistaa vanhemmuuden tukea sekä perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita nämä ovat just niitä mihin pitäisikin panostaa esimerkiksi kun panostamme

esimerkiksi sosiaalityöntekijä perheterapeutti työpari

tukemaan lapsen varhaisen vuorovaikutuksen kehitystä ja kasvua ja kiintymyssuhteen muodostumista mikä on äärettömän tärkeää että ennaltaehkäistään tulevia

se hallitusohjelman kirjaus toteutetaan

sen lisäksi just että tuetaan perheen dynamiikkaa ja ennaltaehkäistään sitä kautta ongelmien syventymistä tällä

puututaan

ja kalliimmin hoidettavien ongelmien muodostumista siitä mitä täällä on puhuttu mielenterveysongelmiin liittyen esimerkiksi itsemurhista voin sanoa kolmenkymmenenkahden vuoden kokemuksella palokunnassa ja ambulanssissa liian monta itsemurhaa nähneenä että tämä vain on semmoinen asia mihin täytyy puuttua kun puhutaan arvovalinnoista niin nämä ovat niitä asioita mihin meidän tämän yhteiskunnan oikeasti täytyy satsata rahaa

on puhuttu edellisellä hallituskaudella äärettömän tärkeä ilmiö mihin täytyy puuttua tuettaisiin vaikka vuorovanhemmuutta ja isovanhempien osuutta siinä että olisi tukiverkkoa silloin kun sitä tarvitaan ennaltaehkäisevät palvelut ovat yksi mihin täytyy panostaa jotta ei olisi sitä kalliimpaa

nyt vielä kaksi

muutaman sanan sanoa siitä mistä täällä on jo hyvin keskusteltukin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat jostain syystä ovat lisääntyneet esimerkiksi päiväkodeista on raportoitu yhä enemmän siitä miten miten jo siellä päiväkoti iässä mielestäni on hyvin keskeistä ja tärkeää pohtia ja selvittää sitä mistä nämä ongelmat johtuvat ja kumpuavat myös kouluissa tämä ilmiö näkyy niin kuin olemme tänään monen suusta kuulleet voisiko yksi syy löytyä siitä että meidän lapsilla ja nuorilla on yhä enemmän erilaisia paineita ja niin kuin on todettu myös elämme varsin hajanaista aikaa perheet valitettavasti hajoavat isovanhemmat saattavat asua hyvinkin kaukana eikä ole sellaisia sukusiteitä ja ja lähiyhteisöjä joita joita aikaisemmin on enemmänkin ollut toki näitä ongelmia on aina ollut nykyään niistä puhutaan enemmän ja se voi olla toki yksi syy siihen miksi voi tuntuakin siltä että ongelmia on nykyään enemmän kun ne tulevat puhutaan mikä on erityisen hyvä asia sitten esimerkiksi tyttöjen kohdalla on se että kyllähän sosiaalinen media korostaa ulkonäköä ja luo sitä sitä kautta monille tytöille turhia ulkonäköpaineita toki toki myös pojille emme elä kovin helppoa aikaa mielenterveyden kannalta tässä hajanaisessa hajanaisessa ajassa pidän huolestuttavana myös sitä mikä meidän keskusteluissa aika usein tulee esille että jo hyvin pieniä lapsia lähdetään arvioimaan ja vertailemaan suhteessa toisiinsa kun esimerkiksi puhutaan varhaiskasvatuksesta minä ajattelen että lapsen pitäisi saada olla lapsi ja elää sitä lapsuutta eikä eikä

pitäisi lähteä luomaan perheille tai lapsille paineita siitä minkälainen hänen täytyy olla kyllä se on riittävää sitten kun koulussa aletaan antamaan numeroita ja ja arvosanoja edustaja kiuru nosti todella tärkeän asian tämän perheiden hajoamisen ja perheiden erotilanteet ja ja edustaja huru toi myös sitä esille että meillä hallitus nyt on päättänyt vahvistaa parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea se on on erittäin tärkeä asia ja täytyy huolehtia että se tulee myös toteutumaan siksi tein tällä viikolla lapsen oikeuksien päivänä ministerille vielä kirjallisen kysymyksen siitä miten tämä konkreettisesti aiotaan aiotaan toteuttaa meillähän esimerkiksi seurakunnat tekevät tosi arvokasta työtä kun ne tarjoavat kaikille kaikille

sitä pitäisi saada laajemmin myöskin yhteiskunnan kautta ja myöskin

lisätä vanhemmille tietoisuutta siitä että kannattaa yrittää parisuhdetta korjata ja rakentaa

arvoisa puhemies ennaltaehkäisy on varmaan juuri se avainsana mitä tarvitaan ja niitä keinoja on monia niin kuin täällä edustaja huru äsken toi esille hyvässä puheessaan

se lähtee sieltä neuvoloista ja perheiden tukemisesta ensinnäkin esimerkiksi on ensimmäinen lapsi yleensäkin saavat tuntumaa siitä että julkisella puolella on saatavissa apua ja semmoista moniammatillista osaamista ja tukea sitten siinä vaiheessa kun niitä ongelmia syystä tai toisesta tulee perheessä ongelmat voivat olla moninaisia siellä voi olla köyhyyttä työttömyyttä päihdeongelmaa ja muuta silloin kontakti siihen olla ja näin ollen sitä pitää vahvistaa ja tietysti se jatkuu koko ajan myöskin pitää olla osaamista päiväkodeissa ja kouluissa opettajan taholta että puututaan ja nähdään ja otetaan haltuun ajoissa ennaltaehkäisy on kaiken a ja o mutta tulee sitten tietysti se vaihe niin kuin on ollut nyt että osa joutuu syystä tai toisesta semmoisiin ongelmiin että joutuu esimerkiksi lastensuojelun piiriin ja myöskin siellä pitäisi sitten olla välineitä ja resursseja antaa vahvasti apua niille lapsille ja nuorille jotka ovat heikoimmassa asemassa tässä kohtaa ja kaikista haavoittuvimpia he tarvitsevat silloin tukea reilusti ja tällä hetkellä selkeästi alan ammattilaiset ovat ilmoittaneet että että siellä resurssit eivät riitä siis ei ole riittävästi hoitajia rakenteet palveluita niille nuorille esimerkiksi päihde tai mielenterveyspalveluita siihen kylkeen ja näihin tarvitaan resursseja nyt siellä ehkä saattaa olla kahdeksaakymmentä lastensuojelun asiakasta kohti yksi sosiaalityöntekijä se mitoitus pitää saada nyt ensinnä niin kuin tavoitellaan hallituksessa eli yhden suhde kolmeenkymmeneenviiteen ja sitten myöskin siitä enempi no yhden suhde kahteenkymmeneenviiteen voisi olla ammattilaisten näkemys mikä riittää eli sinne panostusta myöskin tämä tämä hoivabisnes yleensäkin hoitaminen ja bisnes on mielestäni vähän huono yhdistelmä ja tässä on ihan sama että siellä lähdetään tekemään pikkusen enemmän niin kuin raha edellä näitä asioita näissä pörssiyhtiöissä että aletaan miellyttämään osakkeenomistajia ja saadaan sinne osinkoja ja se on pois

siihen pitää saada mielestäni myöskin suunnanmuutosta